keskustelussa on sari multala sofia vikmanin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen ja vastalauseen mukaisen

lausumaehdotuksen

ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään kolme minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies olemme nyt yhteisen ja tärkeän asian äärellä puhumme siitä keille tässä yhteiskunnassa kuuluu arvostus puhumme heistä jotka ovat tämän maan puolesta sisukkaasti taistelleet ja tätä maata ahkeruudella rakentaneet suomi on hyvä maa ja turvallinen maa asua elää tehdä työtä ja yrittää meillä on paljon sellaista voimme olla ylpeitä ja kiitollisia jotain sellaista arvokasta mistä haluamme pitää kiinni ja minkä ansiosta tahdomme rakentaa yhdessä parempaa huomista tämä kaikki ei olisi mahdollista ilman sodan nähneen sukupolven valtavia uhrauksia viime lauantaina tuli kuluneeksi jo kahdeksankymmentä vuotta talvisodan alkamisesta sota oli täynnä tuskaa ja kärsimystä mutta samalla osoitus yhtenäisyydestä ja luottamuksesta yhteisenä rintamana lähdettiin taistelemaan vapauden puolesta parempaan tulevaisuuteen luottaen silloin tarvittiin rohkeutta tarvittiin sisua joka kantaa suomalaista yhteiskuntaa edelleen aikaa on kulunut mutta sotiemme veteraanien teot eivät kuole koskaan ja siksi on tärkeää osoittaa syvää kunnioitusta ja arvostusta kunniakansalaisiamme kohtaan arvoisa puhemies hoivatkaa kohta veljet on alkaa komeasti soivan marssin veteraanien iltahuudon kertosäe veteraanipolvi pienenee jatkuvasti ja siksi on viimeisiä hetkiä tehdä arvovalintoja joilla osoitamme kiitollisuutta ja arvostusta veteraanien uhrauksia ja työtä kohtaan voinkin olla tyytyväinen siitä että kaikki eduskuntaryhmät ovat yhdessä päättäneet korottaa sotiemme veteraanien rintamalisää nykyisestä viidestäkymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneenviiteen euroon se on suurin korotus mitä rintamalisään on koskaan tehty monille veteraaneille näin suuri korotus tuo helpotusta arkeen lisäksi ryhmät esittävät vaikeavammaisten sotainvalidien aviopuolisoiden kuntoutusoikeuteen liittyvää haitta asterajaa alennettavaksi nykyisestä viidestäkymmenestä prosentista kolmeenkymmeneen arvostukseen riitä pelkät puheet vaan tarvitaan myös tekoja nyt nämä yhteisesti päätetyt ratkaisut ovat juuri sellaisia tekoja joita veteraanit ansaitsevat ja on erityisen arvokasta että pystyimme pääsemään tästä yhteiseen yhteisymmärrykseen tässä salissa yli hallitus oppositio rajan arvoisa puhemies veteraaniliittojen valtuuskunta esitti vetoomuksen näistä nyt päätettävistä asioista jo aiemmin syksyllä ja nyt tähän vastataan haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä ja arvokkaista kannanotoista veteraaniliittojen valtuuskuntaa ja kaikkia veteraanijärjestöjä sotiemme veteraanien elämäntyön arvostus on yhteiskunnassamme jakamaton heidän ansiostaan voimme nyt rakentaa yhdessä parempaa suomea ja nähdä valoa tulevaisuudessa sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee käsittelyssä olevaa lakialoitetta ja haluaa osoittaa kiitollisuutensa ja arvostuksensa sotiemme veteraaneille äsken siteeraamani veteraanien iltahuudon laulun kertosäettä jatkaen muistakaa heille kallis ol maa

herra puhemies

on asioita joita ei pidä mitata rahassa sotaveteraanien hyvinvointi on yksi niistä on kunnia asia varmistaa ihmisarvoisen elämän puitteet viimeisille elossa oleville sotiemme veteraaneille heti sotien jälkeen sotaveteraaneja oli suomessa noin tämän vuoden syyskuussa rintamalisän saajia oli vain

kahdeksantuhattakuusisataakolmetoista henkilöä ja ulkomaille maksettavan rintamalisän saajia seitsemänkymmentäkuusi henkilöä suomen sotaveteraaniliiton mukaan veteraanien rivit harventuvat keskimäärin seitsemän henkilöä joka ikinen päivä elämme siis viimeistä tilaisuutta maksaa kunniavelkaa sotiemme veteraaneille nyt meillä on käsiteltävänä lakialoite rintamasotilaseläkelain yhdeksännen pykälän ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain kolmannen pykälän muuttamisesta aloitteen tarkoituksena on nostaa rintamalisä sataankahteenkymmeneenviiteen euroon kuukaudessa olen iloinen ja kiitollinen siitä että eduskuntaryhmät ovat isänmaallisessa hengessä löytäneet tässä asiassa yksimielisyyden muutos tuo kaivattua helpotusta vaikeisiin ja taloudellisesti niukkoihin vanhuudenpäiviin rintamalisä ei ole verotettavaa tuloa eikä rintamalisä vaikuta muihin etuuksiin tämän uudistuksen rahoitus ei saa olla budjettikysymys koska veteraaneja ei ole kovin kauaa enää keskuudessamme herra puhemies perussuomalaisten eduskuntaryhmän puolesta haluan lausua kiitoksen sotiemme veteraaneille teidän ansiostanne sain syntyä vapaaseen itsenäiseen maahan teidän ansiostanne suomalaisilla on oma suomalaisille kuuluva paikkansa tässä maailmassa kiitos teille

arvoisa puhemies mitäpä jos sata vuotta sitten olisi kysytty oppineilta ihmisiltä tukholmassa berliinissä tai vaikkapa lontoossa

itsenäisyyden säilyttäminen sodissa oli ihme ei ainoastaan siinä miten taisteluissa pärjättiin ja uskallettiin vaan myös ja ennen kaikkea siinä että mahduttiin samaan juoksuhautaan yhtenä kansana vain kaksikymmentä vuotta repivän kansalaissodan jälkeen siitä ihmeestä meidän on kiittäminen sotiemme sukupolvea he pystyivät hautaamaan riidat ja pelastamaan maan yksimielisesti he löysivät ainutlaatuisen sisun jolla hyökkääjän suunnitelma estettiin ja he olivat varmoja suomen itsenäisyyden asiasta myös sotien jälkeisissä vaikeissa vaiheissa siten että torjuimme luisun sosialistiseksi kansandemokratiaksi arvoisa puhemies talvisodan hengestä on meillä paljon opittavaa joukkoja johdettiin edestä periksi ei annettu ja veljeä ei jätetty käsillä ovat nyt viimeiset hetket tehdä päätöksiä veteraanien hyväksi joukossamme olevien veteraanien keski ikä on tällä hetkellä noin yhdeksänkymmentäneljä vuotta sotiemme rintamaveteraanien neuvottelukunta ja veteraaniliittojen valtuuskunta ovat tehneet tärkeää työtä veteraanien asian tuomiseksi eduskuntaryhmien kuultavaksi kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää välttämättömänä että pian sata vuotiaat suomen kunniakansalaiset saavat viettää jäljellä olevat vuotensa arvokkaasti mahdollisimman terveinä ja hyväkuntoisina arvoisa puhemies eduskuntaryhmät ovat yhteisesti sopineet esityksestä rintamalisän korottamiseksi veteraanien rintamalisää korotettaisiin nykyisestä viidestäkymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneenviiteen euroon korotus on merkittävin mitä rintamalisään on koskaan tehty samalla se on vähintä mitä voimme kunniakansalaisille osoittaa

arvoisa puhemies viime lauantaina muistelimme talvisodan syttymistä kahdeksankymmentä vuotta sitten talvisodan henkeä ei suomessa hevin unohdeta vaikka sodan kokeneiden määrä vähenee tänä syksynä suomalaiset ovat palanneet talvisodan tunnelmiin ja vaiheisiin yleisradion esitettyä antti tuurin talvisota elokuvasarjan tämä elokuvasarjahan kertoo kotipaikkakuntani kauhavan miesten vaiheista talvisodassa talvisota elokuva on koskettava kuvaus sodan tragedian vaikutuksista tavallisten suomalaisten miesten ja perheenisien elämään aikanaan silloin kahdeksankymmentä vuotta sitten myös äitini isä eero lähti rintamalle rintamaveteraanien keski ikä on jo yhdeksänkymmentäneljä vuotta ja heidän määränsä on vähentynyt viime vuosina merkittävästi rintamaveteraaneja oli tämän vuoden alussa enää noin kymmenentuhatta henkeä nyt alkaa olla viimeisiä kertoja kun voimme vielä maksaa heille suurta kunniavelkaa eduskunnassa on ollut hyvänä tapana että kunniakansalaisten asia on meille yhteinen yli puoluerajojen kotimaamme eteen henkensäkin alttiiksi antaneiden veteraanien palveluiden ja etuuksien parantaminen ei ole puoluepolitikoinnin paikka tämä ajattelu korostuu tässä päivänpoliittisessa tilanteessa eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat tavanneet vuosittain veteraanijärjestöjen edustajia ja tehneet yhteisten lakialoitteiden pohjalta esityksiä veteraanien tilanteen parantamiseksi viime vuosina palveluja ja etuuksia on parannettu askel kerrallaan

tässä syynä on se että kansaneläkelaitoksen kannalta tämä on aikaisin mahdollinen ajankohta arvoisa puhemies veteraanien määrän vähentyessä meidän jälkipolvien on tärkeä kunnioittaa heidän tekemäänsä mittamaattoman arvokasta työtä vaalimalla perinnetyötä veteraanien henkisen ja aineellisen perinnön säilyttämiseksi ja välittämiseksi edelleen niin nykyisille kuin tulevillekin uusille sukupolville

arvoisa puhemies

heistä jotka palasivat moni oli särkynyt elämä sodan keskellä elää yhä tarinoissa ja ihmisissä omalle mummilleni talvisota oli ensimmäinen kahdesta evakkoajasta käsky tuli lähteä kotoa itärajan pinnasta kuusamosta kotikylältä pienemmät lapset äidin mukana avolavan kyydissä pressun alla toistasataa kilometriä pudasjärvelle vanhemmat siskot tulisivat perässä lehmien kanssa mummini kertoi kuinka nopeasti jännitys ensimmäisestä matkasta kotikylältä pois muuttui peloksi kun sota tuli todeksi sen mummi muistaa edelleen elävästi arvoisa puhemies minä olen syntynyt maahan jossa on rauha niitä kokemuksia sodasta kokemuksia rintamalta niitä on vaikea käsittää ne ovat uhrauksia joista jokainen meistä tässä salissa on syvästi kiitollinen arvoisa puhemies tämä on viimeisiä hetkiä jolloin voimme vielä kiittää tätä kaunista maata puolustaneita veteraaneja ja osoittaa heitä kohtaan arvostusta rintamalisän nosto on siksi tärkeä asia sen ansiosta rintamaveteraanien lisä yli kaksinkertaistuu tämä tuo helpotusta pienillä tuloilla eläville veteraaneille tahdon kiittää jokaista eduskuntaryhmää hyvästä yhteistyöstä on hienoa että tässä päätöksessä on mukana koko eduskunta on arvokasta että sotiemme veteraaneja kunnioitetaan ja arvostetaan näin laajasti arvoisa puhemies tärkeintä mitä tänään voimme tehdä on turvata rauha sekä suomessa että maailmalla se on perintö jonka veteraanit meille jättivät ja sen turvaamista veteraanit meiltä toivovat kun veteraanit puolustivat tätä maata he taistelivat lasten ja nuorten puolesta he taistelivat sen puolesta että heidän lapsillaan olisi tulevaisuus että heidän lapsensa saisivat elää turvassa pidetään mekin kiinni siitä joka päivä että tämän maan lapset ja nuoret saavat elää turvassa

hoivatkaa kohta poissa on muistakaa heille kallis ol maa kertokaa lasten lapsille lauluin himmetä ei

saa arvoisa puhemies sodan eläneet isovanhempani jättivät arvokkaan perinnön rauhan ja rakkauden sovinnon perinnön ei koskaan enää sotaa se olkoon ohjenuorana lapsenlapsen elämässä sitä viestiä vie eteenpäin ettei yhdenkään sukupolven yhdenkään perheen tarvitse antaa sitä raskainta uhrausta ja lähettää perheenjäseniään rintamalle taistelemaan kotimaan itsenäisyyden ja vapauden puolesta eläkää sovussa ja rauhassa kaikkien kanssa talvisodan syttymisestä tuli kolmaskymmenes marraskuuta täyteen kahdeksankymmentä vuotta itsenäisyyden puolustaminen vaati raskaan uhrin sotatoimissa ja kotirintamalla kaatui ja haavoittui tuhansia ihmisiä niin rintamalla kuin kotirintamalla tehtiin kaikkensa oman kotimaan eteen oltiinpa sitten maaseudulla tai kaupungeissa tehtaissa tai peltomailla niin jokainen teki osansa lapset nuoret työikäiset ikääntyneet kaikki olivat mukana ja kaikki pidettiin mukana kaveria ei jätetty pidettiin huolta siinä meille se arvokas perintö rauhan ja toisista huolehtimisen perintö viedään sitä viestiä eteenpäin eletään sovussa hyvinvointivaltiotamme ylläpitäen ja vahvemmaksi rakentaen jokaisesta tarpeensa mukaan huolta pitäen tänäkin päivänä on hyvä yhdessä miettiä mitä me olemme valmiita tekemään yhteisen edun asettamiseksi oman edun edelle se meidän on tässä ajassa jos koskaan muistettava ja siirrettävä yhteinen perintö eteenpäin nuoremmille sukupolville lakialoite korjaa palasen sitä toimeentulon ja elämässä selviytymisen kunniavelkaa joka meillä vanhemmille sukupolville on hyvä että olemme kaikkien puolueiden kesken löytäneet yhteisen sävelen tässä tärkeässä asiassa sydämestäni toivon että löydämme saman yhteisen sävelen muissakin asioissa mennä eteenpäin rakasta kotimaatamme sillä samalla tahdolla ja tarmolla kehittäen joka aiemmilla sukupolvilla on ollut ketään unohtamatta ja ketään jalkoihin polkematta perintö on yksinkertaisesti liian arvokas hukattavaksi kiitos
tavallisesti laulu ei kuulu puhujapöntön toimintaan nyt tällä kertaa en halunnut sitä estää

ärade talman arvoisa puhemies jokin aika sitten tapasin rintamaveteraanin joka kertoi miten hän päätyi sotaan hän oli suruttomana kaverinsa kanssa pyöräillyt helsingistä kirkkonummen meikojärvelle uimaan kesäkuussa tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäyksi paluumatkalla toisen pojan pyörän rengas puhkesi ja kun he paikkasivat sitä auringonpaisteessa ohikulkija kertoi että sota oli alkanut pojat palasivat nopeasti kotiin helsinkiin ja päivän päästä tapaamani rintamaveteraani ilmoittautui vapaaehtoiseksi tuusulan varuskunnassa koska hän oli alaikäinen hän väärensi paperinsa jotta hänet varmasti hyväksyttäisiin vieraillessani eräässä vanhainkodissa kristiinankaupungissa sain kuulla toisen tarinan gunnar oli osallistunut taisteluun suomenlahdella kun venäläiset sotilaat olivat ottaneet saaren haltuunsa hän oli yrittänyt paeta uimalla läheiseen toiseen saareen hänet vangittiin ja seuraavat vuodet kuluivat siperiassa kun hän vuosia myöhemmin palasi hänen oma äitinsä ei enää häntä tunnistanut sodan jälkeen nämä kaksi nuorta palasivat arkeen näiden kokemusten jälkeen oli yritettävä sopeutua jälleen tavalliseen elämään me emme voi ymmärtää minkälaista se oli

arvoisa puhemies rkp ja ruotsalainen eduskuntaryhmä kannattavat tätä lakialoitetta kaikin puolin tällä toimenpiteellä haluamme toivottaa rintamaveteraaneille ja koko suomen kansalle iloista ja arvokasta itsenäisyyspäivää

arvoisa puhemies elleivät nämä meidän isämme olisi niin kärsivällisesti tehneet työtä niin maamme olisi nyt leivätön erämaa elleivät he olisi vaeltaneet jumalan pelossa ja lapsiaan kasvattaneet totisen jumalan tuntemiseen niin olisimme nyt sokeita pakanoita elleivät he olisi lapsilleen opettaneet hyödyllisiä tietoja me olisimme nyt tietämättömiä metsäläisiä elleivät he olisi suojelleet maata vihollisten väkivallalta niin ei meillä nyt olisi lakia ei oikeutta eikä vapautta sillä tämä paljon kovaa kärsinyt kylmän ilmanalansa tähden ja vieraat kansat ovat sitä sortaneet meidän tulee kunnioittaa heitä niin kuin isää ja äitiä jotta menestyisimme ja kauan eläisimme siinä maassa jonka jumala on meille antanut sakari topelius kirjoittaa näillä sanoilla siitä miten kiitollisuus on yhteiskunnan menestyksen perusta tänään ehdotamme yhdessä rintamasotilaseläkkeen korotusta niille miehille ja naisille jotka nuoruudessaan maksoivat kovan hinnan itsenäisyydestämme talvi ja ja jatkosota jättivät lähtemättömän jäljen suomalaiseen sielunelämään jokainen joutui tavalla tai toisella sotatoimien kohteeksi ja jokainen halusi ponnistella yhteisen asian hyväksi parhaassa iässään elämänsä menettäneet isänmaan puolustajat sankarihaudoissa ja sodan kokenut sukupolvi keskuudessamme ovat muistutus tästä ajasta yhteishenki ja vastuun kantaminen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

verojaoston puheenjohtajan ominaisuudessa valiokunnan mietinnön tästä asiasta eli kysymyshän koskee ansiotuloverotukseen tehtäviä muutoksia asteikkoa ja tätä tuloverolainsäädäntöä esitykset koskevat ensinnäkin ansiotuloverotusta valiokunta puoltaa hallituksen esityksiä tältä osin ansiotasoindeksin tarkistukseen kohdistuu muutoksia jotka vähentävät verotuloja hieman alle viisisataa miljoonaa ansiotuloverotukseen on ehdotettu kevennystä kaksisataa miljoonaa joka kohdennetaan pieni ja keskituloisille samaan esitykseen sisältyy myös niin ikään solidaarisuusveron jatko jota myös valiokunta puoltaa ja pitää tarkoituksenmukaisena kaiken kaikkiaan tämä hallituksen esitys mikä tässä on keventää verotusta tulodesiileissä kaksi viiva yhdeksän ja vaikutus on suhteellisesti suurin tulodesiileissä kuudessa viiva ylimmässä näistä desiileistä verotus hieman kiristyy kaiken kaikkiaan valiokunta toteaa tässä mietinnössään että jos ei huomioida solidaarisuusveroa tässä esityksessä ehdotetut muutokset verotusperusteisiin keventävät palkansaajan verotusta kaikissa tuloluokissa hallituksen esityksen taulukossa kuvatun mukaisesti tämä taulukkohan löytyy siitä varsinaisesta esityksestä sivulta viisitoista valiokunta kiinnittää myös omassa tekstissään huomiota siihen että on huomattava että näiden hallituksen veromuutosten lisäksi kokonaisuuteen palkansaajan veroluonteisten maksujen muutokset tällöin työn verotus kiristyy kokonaisuutena katsottuna noin alle neljätoistatuhattakolmesataa sekä yli kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ansaitsevilla valiokunta myös toteaa tässä tekstissään että kiristys johtuu palkansaajan maksujen noususta kun niin sanotun kilpailukykysopimuksen seurauksena säädetty määräaikainen sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun alennuksen voimassaolo lakkaa samassa yhteydessä kun tämä tämä lainsäädäntö viime hallituskaudella tehtiin maksurasitusta siirrettiin työnantajalta työntekijälle myös tämän ikään kuin historian näille ratkaisuille olemme kirjanneet tämä esitys minkä hallitus on nyt antanut mitä tänään käsittelemme ei sisällä ehdotusta noista maksuista vaan nämä muutokset jotka siis nyt lakkaavat on tehty vuosina kaksituhattakuusitoista ja

eli edellisen hallituksen aikana tässä kokonaisuudessa ovat myös puhemies kotitalousvähennysesitykset me tiedämme että kotitalousvähennystä maltillisesti supistetaan valiokunta pitää myös tätä esitystä tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sitä jonkin verran teksteissä pohdimme sitä moninaisuutta mitä tähän esitykseen liittyy on hyvä että esityksen tietynlainen supistaminen on kuitenkin lievää ja arvioimme myös asiantuntijakuulemisiin vedoten että vaikka on olemassa epäilyjä että tämä saattaisi jollain tavalla vaikuttaa harmaaseen talouteen me kuitenkin johtopäätöksenä toteamme että koska tämä on niin lievää tuskin tulee merkittävästi tähän asiaan kaiken kaikkiaan vaikuttamaan tästä mietinnöstä näkee myös hieman näitä lukuja eli vähennyksen vähennyksen viimeisten tietojen mukaan teki neljäsataakaksikymmentäkuusituhatta kotitaloutta ja keskimäärin tämä vähennys on ollut tuhatneljäkymmentä euroa on huomioitava että uusi yläraja mistä vähennyksen saa tai mihin asti vähennyksen saa tehdä on tätä ylempi eli suurta merkittävää osaa tälläkin hetkellä tehdyistä vähennyksistä tämä leikkaus ei koskisi vaan vaan nimenomaan keskimääräinen vähennys on on se

kaiken kaikkiaan noin kaksitoista prosenttia kotitalousvähennyksen tehneistä verovelvollisista ylittää sen uuden rajan ja näitä tämä olisi koskenut kahtatoista prosenttia näistä mitä on tehty eli siis sitä kautta kuitenkin aika kohtuullinen vähennys on tärkeää että valiokunta kirjaa täällä lopussa hallitusohjelman periaatteen yhden kirjauksen haluamme nostaa esiin sieltä kirjauksen jossa toteamme että on selvitettävä miten vastaavan kaltaista tukea voitaisiin kohdentaa siten että nimenomaan pienituloiset pienituloiset kotitaloudet hyötyisivät siitä tätä päivää enemmän valiokunta myös kiirehtii tämän hallitusohjelmakirjauksen täytäntöönpanoa

koskevaan veroon

ollut yhtäjaksoisesti voimassa käytännössä jo vuodesta kaksituhattayksi se tehtäisiin pysyväksi ja päivitettäisiin lähdeveron määrä kolmestakymmenestäviidestä prosentista

viimeisenä puhemies tässä on sitten asuntovelan korkovähennysesitys tätä vähennysoikeutta esitetään rajattavan viime vuosien tapaan maltillisesti ja asteittain alaspäin tässä tilanteessa matalan koron aikana näemme että että tämä on jatkumoa jo useita vuosia kestäneelle kehitykselle ja tässä tilanteessa perusteltu

arvoisa puhemies todella haluan nostaa esille tässä yhteydessä että pidän erittäin haitallisena sitä että työn verotuksen annetaan suomessa kiristyä kokoomus on omassa vaihtoehtobudjetissaan tarjonnut selkeän vaihtoehdon sille linjalle että keskituloiselle palkansaajalle on jäämässä ensi vuonna omasta työstään vähemmän käteen keskituloiselle perheelle jossa on kaksi työssäkäyvää vanhempaa jää yli kolmesataa euroa vähemmän käteen ensi vuonna sen takia että palkan sivukulut ovat ovat nousemassa sivukulujen korotuksia olla kompensoimassa tämä on erittäin haitallinen kehitys meillä on jo tällä hetkellä vahva progressio mikä ei näy ainoastaan hyvätuloisille vaan jo jo yleisimmällä palkkatasolla kaksituhattakuusisataa euroa kuukaudessa tienaavalle jää tienaamastaan lisäeurosta käteen ainoastaan noin viisikymmentäviisi senttiä kun mennään keskiansioille puhutaan puhutaan jo siitä että esimerkiksi opettajalle joka ottaa lisätunteja jää tienaamastaan lisäeurosta alle puolet käteen on aivan selvä asia että tämä ei kannusta työntekoon ja tämä on näkynyt muun muassa palkansaajajärjestöjen kyselytutkimuksissa sttkn tutkimuksessa noin kolmasosa siihen vastanneista palkansaajista totesi että he eivät ole tehneet lisätyötä lisätyötä sen takia että lisätyöhön kohdistuu niin niin kova verotus akavan vastaavantyyppisessä kyselyssä yli puolet puolet vastaajista oli vain osittain tai eivät ollenkaan kiinnostuneita nykyistä vastuullisemmista työtehtävistä sen takia että he katsoivat että että ansiot eivät verotuksen vuoksi työtehtävien vaativuuden kasvaessa riittävästi nouse eli on aivan selvä asia että ihmiset osaavat laskea kannattaako työ kannattaako lisätyön tekeminen kannattaako vaativampien työtehtävien vastaanottaminen ja tässä tilanteessa kaikki häviävät kun ihmisillä ei ole riittävästi kannusteita tehdä töitä sen takia että työn verotus on niin kireää tämä näkyy myös oecdn tutkimuksissa suomessa on huomattavasti kireämpi työn verotus kuin esimerkiksi naapurimaa ruotsissa keskiansioilla jää jää yli kaksituhatta euroa vuodessa enemmän palkansaajalle käteen kuin suomessa

puhemies me puolestamme omassa vaihtoehdossamme mikä on tässä vastalauseessa yksi esitelty lähdemme siitä että työntekijöitten ostovoimaa kuuluisi nostaa ja meidän ehdotuksemme on se että sinne sata miljoonaa lisätään ostovoimaa siten että työtulovähennystä muutetaan samalla myöskin eläketulovähennystä esitetään muutettavaksi ja sen vaikutus olisi viisikymmentä miljoonaa eläkeläisille lisää käteen jäävää ostovoimaa lisäksi vaihtoehtobudjettimme mukaisesti esitämme lapsivähennyksen palauttamista tätähän on toisaalta moitittu että tällainen lapsivähennys on hiukan monimutkainen mutta tosiasiassa tässähän on kysymys siitä

haluamme esille sen asian että haluamme että

jollain jollain lailla kannustettaisiin ja tuettaisiin tuettaisiin heitä jotka ovat lapsia lapsia tehneet koska he sitten jonakin päivänä myöskin meidän eläkkeemme maksavat edelleen sitten esitetään että omaishoitajia tuetaan ja heidän jaksamistaan tuetaan

omaishoitajien työ säästää paljon yhteiskunnan menoja ja täytyisi jollain lailla omaishoidon tukea saada saada oikealle tasolle tai sitten muodostaa jonkunlainen omaishoitovähennys tai sitten niin että omaishoidon tuki saataisiin jopa puhtaana käteen tähän meillä on pykälämuutosesitys ja me esitämme nämä pykälämuutosehdotukset sitten yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitämme että ensimmäinen lakiehdotus hyväksyttäisiin sellaisenaan toiseen lakiehdotukseen oli noin viisi kuusi kappaletta pykälämuutosesityksiä ja kolmas lakiehdotus hylätään se sisältää ulkomaisia avainhenkilöitä

arvoisa puhemies nyt keskustelussa olevat muutokset ovat varsin maltillisia suuntaan jos toiseen joten mitään suurta draamaa tähän hallituksen esitykseen ei sinällään liity se lienee syytä tunnistaa heti ensimmäisenä hallitus pitää tärkeänä että puututaan etenkin kaikista köyhimpien suomalaisten vaikeaan tilanteeseen korotetaan sosiaaliturvaa ja kevennetään verotusta ensisijaisesti heidän kohdallaan koska tiedetään että siellä on ihmisillä tällä hetkellä todella vaikea olla ja aivan liian moni joutuu turvautumaan toimeentulotukeen kun ensisijainen sosiaaliturva ei riitä toimeentulotuesta taas tiedetään että se jos jokin on paha kannustinloukku suojaosa on vain sataviisikymmentä euroa ja aika vähän tässä maassa on sellaisia työpaikkoja joissa pystyy tuon rajan alapuolella pysymään jolloin toimeentulotuki todellisuudessa syrjäyttää ja puskee ihmisiä pois vastaanottamasta lyhyitä ja epäsäännöllisiä työtehtäviä yhä enemmän on yhteiskunnassa tarjolla sen tähden on merkityksellistä että sosiaaliturva pidetään sellaisella tasolla että sen varassa pystyy elämään eikä kukaan joudu pitkäaikaisesti turvautumaan toimeentulotukeen tämä on aivan ensisijainen asia jos ajatellaan mitkä ovat ne kaikista suurimmat esteet sille että ihmiset pystyvät työllistymään varsinkin jos puhutaan niistä työttömistä joilla on taloudellisesti kaikista vaikein tilanne ja jotka niitä työnteon lisäansioita kaikista eniten kaipaavat lisäksi

maksuista niin edellisen hallituksen kilpailukykysopimuksellahan siirrettiin maksuja työnantajilta työntekijöille nimenomaan kyse siirrosta jos katsotaan taloustieteen pohjalta niin merkityksellistä on nimenomaan se että että kyse on siirrosta koska voidaan ajatella että tällaiset maksut tosiasiassa jyvittyvät aika tasapuolisesti työntekijän ja työnantajan välillä varmasti tämä on sellainen asia joka nyt sitten liittokierroksella myös muistetaan ja huomioidaan kun pohditaan

tutkimuskeskukselta joka on arvioinut että tosiasiassa työn verotuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia kannustimiin tehdä töitä vaan suomalaisten motivaatiot työntekoon tulevat jostain aivan muualta kuin siitä kuinka monta euroa jää enemmän tai vähemmän käteen riippuen sitten työtehtävien vaativuudesta ja töiden määrästä ne kannustimet tulevat työn mielekkyydestä työpaikoista ja siitä työn arvostuksesta mikä on kuitenkin suomalaisessa yhteiskunnassa laajaa eivätkä niinkään siitä jääkö sentti käteen enemmän vai vähemmän tämä on hyvä meidän kaikkien tässä salissa tunnistaa

arvoisa herra puhemies olemme koko syksyn käyneet keskustelua tässä salissa siitä mitä palkansaajien verotukselle ensi vuonna käy me olemme toistaneet jatkuvasti huoltamme siitä että tämä hallitus ei huomioi riittävästi tavallista ahkeraa työssäkäyvää ihmistä tavallista perheenäitiä ja tavallista perheenisää joka nousee joka aamu lähtee töihin tienatakseen itselleen ja perheelleen elannon ja kuten arvoisa puhemies nyt huomaamme kun lukee tätä valtiovarainvaliokunnan mietintöä myös todetaan että että maksumuutosten myötä ensi vuonna lähes kaikilla tulotasoilla verotus tosiasiassa kiristyy ei siis kevene kuten tänä syksynä lukuisia kertoja hallituspuolueiden kollegat ovat meille tässä salissa vakuuttaneet

verotus kiristyy tämä mitä edustaja suomela totesi tästä kilpailukykysopimuksesta pitää paikkansa että veronkiristysten taustalla ovat tämän kilpailukykysopimuksen myötä palkansaajalle siirtyvät veroluonteiset sivukulut mutta eihän se ole sen tavallisen työssä käyvän ihmisen murhe pohtia kun hän saa palkkakuitin käteen mistä syystä tämä metallimies sairaanhoitaja insinööri saa ensi vuonna vähemmän käteen kuin tänä vuonna vaan hyvät kollegat se kuuluu tälle salille ja suomen hallitukselle huolehtia siitä että työssäkäynti on kannattavaa ja että myös palkasta jää enemmän käteen kuin mitä jää tänä vuonna elikkä tässä tässä kohtaa heitän kyllä hallituspuolueiden kollegoille pallon takaisin teidän on aivan turha yrittää se vastuu kuuluu teille ja teidän tulee huolehtia siitä että tämä asia tulee myös sitten kuntoon olemme esittäneet puhemies omassa vaihtoehdossamme merkittävää työn verotuksen keventämistä kaikilla tulotasoilla vaikka tässä edustaja suomela totesikin

on sanonko näin ehkä ristiriitaista niin en myöskään hyväksy semmoista näkemystä että että verotuksen tasolla ei olisi mitään vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen tai halukkuuteen ottaa työtä vastaan jos hyväksymme semmoisen näkemyksen että ei sillä ole merkitystä miten kireä verotus on suomessa niin niin uskon kyllä että aika moni

tehdä myös enemmän työtä
avaamme hetken päästä vastauspuheenvuorojen mahdollisuuden otan vielä pari puheenvuoroa
arvoisa herra puhemies tässä edellä edustaja marttinen ja sitä ennen edustaja vestman puhuivat erinomaisesti ja myös edustaja vähämäen puheenvuorossa oli monia ansioita tosiaan tämä ensi vuonna tapahtuva tosiasiallinen työn verotuksen kiristyminen on todella surkea asia suomalaisten ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta arvoisa puhemies haluan tuoda tähän keskusteluun sellaisen näkökulman ja haluan vedota erityisesti keskustan vastuullisiin edustajiin että harkitsisitte vielä tätä verotuksen kokonaisuutta koska kun työtulojen verotus tosiasiallisesti kiristyy niin samaan aikaan tapahtuvat kulutuksen verotuksen kiristykset kuten vaikkapa hallituksen kaavailema massiivinen kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron kiristys polttoaineiden verotukseen iskevät todella kovaa erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien ihmisten käyttöön jääviin tuloihin ja kaikkien maakuntien asukkaitten hyvinvointiin sen myötä se että keskustan edustajat ovat puheenvuoroissaan viitanneet siihen että aiemmatkin hallitukset ovat vihreiden painostuksesta tai fiskaalisista syistä korottaneet polttoaineiden verotusta ei ole kyllä perusteltavissa sillä sitä tehdään nyt tilanteessa jossa myös työtulojen verotusta ollaan kiristämässä elikkä tässä tulee nyt veroa veron päälle suomalaisille ja tämä iskee erityisesti kaikkiin suomalaisiin jotka tekevät työtä ja asuvat tuolla maakunnissa joissa joudutaan käyttämään henkilöautoa liikkumiseen asiointiin elämiseen yleensä elikkä arvoisa puhemies tämän vetoomuksen haluan vielä tuonne salin keskelle esittää että harkittaisiin sitä että ensi vuoden talousarvion käsittelyn pohjaksi voitaisiin tämän nyt jo kaatuneen rinteen hallituksen esityksen sijasta ottaa tämä kokoomuksen vaihtoehtobudjetti jossa ei tule kiristyksiä polttoaineiden verotukseen vaan päinvastoin verotusta kokonaisuudessaan kevennetään miljardilla eurolla ja sillä luodaan edellytyksiä ostovoiman paranemiselle ja sille että suomessa

arvoisa puhemies sdplle on tärkeää että pienituloisten vero ja etuusmuutokset tulevat voimaan ensi vuonna meille on tärkeää myös että kaikkien pienituloisten verotus alenee hallitusohjelman mukaisesti myös esimerkiksi kaikkien pienten ja keskisuurten eläkkeiden ja etuuksien verotus alenee hallitus laskee ansiotuloverotusta ensi vuonna hallitusohjelman mukaisesti kahdellasadalla miljoonalla eurolla ja veronalennus kohdistuu pieni ja keskituloisiin palkansaajiin eläkeläisiin yrittäjiin ja muiden etuuksien saajiin me näemme että heille on tästä erittäin merkittävä tulonlisäys ja

sillä pystytään parantamaan ostovoimaa ja kun otetaan kaikki hallituksen päätökset huomioon niin yli seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista käteen jää enemmän

ensi vuonna ja samalla tuloerot kaventuvat budjettiin budjettiin sisältyy hallitusohjelmassa sovittuja satsauksia muun muassa etuuksiin koulutukseen ja työllisyyspalveluihin kotitalousvähennyksen maltillista leikkausta voidaan pitää reiluna tapana rahoittaa näitä satsauksia sillä se on hyödyttänyt eniten suurituloisia joilla on varaa käyttää tuhansia euroja palveluiden ostoon kotiinsa meille on tärkeää että muutos kotitalousvähennykseen on pieni sillä se lisää työllistäviä remontteja ja muita palveluja sekä hillitsee harmaata taloutta näin pienillä muutoksilla ei ole kuitenkaan vaikutusta työllisyyteen tai harmaaseen talouteen elikkä sdp tukee tällä budjettiesityksellä pienituloisia ja pyrkii heidän ostovoimaansa parantamaan
edustaja

arvoisa puhemies on todella tärkeä ja hyvä asia että tuloerot nyt pienenevät näiden vero ja etuusmuutosten vuoksi ensi vuonna meille sosiaalidemokraateille on erityisen tärkeää että kaikkien pienituloisten verotus alenee ihan niin kuin hallitusohjelmassa on yhdessä hallituspuolueiden kanssa sovittu tosiaan tärkeätä on myös mainita se että kaikkien pienten ja keskisuurten eläkkeiden ja etuuksien verotus alenee tämä on ollut selvästi kipukohta tosiaan kahdellasadalla miljoonalla eurolla näitä ansiotuloverotuksen kevennyksiä ensi vuonna tulee todellakin haluan vielä toistaa että tämä veronalennus kohdentuu pieni ja keskituloisiin palkansaajiin eläkeläisiin yrittäjiin ja muiden etuuksien saajiin ja yli seitsemällekymmenelle prosentille suomalaisista käteen jää nyt enemmän kuin tänä vuonna ja tuloerot kaventuvat tämä on hyvin tärkeä oikeudenmukaisuusteko eli yli seitsemälläkymmenellä prosentilla jää enemmän käteen tämä on erittäin merkittävä asia kohdistuu suureen osaan suomalaisista sitten halusin vielä lopuksi todeta siitä että on tärkeä asia että nämä työnantajan maksamat muuttokustannukset säädetään viisikymmentä prosenttisesti verovapaiksi tämä tulee kannustamaan ihmisiä työperäisiin muuttoihin tämä on tietenkin äärimmäisen tärkeää jotta me voimme helpottaa ihmisten siirtymistä työn perässä niille alueille joilla joilla työtä on ja ja jopa jopa työvoimapulaa niin kuin varsinais suomessa mistä itse tulen meillä on ollut todella ongelmia saada telakalle ja autotehtaalle lisää työntekijöitä toivottavasti nyt tämä helpottaa ihmisten siirtymistä niin että saadaan myöskin työllisyysaste nousemaan ja ihmisille mahdollisimman monelle töitä

puhemies minusta oli tärkeää se mitä tässä edellä edustajat piirainen ja eloranta toivat esiin nimittäin kyllähän veroissakin on kysymys arvovalinnoista ja tässä selkeä arvovalinta on kuitenkin se että painotetaan kevennykset pieni ja keskituloisille hallitus ei kiristä verotusta ne kiristykset

joka siis syntyi näillä pakkolakiuhkailuilla ja silloin päätettiin näistä näistä veroluonteisten maksujen nousuista ja siirrettiin kustannuksia työnantajilta työnantajilta työntekijöille tämä on faktaa ja tämän hallituksen päätöksillä seuraa se että seitsemälläkymmenellä prosentilla kuitenkin ihmisistä

arvoisa puhemies kyllä täällä pitäisi tosiasioista nyt olla ainakin yksimielisyys jos katsotaan valtiovarainvaliokunnan mietintöä jossa todetaan että kun otetaan huomioon ansiotason nousu sekä palkansaajan veroluonteisten maksujen muutokset työn verotus kiristyy esityksen mukaan kokonaisuutena katsottuna alle neljätoistatuhattakolmesataa sekä yli kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ansaitsevilla siis kaikilla näillä palkansaajilla kiristyy tosiasiassa työn verotus sen takia että tämä hallitus tämä hallitus on tehnyt valintoja tämä hallitus on valinnut että palkansaajalle jää vähemmän ensi vuonna käteen verotus ei kevene vaan verotus kiristyy näillä mainoslauseilla siitä että verotus kevenee ei laskuja makseta palkansaajat maksavat laskuja sillä palkallaan ja jos siitä jää vähemmän käteen niin silloin on vähemmän palkansaajalla tuloja käytettävissä on vähemmän sitä rahaa jolla niitä laskuja maksetaan tämä on yksinkertaista matematiikkaa

veroluontoinen ei ole sama kuin vero josko voidaan alkuun tunnistaa tämä ja kilpailukykysopimukseen liittyvät päätökset olivat viime hallituksen päätöksiä jos voidaan tunnistaa myös tämä ja näistä yhteisistä lähtökohdista sitten jatkaa tätä keskustelua miljardin veronkevennyksiä ja onkin sitten samaan syssyyn leikkaamassa köyhimpien sosiaaliturvasta kuten sanottua se on arvovalinta kaikista köyhimmät suomalaiset ovat vaikeassa asemassa ja soisin että meidän yhteinen huolemme on se että kukaan ei joudu suomessa äärimmäiseen köyhyyteen valitettavasti se ei ilmeisesti ole kaikkien yhteinen huoli ja se on todella harmillista sitten mitä tulee näiden maksujen kohdentumisesta työnantajan ja työntekijän välillä niin se on osittain heidän välisensä asia ja osittain myös sellainen asia että kun kilpailukykysopimuksella on näin päätetty ne työntekijälle sijoittaa niin se varmasti huomioidaan myös siellä liittojen keskeisissä keskusteluissa mutta se että ikään kuin me täältä nyt sanomaan että ne pitäisi kohdentaa toisin en nyt kyllä ihan ajattele että kannattaa lähteä siihen suuntaa enää repimään kun kerran viime hallituskaudella sen kilpailukykysopimuksen teitte

arvoisa herra puhemies verotuksesta puhutaan ja syystä olisin toivonut jo vuosikymmen sitten että meillä olisi ollut rohkeutta keskustella myös liikenteen verotuksesta ja maksuista laajemmin valitettavasti siitä tuli varsinainen sekametelisoppa ja taistojen tie mutta nyt me käymme edelleen sitä ikuisuuskeskustelua siitä nostetaanko polttoaineveroja vaiko eikö nosteta no kyllähän se tämänhetkisessä tilanteessa tahtoo olla niin että niitä nostetaan nyt jos koskaan meillä täytyy olla rohkeutta keskustella siitä mikä on liikenteen tulevaisuus niin maksujen kuin verojenkin suhteen ja nähdä se muutos mitä meiltä myöskin edellytetään biopolttoaineet ja kaasujen edistäminen myös maaseudun toimeentuloon maaseudun mahdollisuuteen selviytyä myöskin niistä haasteista mitä meillä polttoaineiden suhteen tulevaisuudessa on

arvoisa puhemies edustaja suomela tässä edellä otti esiin työnteon mielekkyyden enkä sitä yhtään kiistä se on tärkeä asia mutta kyllä myös käteenjäävillä nettotuloilla on väistämättä suuri merkitys työssäkäynnin kannattavuuteen perussuomalaiset haluavat varmistaa että työssäkäyvien ihmisten rahat riittävät normaaliin elämiseen ja mielellään vielä niin että jotain jää säästöönkin vanhuuden varalle kuten kuten edustaja vähämäki äsken ansiokkaasti totesi niin meillä perussuomalaisilla on vaihtoehtobudjetissa muun muassa viisikymmentä miljoonaa lisää työtulovähennykseen viisikymmentä miljoonaa lisää ylimääräiseen eläketulovähennykseen sekä seitsemänkymmentä miljoonaa euroa lapsivähennyksen palauttamiseen tuloverotukseen se lapsivähennyksen palauttaminen tietäisi jopa neljänsadan euron nettotuloja pieni ja keskituloisille lapsiperheille ja näitä me esitämme myös tässä ehdotamme myös että hallituksen esittämä kotitalousvähennyksen leikkaus perutaan tai hylätään kokonaan haluamme pitää ennallaan sekä vähennyksen kertymäprosentin että sen enimmäismäärän nämä kaikki esityksemme kohentaisivat mielestämme merkittävästi kotitalouksien kotitalouksien ostovoimaa siitä meidän kaikkien on yhdessä pidettävä hyvää huolta

arvoisa herra puhemies käydään tätä keskustelua sitten täällä hallituspuolueiden kollegat eivät selkeästi ole lukeneet edes valtiovarainvaliokunnan mietintöä edustaja eloranta totesi äsken kuten edustaja viitanenkin taisi todeta että pienituloisten verotus kevenee ensi vuonna ja että tämä kohdistetaan pieni ja keskituloisille palkansaajille muun muassa muiden ohella mutta kuitenkin mietinnössä todetaan että että pienituloisten palkansaajien verotus kiristyy sekä alle alle neljäntoistatuhannenkolmensadan euron vuosituloilla että yli kahdenkymmenenneljäntuhannen euron vuosituloilla ja ja minä pidän kyllä näitä ihmisiä aivan tavallisina ihmisinä jotka haluavat käydä töissä tienata itselleen ja ja perheelleen elannon tosiasiassa tämä hallituksen esitys tai nyt mietintö ei ei todella johda siihen että että näiden ihmisten verotus kevenisi ensi vuonna vaan se kiristyy arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan todeta sen että kun perussuomalaiset toivat esille täällä tämän oman vaihtoehtobudjettinsa niin haluan muistuttaa näistä teidän luvuistanne että ne eivät pitäneet paikkaansa te esititte muun muassa omaishoidon tuen verovapauden maksavan vain kaksikymmentä miljoonaa euroa ja samoin arvonlisäveron alarajan korottamisella oli huomattavan paljon pienemmät verovaikutukset kuin mitä valtiovarainministeriö on laskenut toivoisinkin että jatkossa pidätte paremman huolen siitä että luvut ovat täsmällisiä mutta sitten haluaisin todeta sen että

vähennyksistä totean kuitenkin sen että mitä enemmän meillä on erilaisia vähennyksiä verojärjestelmän sisällä niin sen monimutkaisempaa myös meidän verotuksestamme tulee ja se ei ole kovinkaan hyvä asia vaikkapa kuntien kannalta

arvoisa puhemies täällä on keskusteltu verotuksen vaikutuksista työnteon kannustimiin huomasin että edustaja suomela oli sitä mieltä että ne ovat kovin vähäiset no eiväthän ne estimoidut käyttäytymisjoustot kovin suuria olekaan keskimäärin mutta joillekin ryhmille ne ovat aika isoja tällaisia ryhmiä monenikäiset naiset ja yksinhuoltajat ja monet muut ja se että joustot eivät ole kovin isoja ei tarkoita etteikö näitä vaikutuksia olisi ja edustaja suomela te samassa puheenvuorossa vetositte siihen että jos joutuu toimeentulotuelle niin silloin joutuu todella merkittävämpään kannustinloukkuun toimeentulotuki onkin kannustinloukku mutta siellä ovat tietysti toiminnassa ne ihan samat työnteon kannusteiden mekanismit

kuin tuloverotuksessa ja kyllähän jos me haluamme selvästi enemmän työllisyyttä monena vuonna suomeen on järkevää satsata veronalennukset juuri tuloverotukseen kiitos

arvoisa puhemies on totta että työnantajamaksujen siirto työnantajilta työntekijöille pienentää palkasta ensi vuonna mutta on kuitenkin huomioitava tosiaan se että tämä päätös liittyi edellisellä hallituskaudella sovittuun kiky sopimukseen ei siitä faktasta mihinkään päästä että edellinen hallitus nyt vain kaivoi valitettavasti niin suuren kuopan työntekijöille että siitä kuopasta ei yhdellä rykäyksellä eteenpäin päästä tästä syystä tämä hallitus haluaa nyt parantaa juuri

pieni ja keskituloisten asemaa ja keventää heidän verotustaan on totta että kaikkien verotusta ei tällä päätöksellä tulla keventämään mutta suomalaisista noin seitsemänkymmenen prosentin verotus tulee näillä päätöksillä kevenemään

puhemies kiky sopimuksen tekivät työnantajat ja työntekijät ja sosiaalidemokraatit sen hyväksyivät moneen kertaan sen todeten ja sen seurauksena saatiin sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa nyt teidän johtaa siihen että menetetään viisituhatta työpaikkaa tämäkö on työllisyyspolitiikkaa kaukana siitä arvoisa puhemies työn verotus kiristyy ja ihmisille on tärkeää mitä he saavat käteen koska sillä ostetaan ruokaa ja asutaan edustaja viitaselta kysyisin tampere nosti nolla pilkku viisi prosenttiyksikköä kunnallisveroa ensi vuodelle menettekö sanomaan tammelantorille että tamperelaisten verotus kiristyy kun otetaan tämä huomioon työnantajamaksut huomioon polttoaineveron korotukset huomioon ja niin edelleen niin te joudutte selittämään miksi te lupasitte seitsemällekymmenelle prosentille tamperelaisistakin veronkevennyksiä ettekä saa heille niitä yhtään vaan

arvoisa puhemies täällä edustaja kankaanniemi valisti että sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa on saatu kiky sopimuksella en en usko siihen eikä mikään todista sitä että näin julkisuudessa on ollut nyt erilaisia laskelmia tästä mitä tämä hallituksen esitys aiheuttaisi tai toisi hyvää niin valtiovarainministeriön laskelmassa on otettu huomioon kattavasti tuloihin ja veroihin kohdistuvat päätetyt muutokset ja kaikki suomalaiset palkansaajat sen ohella myös eläkeläiset ja se osoittaa että seitsemänkymmentä prosenttia hyötyy tästä

herra puhemies jottei totuus unohtuisi niin kilpailukykysopimusta asettuivat eduskunnassa tukemaan kaikki muut puolueet paitsi vasemmistoliitto eli kilpailukykysopimusta eduskunnassa tukivat rintamassa viime vaalikauden viime vaalikauden hallituspuolueiden kanssa myös esimerkiksi sosiaalidemokraatit ja vihreät toiseksi on aivan totta että kilpailukykysopimuksessa sovituista maksumuutoksista johtuen palkansaajien verotus ja veroluonteiset maksut yhteen laskien palkansaajien verotus kiristyy edustaja suomela te voitte sitten mennä selittämään näille pieni ja keskituloisille palkansaajille että ei ei ei se verotus kiristy kun ne ovat ne veroluonteiset maksut

arvoisa puhemies kikyn historian aikaisemmin jo totesin kokoomus omilla pakkolakiuhkailuillaan sen runnoi ja sen seurauksena seurasivat vielä lomarahaleikkaukset muun muassa opettajilta ja sairaanhoitajilta kokoomus leikkasi lomarahat kokoomus pakkolakien myötä tämän teki sitten puhemies mitä tulee tähän mietintöön niin toivoisin kyllä että ne edustajat ketkä täällä sanovat että mietintöjä ei lueta jaksaisivat ihan itse lukea tämän mietinnön seuraavat lauseet jotka luin kyllä tuossa esittelyssä nimittäin täällä lukee

sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun alennuksen voimassaolo lakkaa niin ikään täällä lukee tämä tämä hallituksen esitys ei sisällä ehdotusta noista maksuista maksujen muutoksista on päätetty kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattakahdeksantoista hallituksen esitysten ja numerot vielä mitä tässä on kirjattuna perusteella eli kappas vain edellisen hallituksen ja kokoomuksen

arvoisa puhemies tosiaan viime kaudella kevennettiin työn verotusta kaikkineen yhdellä pilkku neljällä miljardilla eurolla joka kohdennettiin kaikkiin tuloluokkiin

on sisällä tämä miljardin euron kevennys työn verotukseen mediaanituloisella perheellä jossa on kaksi työssäkäyvää vanhempaa tämä tarkoittaa neljäsataaviisikymmentä euroa palkasta enemmän käteen kuin tässä tässä budjettiesityksessä jos otetaan huomioon lisäksi vielä kotitalousvähennyksen vaikutus kaksisataaneljäkymmentä euroa vuodessa puhutaan jo tuollaisesta lähes seitsemästäsadasta eurosta vuodessa se on paljon rahaa se on todella paljon rahaa näille ihmisille ja ja nyt tätä liikkumavaraa valitettavasti tämän

tässä nostettiin esiin ihmisten arki ja selvää on että jos puhutaan perheellisten vaikkapa yksinhuoltajien arjesta niin esimerkiksi päivähoitoon ja

on valtava merkitys perheiden arjen kannalta sen tähden koulutuksen maksuttomuuden edistäminen kaikilla koulutusasteilla on tämän hallituksen merkittävä kärki linja on aivan toinen kuin viime kaudella jolloin ei pystytty tällaisiin uudistuksiin ja jolloin pikemminkin leikattiin koulutuksesta satoja miljoonia ja näin kiristettiin niiden ihan tavallisten suomalaisten asemaa jotka olisivat halunneet oppimalla elämässä eteenpäin päästä

pystyisimme hyvinvointivaltion palvelut rahoittamaan tässä salissa on useaan kertaan todettu että oppositio kannattaa tämän hallituksen hyviä panostuksia suomalaisten koulutukseen oppimiseen hyvinvointiin ja köyhyyden vähentämiseen jos haluaa keventää verotusta merkittävästi niin sitten pitää kertoa mistä leikataan kokoomus onkin kertonut mistä se leikkaisi se leikkaisi kaikista köyhimmiltä perussuomalaisten budjetissa on sen sijaan melkein miljardin aukko tämä selittää mistä nämä erot oikein tulevat hallitus ei leikkaa köyhimmiltä se on arvovalinta

kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että ei vääristellä sitä mitä viime kaudella tehtiin viime kaudella nimenomaisesti alennettiin näitä maksuja jotka vaikuttavat lapsiperheiden arkeen esimerkiksi varhaiskasvatusmaksuja alennettiin useaan otteeseen samoin loppukaudesta säädettiin tänä syksynä voimaan tullut oppimateriaalilisä joka helpottaa pienituloisten toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia käydä toista astetta

arkeen aiheutuvat muut maksukorotukset verotuksen kevennyksillä näin kokoomus tekisi myös nyt me keventäisimme verotusta vielä sen lisäksi jotta työstä jäisi aina enemmän käteen kuin siitä että ei käy töissä

eikä muuntyyppisiin sitten tästä verojärjestelmästä edustaja vartiainen täällä totesi että jos verohelpotuksia halutaan tehdä niin niitä on järkevintä tehdä tuloveroon olen teidän kanssanne samaa mieltä mutta täydennän sitä niitä on järkevintä tehdä nimenomaan pienituloisimpien ja keskituloisten tuloveroon

arvoisa herra puhemies täällä edustaja viitanen opasti meitä nuorempia kollegoita lukemaan mietinnön kokonaan edustaja viitanen mietintö on kyllä kyllä luettu mutta tässä tässä edustaja viitasen puheenvuorossa itseäni häiritsee kaikkein eniten se että te menette nyt kilpailukykysopimuksen selän taakse ja toteatte että siitä johtuen

arvoisa puhemies rinteen hallitus on tuonut tähän taloon budjetin joka vuosi hallitus ottaa kantaa veropolitiikkaan ja tuo sen ehdotuksen tähän taloon kysyisinkin nyt hallituspuolueiden kollegoilta onko tämä budjetti nyt siis rinteen hallituksen valmistelema vai onko onko tämä sipilän hallituksen budjetti jota me täällä nyt oikein te ette tunnu tunnu nyt antavan ymmärrystä sille että käytännössä teillä on ollut kaikki eväät käsissänne huolehtia siitä että palkansaajan verotus ei kiristy ensi vuonna kuten se nyt

arvoisa puhemies kun nyt sain puheenvuoron niin voisin todeta että minusta edustaja viitanen täällä ihan asiallisesti kuvasi tämän tilanteen minusta tämä hallituksen tuloverotusta koskeva esitys on on ihan tasapainoinen siinä tehdään ansiotasoon ja inflaatiotarkistusasteikkoihin kaikilla tulotasoilla kolmen pilkku yhden prosentin muutos pienituloiset otetaan huomioon kahdensadan miljoonan euron määrällä erityisesti työtulovähennyksen eläketulovähennysten ja kunnallisverotuksen perusvähennyksen kautta tällä on osin tarkoitus kompensoida tätä liikennepolttoaineiden valmisteveron korotusta minulla on käsitys ja kanta että nuo eläke ja työttömyysvakuutusmaksujen siirrot työnantajilta palkansaajille siltä osin kuin niitä siirrettiin on kompensoitu jo ainakin kertaalleen

puhemies on helppoa puhua heti veroasiantuntijan perään tässä meillä on käsittelyssä tuloveroasteikko ja on erittäin tärkeätä että me olemme tässä keskustelussa tehneet eron tuloveroasteikon ja muiden veroluontoisten maksujen välillä tässä edustaja kiljunen hieman aikaisemmin laajensi tätä keskustelua hieman meillä on koko valtion budjetissa neljäkymmentäseitsemän miljardia verotuloja siitä kaksikymmentä miljardia tulee itse asiassa arvonlisäveron kautta nyt kun me puhumme tuloveroasteikosta se koskee käytännössä kuutta miljoonaa meidän verotuksestamme noin kaksitoista prosenttia koko meidän verotuotostamme on tässä käsittelyssä tämä on erittäin tärkeä asia ja kun tähän tehdään kolmen pilkku yhden prosentin inflaatiotarkistus merkitsee se käytännössä sitä niin kuin täällä on todettu että samalla tulolla jää ensi vuonna enemmän käteen kuin jää tänä vuonna tämä muutos on ihan selkeä

puhujalistaan aika moni puhuja äsken sai vastauspuheenvuoron mutta jatketaan edustaja viitanen

jatkan vielä hivenen tätä keskustelua ensinnäkin voin todeta edustajalle siellä perussuomalaisten joukossa että kyllä siellä tammelantorilla edelleen valitettavasti minulle tullaan muistelemaan ihmettelemään sitä että kuinka kävikään niin että että kun edellinen hallituskausi alkoi niin perussuomalaiset ensimmäiseksi nostivat bensaveroa ja hyväksyivät esimerkiksi lasten päivähoitoon ryhmäkokojen suurennuksia ja samaan aikaan kuitenkin nyt sitten tampereella tehdään arvovalintoja sen suhteen niin että edelleenkään huolimatta sen hallituksen arvovalinnoista emme näitä ryhmäkokoja nosta tällaista se on myös kuntatasolla arvovalintoja tehdään ja onneksi oikeudenmukaisuuden puolesta kuten tässäkin esityksessä on tehty puhemies tässä aika hyvin edustaja kiviranta edellä vahvisti sen minkä sanoin ja todellakin kehotan kehotan ystävällisesti vain että kannattaa katsoa nyt tämä mietintö tarkkaan koska siellä lukee nämä faktat siellä on aina kerrottu vähän historiasta sekä tästä mitä tämä nykyinen esitys aiheuttaa puhemies mitä tulee sitten kaiken kaikkiaan tähän kokoomuksen politiikkaan siitäkin on täällä jo jonkin verran debattia käyty

sitä että kokoomus omissa vaihtoehdoissaan vaatii entistä mittavampia veronkevennyksiä myös kaikkein suurimpiin tuloluokkiin ja samaan aikaan moittii vahvasti rinteen hallituksen antamia esityksiä joissa muun muassa parannetaan ihmisten perusturvaa pienituloisten ihmisten asemaa ja samaan aikaan moititaan muuten sitten vielä esimerkiksi aktiivimallin roskiin pistämistä ja sitten omissa leikkauksia jatketaan nimenomaan työttömyysturvaan asumistukeen toimeentulotukeen no eikö nyt tämä yhtälö jo kerro kaiken meillä on eri puolueita erilaisia arvomaailmoja toiset painottavat sitä että yhteisiä verorahojakin tarvitaan jotta voimme panostaa koulutukseen oikeudenmukaisuuteen eriarvoisuuden torjumiseen köyhyyden vähentämiseen ja toisilla on sitten sellainen käsitys että okei kyllä pienituloisia voidaan hieman kurittaa kunhan varmasti sitten se suurituloinen saa omansa ja ja jopa hieman enemmän kuin tässä ehkä suhteellisuus

arvoisa herra puhemies tästä keskustelusta voidaan vetää ainakin muutama johtopäätös ensimmäinen on se että kaikesta tästä puolustelupuheesta riippumatta mitä täällä hallituspuolueiden kollegat ovat meille meille puhuneet tosiasiassa tavallisen ahkeran työssäkäyvän suomalaisen verotus kiristyy ensi vuonna ja sen taustalla ovat nämä veroluontoiset maksut jotka nousevat ja nyt täällä hallituspuolueiden kollegat ikään kuin viittaavat kintaalla siihen siten että teillä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa totta kai teillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa teillä on ollut mahdollisuus tehdä semmoinen budjetti joka huomioi myös sen että että se tavallinen palkansaaja kun hän tulee töistä kotiin ja hän saa palkkanauhan näkee sen että että hänen verotuksensa joko säilyy samana tai mieluusti jopa hieman kevenee käytännössä kaikki nämä työkalut työkalut ovat totta kai hallituksen käsissä ja siitä pitääkö hallituksen huomioida budjettia tehtäessä myös veroluontoisten maksujen muutokset niin siis totta kai täytyy olen entisessä työssäni valtiovarainministeriössä näiden asioiden kanssa useamman vuoden tehnyt töitä ja se on aivan luonnollinen osa että kun budjettia valmistellaan niin sen yhteydessä käydään läpi se millä tapaa nämä veroluontoiset maksut muuttuvat miten se vaikuttaa eri tulotasoilla ihmisten asemaan ja sen pohjalta kokonaisuutena arvioidaan sitä millä tapaa veropolitiikkaa seuraavana vuonna halutaan halutaan tehdä mutta arvoisa puhemies ehkä tämä tämä riittää nyt tästä koska tämä lienee kaikille myös selväksi edustaja viitanen täällä viittasi kokoomukseen että me olemme kritisoineet pienituloisten aseman parantamista tai että me emme me emme ikään kuin tätä linjaa ajaisi haluan nyt oikaista edustaja viitaselle mistä on mistä on kyse jos te luette kokoomuksen vaihtoehtobudjetin niin huomaatte että me olemme esittäneet siellä pienituloisten eläkeläisten aseman parantamista

ja kokoomuksen välillä on se että te olette kiristämässä verotusta siirtämässä kaikki työllisyystoimet pitkälle tulevaisuuteen ottamassa lisää velkaa ja toivotte että kaikki asiat tulevat hoidetuksi me olemme kertoneet avoimesti ja rehdisti millä keinoilla suomeen saadaan kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa tämän maan talous kuntoon jolloin voimme myös siirtää rahoitusta näihin tärkeisiin kohteisiin voimme huolehtia siitä että palkansaajien kannattaa jatkossakin käydä töissä ja mikä tärkeintä että yhä useampi suomalainen voi nousta köyhyydestä työnteolla taas parempaan asemaan tämä on meille olennaista ja tärkeää ja tämä kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on täysin teidän käytettävissänne ja toivomme toki että siihen myös

arvoisa herra puhemies vielä tästä kilpailukykysopimuksesta se on aivan perusteltua että julkisen sektorin palkansaajat pitävät sopimusta epäoikeudenmukaisena koska vain heidän lomarahojaan leikattiin olen moneen kertaan sanonut täällä ja sanon nytkin että jos katsottiin välttämättömäksi leikata palkansaajien lomarahoja niin oikeudenmukaista olisi tietysti ollut leikata kaikkien lomarahoja eikä vain julkisella sektorilla työskentelevien palkansaajien lomarahoja

olla yksimielisiä jopa siitä että jopa uusia työpaikkoja saatiin suomeen sen ansiosta että tehtiin kilpailukykysopimus no kun näin on niin luulisi että täällä porukat yli puoluerajojen toteaisivat että se oli hyvä sopimus kun työttömät saivat töitä työttömien lapsiperheiden isät ja äidit saivat töitä mutta ei kelpaa kun ei työttömyysturvaa korotettu se on demareille tärkeämpää kuin se että ihmiset saavat töitä

puhemies haluan vielä todeta että tämä on hyvin akateemista keskustelua mitä tohtori linden ja edustaja suomela kävivät siitä että ei verotus kiristy ei verotus ei kiristy mutta ne ovat ne veroluonteiset maksut jotka nousevat eihän tavallinen palkansaaja todellakaan mieti kun hänelle jää palkasta vähemmän käteen ei hän mieti paljonko tästä johtuu veroasteikosta ja paljonko johtuu maksuista tämä hallitus kiristää tavallisten keskituloisten ja jopa pienituloisten palkansaajien verotusta juuri sen vuoksi että se jättää kompensoimatta nämä maksukorotukset jotka todellakin johtuvat kilpailukykysopimuksesta en ole sitä ollenkaan kiistämässä

arvoisa puhemies täällä käydään periaatteellista keskustelua sosiaaliturvan tasosta ja siitä miksi sosiaaliturva on olemassa minä kuuntelen näitä edustaja viitasen puheenvuoroja hiukan pahoilla mielin samalla tavalla kuin minä olen kuunnellut koko tätä asiaa koskevaa keskustelua koska sen olla meille kaikille selvää tässä salissa ja suomessa melkein kaikille on selvää että hyvän sosiaaliturvan tason ja toisaalta työllisyyden välillä on vaikea valinta trade off ristiriita me haluamme tietysti ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa kaikissa pohjoismaissa mutta samalla meidän pitäisi olla tietoisia siitä ja kyllä minä luulen että tekin itse asiassa olette tietoisia siitä että se synnyttää työnteon kannustinongelmia jotka suomessa merkittäviä ja merkittävämpiä kuin muissa pohjoismaissa tämä on eräänlainen pohjoismaisen politiikan perusristiriita me olemme nyt meidän varjobudjetissamme ratkaisseet sitä pikkiriikkisen eri tavalla kuin te kuitenkin niin että meidän näillä aika pienillä sosiaaliturvan kiristyksillämme saadaan eduskunnan ekonomistien laskelman mukaan merkittäviä työllisyysvaikutuksia eihän tämä meidän vaihtoehtobudjettimme siitä johdu että me jotenkin haluaisimme köyhdyttää ihmisiä tai

välistä kinastelua minun mielestäni saa suomalaisten silmissä koko eduskunnan näyttämään aika hölmöltä ihan kuin me emme tietäisi mistä tässä oikeasti on kysymys suomessa on merkittäviä työnteon kannustinongelmia ne ovat totta puhuen merkittävämpiä kuin muissa pohjoismaissa ja senpä takia meillä on myös pysyvästi korkeampi työttömyys suomessa suomen rakenteellinen työttömyyshän on arvioitu jonnekin seitsemän prosentin pintaan

voisi todeta sen että tutkimus sanoo kuitenkin aika yksiselitteisesti sen että näillä maksuvastuun muutoksilla työnantajilta palkansaajille tai toiseen suuntaan ei ole pitkän aikavälin työllisyysvaikutuksia vaan ne näkyvät sitten pitkällä aikavälillä lähinnä palkoissa

tuossa muodossaan siitä että kokoomus toi nämä pakkolakiuhat pöytään ja sitä kautta sitten uhkailtiin ennalta kuulumattomalla tavalla tavalla palkansaajia esimerkiksi tällaisilla erilaisilla heikennyksillä ja leikkauksilla mitä tulee sitten edustaja vartiaisen äskeiseen puheenvuoroon niin sehän kuulutti tätä aikuisten oikeesti terminologiaa ja sanoisin kyllä ihan juuri tällä samalla terminologialla että kuka uskoo

työllistetään työttömiä kyllähän nyt jo selvisi että aktiivimalli oli kurjistamismalli se oli leikkausmalli se ei työllistänyt ja ja jos joku nyt haluaakin väistämättä uskoa siihen että vain leikkaamalla ihminen työllistyy niin minäpä en usko minäpä väitän myöskin jopa vartiainen että ei silläkään että pienituloisten toimeentuloa parannetaan työttömyyttä pahenneta päinvastoin sillä tehdään inhimillisyyttä elämään ostovoimaa kansalle ja sitä kautta elinvoimaa talouteen

arvoisa puhemies ihan muutama kommentti tähän käytyyn keskusteluun ensinnäkin näistä veronluontoisista maksuista totta kai on ihan selvää että kun veronluontoiset maksut nousevat niin sitä kautta sitten pienenee kansalaisen käteenjäävä tulo ja siinä mielessä kansalainen ei todellakaan katso sitä tapahtuuko tämä verotuksen kautta vai vai veronluonteisten maksujen kautta täällä on käyty myös hyvää keskustelua sosiaaliturvan tasosta ja kyllä on ymmärrettävä että tämä sosiaaliturvajärjestelmä luo itsessään kannustinloukkuja jos samanaikaisesti sosiaaliturvan tasoa nostetaan niin kuin tämä hallitus on tekemässä huolehtimaan myös ja toisaalta palkkatulon ja sosiaaliturvan se yhteensovitettuna on edelleenkin kannustavaa työpaikkojen vastaanottamiseen samanaikaisesti on pidettävä huoli myös siitä että sitten yrityksillä on kannustimia tarjota niitä työpaikkoja muutoin todellakin joudutaan siihen tilanteeseen että erilaiset kannustinloukut nousevat niin teoriassa kuin todellisuudessakin tämän takia kristillisdemokraatit ovat olleet esittämässä jo pitkään tätä kannustavan perusturvan mallia jotta me voisimme huomioida sekä verotuksen sosiaaliturvan että palkkatulon yhteensovittaminen tämä on kaikkein keskeisimpiä uudistuksia silloin kun me mietimme millä tavalla pystytään saamaan kannustinloukut meidän järjestelmästämme pois ja tämä on tämä on todella tärkeää kun mietitään pohjoismaisen hyvinvointimallin tulevaisuutta no ehkä muutama sana sitten näistä mitä täällä on vastalauseissa nostettu esille joita myöskin kristillisdemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissaan ovat olleet tukemassa ja kannattamassa elikkä ensinnäkin lapsivähennys joka on siltä ajalta kun kristillisdemokraatit olivat hallituksessa silloin olimme luomassa tätä lapsivähennystä ja meidän mielestämme lapsivähennys kannattaisi palauttaa koska tämä on ehdottomasti sellainen verotuksellinen keino jolla pieni ja keskituloisia lapsiperheitä voidaan verotuksen kautta olla tukemassa kotitalousvähennyksen leikkaus tulisi poistaa kokonaan koska kotitalousvähennyksellä on vaikutusta paitsi harmaaseen talouteen myöskin sitten juuri siihen että tällaiset pienet yritykset yhden kahden hengen yritykset pystyisivät enemmän palkkaamaan työntekijöitä kolmantena se mikä nyt ei näissä vastalauseissa tule esille mutta on hallituksen esityksessä eläketulovähennyksen korottaminen tämä on tärkeä ja kristillisdemokraatit olisi tekemässä tähän suuremmankin korotuksen juuri sen takia että jokainen hallitushan vuorollaan on kyllä ollut nostamassa takuu ja kansaneläkettä ja se on tietysti hyvä mutta tässä tahtoo käydä niin että pienimpien työeläkkeitten saajien kohdalla ikään kuin kannustin siihen että heidän työurallaan on ollut joku merkitys alkaa käydä aika vähäiseksi elikkä kohta meillä takuueläke rupeaa nousemaan suurin piirtein samoille tasoille kuin pienimmät työeläkkeet ja eläketulovähennys olisi sitä kautta äärimmäisen tärkeä verotuksellisesti helpottaa näitten ihmisten

arvoisa puhemies kuten tiedämme yhä useammat koulutetut suomalaiset muuttavat ulkomaille monista syistä ja yksi niistä on parempi palkka ja matalampi verotus suomi ei ole erityisen houkutteleva maa hyvätuloisillekaan juurikin korkean työn verotuksen takia korkea verotus myöskin karkottaa yrittäjiä muihin maihin edustaja suomela sanoi että tuloveroprosentilla ei olisi merkitystä työelämässä väitän että verotuksella on suuri merkitys työelämässä suomen pitäisi alentaa työn ja yrittäjyyden verotusta kaikissa tuloluokissa sitä kautta suomen veto ja pitovoima paranee hallituksen pitäisi ymmärtää että veroja korottamalla suomesta tulee entistä luotaantyöntävämpi niille osaajille joita suomi nyt tarvitsee

puhemies täällä on monia hyviä puheenvuoroja käytetty mutta nyt vähän jään ihmettelemään erityisesti edustaja viitasen puheenvuoroa hän on verojaoston puheenjohtaja ja hän ei nyt ole nostanut esille ollenkaan näitä yrittäjävähennyksen ja metsälahjavähennyksen asioita joita te niin julmasti vastustitte vielä puoli vuotta sitten mihin ne ovat hukkuneet johdonmukaisuus vaatisi että nostaisitte ne esille me tosin kannatamme tätä yrittäjävähennystä ja pidämme sitä erittäin tärkeänä koska me olemme yrittäjäystävällinen työväenpuolue arvoisa puhemies täällä on nostettu esille nämä eräät määrärahakysymykset esimerkiksi arvonlisävero joka ei tässä nyt kyllä ole esillä sinänsä arvonlisäveron rajan nostaminen edellyttää euroopan unionin myönteistä suhtautumista asiaan ja sen tähden asia ei voi vuoden alusta edes tulla voimaan mutta se se siitä omaishoidon osalta hämmästelen syvästi sitä että että nyt hallitus huonontaa

omaishoitajien asemaa ja tätä verotuksellista kohtelua meillä on tavoitteena että omaishoidon tuki saataisiin verovapaaksi se voitaisiin tehdä esimerkiksi nyt niin tässä emme tosin vastalausetta esitä mutta itse pidän mahdollisena ja järkevänä että annettaisiin omaishoidon tuesta esimerkiksi kolmenkymmenen prosentin verovähennys johon se meidän määrärahamme riittäisi ja näin edeten päästäisiin siihen suuntaan että omaishoitoa todella arvostettaisiin se on äärettömän tärkeä osa meidän järjestelmäämme mutta se on hoitajille ja hoidettaville erittäin raskas sen tähden toivoisin että hallituskin siihen asiaan vakavasti paneutuisi sitten ihan tästä peruslinjasta verotuksessa kokoomus ei ole tuonut ihan rehellisesti tai avoimesti esille omaa linjaansa nimittäin kokoomuksen vaihtoehto kyllä merkitsee köyhien ihmisten lisääntymistä ja hyvin rikkaiden menestymistä tässä veromallissa perussuomalaisille lähtökohta on se että pieni ja erityisesti keskituloiset saisivat saisivat kevennystä verotukseensa ja näin saataisiin pureuduttua työllisyyteen aivan toisin kuin edustaja suomela sanoi niin me lähdemme siitä niin kuin edustaja vallin äsken mainitsi että kyllä verotuksella ja näillä maksuilla on oleellinen merkitys sekä työn vastaanottamisen

edustaja marttinen ja kokoomuslaiset täällä jo aikaisemminkin ovat käyttäneet hienoja ilmaisuja he ovat vahvasti niin kuin he sanoivat tavallisten ja ahkerien suomalaisten puolella ja sitten tulee se pitkä tarina tämä vaikuttaa hyvältä asialta minä haluan kertoa teille että hallituksemme on ilman muuta tavallisten ahkerien lapsia rakastavien äidilleen kukkia vievien veteraaneja muistavien suomalaisten

näistä suomalaisista kerron ottakaa ne kaikki epiteetit siinä huomioon

tulot tämän budjettiesityksen kautta paranemaan eli me aidosti rakastamme näitä ihania tavallisia suomalaisia jotka ovat myöskin ahkeria ja tämä on otettava lähtökohdaksi edustaja vartiainen halusi älykkäämpää keskustelua hän oli sitä mieltä ettei pitäisi puhua sillä tasolla että täällä on hyviä ja pahoja vaan pitäisi puhua ihan vakavasti siitä mikä on sosiaaliturvan ja työn välinen mahdollinen ristiriita tästähän te puhuitte minäkin olen kyllä samaa mieltä että on turha leimata ketään erityisesti hyviksi tai pahoiksi kun me käymme poliittista debattia mutta haluaisin sanoa että kokoomus on kieltämättä hyvä suurituloisten kannalta ehdottomasti te olette suurituloisten asianajajia täällä ja te te olette hyviä heidän me yritämme olla hyviä tämän suomalaisten valtaenemmistön kannalta me haluamme oikaista tulonjakoa tässä yhteiskunnassa ja sen takia me erityisesti painotamme verohelpotuksia muun muassa pienituloisille ja keskituloisille ihmisille tämä on meidän lähtökohtamme jos te nostatte esiin tämän työn ja sosiaaliturvan välisen ristiriidan niin meillä on olemassa maita edustaja vartiainen meillä on olemassa maita ja voin ruveta teille luennoimaankin niistä jos te haluatte joissa ole käytännössä ollenkaan se on nollatasolla jos te tavoittelette sitä ja kuvittelette että siellä kaikki tekevät töitä monet tekevätkin töitä kun on pakko tehdä töitä kun ei mitään muuta tukea yhteiskunnassa ole ja lähes nollapalkoilla tehdään dollarilla päivässä tullaan toimeen ja niin edelleen tämä on se yhteiskunta jos te haluatte sen äärimmilleen viedä joka on siellä päässä me emme halua kuten täällä ovat monet edustajat todenneet

ikään kuin työllistää sitä kautta että me kuritamme työttömiä ja leikkaamme toimeentulotukea me emme halua sitä tehdä kun me puhumme silloin kaikkein haavoittuvimmista suomalaisista ihmisistä meidän täytyy heidänkin elintasonsa turvata jollekin tasolle me haluamme työllistää haluamme työllistää uskokaa se mutta emme näiden kaikkein pienituloisimpien kustannuksella

arvoisa puhemies minusta on ihan hyvä että kokoomuksenkin edustajat täällä nyt tällä kertaa toisin kuin muistaakseni noin kuukausi sitten korostivat sitä että kyllä tuloveroasteikko ja veroluontoiset sosiaaliturvamaksut ovat eri asia on myös toki aivan totta että yhdessä ne sitten

siihen käteenjäävään tuloon vaikuttavat mutta ne ovat eri asia täällä ollaan käyty jo moneen kertaan läpi ja nyt me olemme käsittelemässä tuloveroasteikkoja ja niin kuin todettiin sinne ollaan tekemässä kolmen pilkku yhden prosentin inflaatiotarkistus mikä on käytännössä sama asia kuin tuloveron aleneminen sen vaikutuksesta

eli samasta tulosta

ensi vuonna tätä vuotta vähemmän veroa sen takia että sitä tuloveron inflaatiotarkistusta tehdään kolmen pilkku yhden prosentin verran mutta me olemme täällä puhuneet myös hyvinvoinnin rahoittamisesta ja nyt itse korostin siinä lyhyessä debattipuheenvuorossani sitä että progressiivinen tulovero muodostaa meillä kuuden miljardin euron verotuoton valtion keräämät verotulot yhteensä ovat neljäkymmentäseitsemän miljardia euroa kun siihen lisätään kuntavero ja sitten sosiaaliturvamaksut me puhumme yhdeksästäkymmenestäviidestä miljardista eurosta ja se on se neljäkymmentäkaksi prosenttia joka muodostaa veroasteen meidän koko bruttokansantulostamme kahdestasadastakolmestakymmenestä miljardista juuri nyt pohjoismaat ovat tämmöisillä tasoilla neljäkymmentäkaksi neljäkymmentäkolme neljäkymmentäneljä me olemme suomessa olleet silloin yhdeksänkymmentä luvun laman aikoina ja sen jälkeen korkeammalla tasolla ja minusta tämä neljäkymmentäkaksi prosenttia on kohtuullisen korkea taso se on oecd maiden kuudenneksi korkein mutta se on juuri se taso jolla me voimme ylläpitää niitä asioita joissa me sitten toisaalta niissä rankingeissa sijoitumme aina sinne viiden tai kolmen parhaan maan joukkoon viime aikoina sitten jopa sinänsä vaikeasti määriteltävän onnellisuuden kärkimaaksi mutta tämmöinen yleinen turvallisuus ja ja hyvinvoinnin taso täällä meillä

otan aivan tämmöisen arkikokemuksen esimerkiksi tässä edustajakollegat tietänevät tausta ammattini olen tehnyt pitkään lääkärin töitä ja se on käytännössä tarkoittanut sitä että palkkatulotaso on ollut suhteellisen hyvä silloin kun meidän progressiivinen verotuksemme oli kireämpää lääkärit eivät tehneet vähemmän ylitöitä vaan itseasiassa he tekivät niitä enemmän kuin tänä päivänä eli ei se ole ollenkaan yksiselitteinen asia että jos meillä on tietyntasoinen

arvoisa puhemies kyllä todella tässä salissa tarvitaan ahkeruuden puolustajia tänään toden totta suomalaisten pitäisi saada pitää entistä suurempi osuus oman työnsä hedelmistä itsellään hallituspuolueet mainostavat täällä kevennyksiä mutta todellisuudessa kyse on kiristyksistä puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä rinteen hallitusohjelma ei palkitse ahkeruudesta koska palkansaajalle jää ensi vuonna vähemmän käteen on hallituksen valinta olla kompensoimatta sivukulujen nousua palkansaajille valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan tämä suoraan työn verotus kiristyy esityksen mukaan kokonaisuutena katsottuna noin alle neljätoistatuhattakolmesataa euroa sekä yli kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ansaitsevilla siis lähes jokaisella palkansaajalla kiristyy työn verotus ensi vuonna myös pienituloisilla ja aina vaan täällä mainostetaan että verotus kevenee kun se kiristyy työn verotus kiristyy tämä on fakta arvoisa puhemies ihmiset osaavat toden totta laskea kannattaako työ jo reilulla keskiansiolla palkansaajalle jää nykyisin käteen tienaamastaan lisäeurosta alle puolet kannattaako tämä työn himoverotus kannattaako se ei kannata onko tämä oikeudenmukaista ei ole tässä ei ole sanalla sanoen mitään järkeä työn verotusta on kevennettävä jos halutaan enemmän työtä sitä pitää verottaa vähemmän jos kotiin on houkuttelevampaa ja kannattavampaa jäädä oleilemaan kuin mennä töihin kotiin myös jäädään ei kannata aliarvioida ihmisten laskutaitoa veronmaksajain keskusliiton arvion mukaan keskituloinen kahden palkansaajan perhe menettää ensi vuonna kolmesataakaksikymmentä euroa pelkästään työn verotuksen kiristymisen vuoksi kaiken päälle kotitalousvähennysleikkuri sivaltaa ja tämä osuu erityisesti lapsiperheisiin ja senioreihin kokoomukselle ei käy se että ahkeria kuritetaan vieläpä tilanteessa jossa suomi tarvitsee kaikki työtunnit nostan edelleen esille kokoomuksen vaihtoehtobudjetin virtasen esimerkkiperheen jossa on kaksi mediaanipalkkaista vanhempaa ja joka käyttää keskimääräisen kotitalousvähennyksen tälle perheelle jäisi kokoomuksen vaihtoehdossa työstä käteen kuusisataaseitsemänkymmentä euroa vuodessa enemmän kuin mitä rinteen hallituksen budjetti tarjoaa se on paljon rahaa arvoisa puhemies lisäksi nostan esiin ongelman joka liittyy alun perin väliaikaiseksi tarkoitettuun solidaarisuusveroon eli korotettuun korkeimpaan valtion ansiotuloverotuksen progressioportaaseen onko mikään suomessa niin pysyvää kuin väliaikainen vero tosiasiassa epäsolidaarisuusvero ja se pitää poistaa alun perin tämä epäsolidaarisuusvero kohdistui yli satatuhatta euroa ylittäviin vuosituloihin sittemmin se on laskettu koskemaan yhä alempia vuosituloja ensin yhdeksänkymmentätuhatta euroa vuodessa minkä jälkeen se on vakiintunut noin viiva seitsemänkymmenenkuudentuhannen euron vuosituloihin alarajan lasku siis lisää veroraippaa entistä useammalle keskimääräinen korkein rajaveroaste eli lisätuloista maksettava vero on tänä vuonna kaksi prosenttia ennen työnantajan sivukulujen huomioimista kannattaako työnteko kun lisätuloista viedään noin kuusikymmentä prosenttia ei kannata palkansaajien mukaan esimerkiksi tässä akavan viime vuoden kyselyssä puolet vastaajista koki etteivät osittain tai ollenkaan kiinnostuneita nykyistä vastuullisemmista työtehtävistä sillä työtaakan kasvaessa ansiot eivät verotuksen vuoksi kasva tarpeeksi ja nyt hallitusohjelman mukaan epäsolidaarisuusveroa on tarkoitus jatkaa koko vaalikauden ajan arvoisa puhemies tosiasia on se että suomessa työtä verotetaan kansainvälisestikin katsoen ankarasti oecdkin on huomauttanut että suomessa työn verotuksen verokiila on hyvin korkea järjestö suosittaa suomea laskemaan järjestelmällisesti työn verorasitusta kasvun tukemiseksi lisäksi lundin yliopiston tutkijan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tekemän tutkimuksen mukaan suomen korkeimmat marginaaliveroasteet sijaitsevat niin sanotun laffer käyrän verotuoton maksimoivan lakipisteen oikealla puolella suomeksi tämä tarkoittaa sitä että käytännössä työn korkeiden sivukulujen sekä korkean verotuksen vuoksi erityisesti korkeimmilla tuloportailla verotuotot jopa laskevat veroprosenttia korotettaessa tämän tutkimuksen mukaan suomessa korkeimmilla veroasteilla laskennallinen pienen veronalennuksen itserahoitusaste on satakaksikymmentäkolme prosenttia eli käytännössä solidaarisuusveron laskeminen staattisessa laskelmassa kymmenellä miljoonalla eurolla toisi dynaamisten vaikutusten jälkeen kaksitoista pilkku kolme miljoonaa euroa lisää verotuloja siis solidaarisuusveron laskeminen lisäisi verotuloja suomessa on sanonta kateus vie kalatkin vedestä ja tämä pätee myös verotukseen jätimme edustaja heikkisen kanssa epäsolidaarisuusveron jatkamisesta kirjallisen kysymyksen viime perjantaina arvoisa puhemies työn pitää olla aina kannattavaa ja ahkeruudesta pitää palkita silloin kaikki voittavat niin puurtava

pääosin ne ovat tulleet tuolta salin vasemmalta laidalta edustaja linden muun muassa kommentoi näitä taulukkomuutoksia indeksimuutoksia se on todellakin niin että näitä taulukoita muutetaan sen mukaisesti miten ansiotasot ovat nousseet tosiasia on se että vaikka näitä moititaan oppositiosta ei ole tullut vastaesitystä elikkä ne on yleisesti hyväksytty aika monen vuoden ajan on toteutunut tämä tapa että nämä taulukkomuutokset tehdään ansiotasomuutosten mukaisesti enemmän minun mielestäni pitäisi puhua pienituloisuusasteesta ja tässä täytyy antaa hallitukselle tunnustusta siitä että hallitusohjelma ja tämä ensi vuoden budjetti

pienituloisia suomesta

henkeä tämä paljastuu eduskunnan laskentapalvelun tekemästä laskelmasta meidän vaihtoehtobudjettimme vähentää tuhatkahdeksankymmentä lasta sitten kun taasen katsoo ne laskelmat mitä on tehty kokoomuksen vaihtoehtobudjetista niin kokoomuksen vaihtoehtobudjetti taas lisää pienituloisuutta kahdenkymmenenkahdeksantuhannenkahdensadanyhden hengen osalta yli kuusikymmentäviisi vuotiaitten henkilöitten osalta kaksituhattasatakuusikymmentäkahdeksan henkilöä muuntuu pienituloiseksi kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisää suomeen myöskin neljätoistatuhattaviisisataakahdeksankymmentäviisi pienituloista naista nämä aika isoja lukemia sitten kun pohdittu niitä työllisyysvaikutuksia mitä vaihtoehtobudjeteissa on niin tosiasiassahan on tilanne se että hallituksella ei ole vielä esittää omaa työllisyysohjelmaa meiltä oma ohjelma on tulossa ensi ensi vuonna luultavasti siinä kehyspäätösten aikana noin suunnilleen tavoite on tehdä noin kahdeksankymmentä kohtainen työllistämisohjelma kokoomuksella oma työllistämisohjelma toki oli mutta on vähän hankala ajatella niin että suhteutetaan vain sitä että yhdellä puolueella on työllistämisohjelma hallituksella ei ole omaa eikä meillä ole omaa ja sitten sanotaan että okei suhteessa hallitukseen meidän ohjelmalla tulee niin ja niin monta työpaikkaa lisää

todella sanoa että kiky sopimus olisi tuonut sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa ei tietenkään ole niin että kiky sopimus olisi tuonut niitä kaikkia mutta varmasti olemme yksimielisiä siitä että merkittävän määrän se toi yhdessä muiden tekijöiden kanssa tästä on tietysti kiitos annettava työmarkkinaosapuolille erityisesti saklle akavalle ja sttklle jotka olivat siinä osapuolina yhdessä ekn ja ja ktn kanssa muun muassa eli sillä oli myönteinen vaikutus ja sen suuruutta voimme toivottavasti arvioida vielä joskus nytkin on tärkein asia se että näillä verouudistuksilla veromuutoksilla saadaan uusia työpaikkoja luotua nimenomaan elinkeinopuolelle vientiin ja jalostuksen puolelle myös palveluihin siinä mielessä tietysti tätä kokonaisuutta on arvioitava sanonut että verotus on pitkäjänteistä mutta ei pitkäjänteisyyskään saa estää sitä että teemme sellaista veropolitiikkaa joka vahvistaa suomalaista kansantaloutta työllisyyttä sen osana ja parantaa ihmisten ostovoimaa ja tietysti erityisesti niiden ihmisten ostovoimaa joilla siitä on puute jotka eivät työllään tule toimeen sen tähden että verotus vie siitä liian suuren osan arvoisa puhemies perussuomalaisten vastalauseessa on otettu esille myös tämä eläketulokysymys eli todetaan että eläketulojen verotus nousee työtuloja korkeammaksi jo hyvin maltillisissakin eläkkeissä no meillä on esitys toivon että edustaja kimmo kiljunen erityisesti miettii tätä kun äänestää sadannestaensimmäisestä pykälästä huomenna että eläkeläiset maksavat monessa tuloluokassa enemmän korkeampaa veroa kuin palkansaajat vastaavasti meillä on esitys että tähän tulisi ensi vuonna korjaus olette varmaan samaa mieltä

nyt te olette unohtaneet sen kokonaan ja jopa viette sitä väärään suuntaan kotitalousvähennyksen osalta sehän tuottaa verotuloja valtiolle ja kunnille kun harmaa talous vähenee ja saadaan nämä osat mielellään vielä nykyistä laajemmin kotitalousvähennyksen piiriin

kehui kehumallakin hallitusta ja se itse asiassa vahvistaa käsitystäni siitä että tämän salin laidat ajattelevat taloudesta oikeastaan aivan samanlaisilla tavoilla mutta siihen me kokoomuksessa emme kyllä suostu että jäisimme odottelemaan hallituksen työllisyystoimia ennen kuin me ryhdymme esittämään omiamme tähän mennessähän hallituksen esittämät työllisyysreformit ovat riippumattomien ekonomistiarvioiden mukaan tukevasti miinuksella ihan varmasti on niin että me aiomme esittää vastedeskin omia reformejamme olemme niitä jo esittäneet emmekä jää odottelemaan tätä hallituksen prosessia josta ei ilmeisesti ole vielä minkäänlaisia tuloksia vähään aikaan odotettavissa olin toivonut täällä vähän tietopohjaisempaa keskustelua eri maiden sosiaaliturvajärjestelmistä ehkä edustaja kiljunen halusi siihen haasteeseen vastata mutta se tapa jolla hän sen teki oli se että hän alkoi puhua maista joissa ei ole sosiaaliturvaa ollenkaan no tämäkään ei nyt taida olla sellaista keskustelua joka saisi eduskunnan näyttämään jotenkin järkevältä ja aikuiselta suomen kansalaisten silmissä meillähän on ihan erinomaisia esimerkkejä näissä naapurimaissa ruotsi tanska norja ovat kaikenlaisissa hyvinvointirankingeissa samalla tasolla tai parempia kuin suomi mutta niissä on kaikissa meitä vaativampi sosiaaliturva velvoittavampi sosiaaliturva ja myös joustavammat työmarkkinat se tarkoittaa sitä että näissä maissa hyvinvointimenojen rahoitus on kestävällä tolalla kiitos juuri joustavampien työmarkkinoiden ja velvoittavamman sosiaaliturvan vaikka täällä kuinka käytetään käytetään sydämestä tulevia puheenvuoroja hyvän sosiaaliturvan puolesta minusta sen pitäisi olla aika pysäyttävä tosiasia että me olemme tällä hetkellä julkistaloudellisesti konkurssiuralla se on se meidän kestävyysvajeemme ensi vuosikymmenellä rahoittamaan ja senhän takia meidän tätä työmarkkinoiden joustavuutta ja ja sosiaaliturvan velvoittavuutta täytyy miettiä täällä on kysytty hieman teatraalisesti pia viitanenkin kysyi kuka uskoo sosiaaliturvan leikkausten lisäävän työllisyyttä no ekonomistit uskovat eduskunnan tietopalvelu uskoo ja itse asiassa rinteen hallituskin uskoo täällähän on seuraavaksi kahden pykälän päässä esityslistalla nimenomaan sosiaaliturvaa kiristävä ehdotus jossa nostetaan ansioturvan lisäpäivien

arvoisa rouva puhemies edustaja piirainen nosti aiemmin tässä keskustelussa jo esille että julkisuudessa erilaisia laskelmia mitä tulee hallituksen veroesityksiin koska edustaja vestman nyt edelleen näyttää viittaavan puheenvuoroissaan veronmaksajain keskusliiton laskelmiin ajattelin asiasta vielä muutaman sanan sanoa valtiovarainministeriön laskelmassa on otettu huomioon kattavasti tuloihin ja veroihin kohdistuvat päätetyt muutokset ja kaikki suomalaiset palkansaajien ohella myös eläkeläiset se osoittaa että seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista ostovoima kasvaa ensi vuonna

kannata verrata keskenään valtiovarainministeriön laskelma on siinäkin mielessä parempi että ihmisten kannalta ovat olennaisia nimenomaan käteenjäävät tulot mitä taisi edustaja zyskowiczkin tässä esiin nostaa ansiokkaasti toisaalta myös veronmaksajien laskelmat osoittavat sen että pieni ja keskituloisten eläkeläisten verotus alenee samalla kun heidän eläkkeensä kasvavat arvoisa puhemies koska edustaja kankaanniemi nosti esille perussuomalaisten esityksen omaishoidon tuen verovapaudesta niin ajattelin myös tästä asiasta muutaman sanan sanoa suomessa käytössä oleva progressiivinen tuloverojärjestelmä tuloverojärjestelmä johtaa siihen että verotuksen jälkeinen nettohyöty hoitopalkkioista on sitä suurempi mitä pienemmät omaishoitajan muut ansiotulot ovat tuen verovapaus puolestaan hyödyttäisi lähinnä omaishoitajia sitä enemmän mitä suuremmat muut ansiotulonsa ovat esimerkiksi pelkkää omaishoidon palkkiota saavalle henkilölle palkkion verovapaudesta ei olisi juurikaan hyötyä mitä tulee sitten vielä tähän

kiky sopimuskeskusteluun niin kiky sopimuksen tuomiin työpaikkoihin en jaksa uskoa ainakaan julkisella sektorilla missä työaikaa lisättiin kuusi minuuttia päivässä ja samalla lomarahat leikattiin parannettiinko työllisyyttä varsinkin kun kuntien valtionosuuksia samalla leikattiin ja verotulot kikyn myötä kunnissa vähenivät niin tätäkään kautta en hirveästi usko sitä että kiky sopimuksen myötä ainakaan julkisella sektorilla työllisyyttä saatiin parannettua

arvoisa puhemies on ollut hämmentävää seurata täällä tätä kokoomuksen itseruoskintaa kun se epäsuorasti moittii kiky sopimusta jota se on ollut tekemässä ja jonka vaikutukset ulottuvat vielä ensi

täytyy sanoa että sinänsä olen vakuuttunut siitä että kiky sopimus on ollut hyvä asia se on parantanut työllisyyttä olen kyllä edustaja vartiaisen kanssa siitä samaa mieltä vaikka työttömyys ja eläkevakuutusmaksujen siirrot

palkansaajille eivät sinänsä varmasti ole ole työllisyyden parantumista edistäviä että muuten tämä kiky sopimus on varmasti ollut työllisyyttä parantava vaikutukseltaan sitten edustaja kankaanniemi täällä eräässä aikaisemmassa puheenvuorossaan puhui yrittäjävähennyksestä häneltä on ilmeisesti jäänyt huomaamatta että yrittäjävähennyksestä tuli viime kevään hallitusneuvotteluissa pysyvä osa suomalaista tuloverojärjestelmää

kataisen pääministerikaudellahan alennettiin tuntuvasti osakeyhtiön tuloveroprosenttia yhteisöveroprosenttia kahdestakymmenestäkuudesta prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin ja silloin keskusta alkoi vaatia sitten tätä yrittäjävähennystä korvauksena muille yrittäjäryhmille ja yritysmuodoille saimme sen sitten aikaan noissa vuoden kaksituhattaviisitoista hallitusneuvotteluissa julkinen salaisuushan on se että kokoomushan ei ollut koskaan innostunut tästä yrittäjävähennyksestä mutta kokoomuskin saatiin siihen vaivoin mukaan kun yrittäjäpuolue keskusta sen ajoi

arvoisa puhemies solidaarisuusverosta täällä on puhuttu ja kokoomus toteaa että siitä pitäisi päästä eroon meillä on toinen kanta hallituksen puolella ollut tässä että tällainen solidaarisuusvero on tätä veroprogressiota osittain myöskin kiristävä mikä onkin tärkeä asia että suurimmista tuloista sieltä missä on eniten varaa myöskin verotetaan solidaarisuusverossa on kuitenkin yksi ongelma ja se on hyvä tässä tuoda esille se on se että eläkkeensaajilla tämä solidaarisuusvero on suurempi kuin muissa ansiotuloissa ja tämä on kyllä jo yhdenvertaisuuslain kannalta aika ongelmallinen tilanne eläkkeensaajalla

ruvetaan ottamaan jo neljänkymmenenviidentuhannen euron tuloista se on korkeampi se on kuutta prosenttia kun se on paria prosenttia tuossa normaaleja ansiotuloja suuremmista tuloista ja se on tässä periaatteessa pysyvä eläkkeensaajalle mutta väliaikainen muissa ansiotuloissa tässä on aito ongelma periaatteessa se lähestymistapa on oikein että tämä solidaarisuusvero on olemassa mutta kaikkia tuloja pitäisi kohdella samalla tavalla edustaja kankaanniemi kysyi minulta mitä mieltä olen siitä että eläkkeensaajia verotetaan tiukemmin kuin palkkatuloja alle tuhannen euron osalta näin ei ole tilanne alle tuhannen euron osalta eläketuloja ei veroteta lainkaan palkkatuloissa on kuitenkin pieni vero

joka on ansiotulossa mutta ei ole eläketulossa se on noin kahdeksan prosentin verran palkkatulossa ja sen se tavallaan kompensoi tämä kireämpi verotus eläkkeissä eli käteenjäävät tulot ovat suurin piirtein samat eläkkeensaajilla kuin palkansaajilla kun katsotaan tämä työeläkevakuutusmaksu siinä mukana tietenkin sitä voidaan argumentoida että työeläkevakuutusmaksu on vakuutusmaksu eikä vero ja eläkkeensaajat ovat jo sen maksaneet sen oman työeläkevakuutusmaksunsa aikanaan tämä on se argumentti joka on siinä taustalla mutta käteenjäävien tulojen osalta tässä kannattaa huomioida että niitä verotetaan karkeasti ottaen samalla tavalla paitsi sitten suuremmissa tuloluokissa tältä osin mutta edustaja vartiainenhan joka poistui näköjään salista kertoi meille täällä vakuuttavalla tavalla hyvin vakuuttavalla tavalla niin kuin taloustieteilijä vakuuttaa meitä

se olisi johtamassa meitä ja kansantaloutta konkurssiin tämähän on faktojen kiertämistä tämähän on faktojen kiertämistä suomen julkinen velka on maailman maiden joukossa yksi maailman onko se kokonaan pois vai pitääkö mennä pönttöön
pöntöstä voi jatkaa

voidaan nyt kahdesta eri kulmasta katsoa jos katsomme emun kriteereitä jotka määrittyvät siis

julkisen talouden alijäämä on korkeintaan kolme prosenttia kansantuotteesta ja sitten julkinen velka kuusikymmentä prosenttia kansantuotteesta niin meillähän ei ole näiden emu kriteerien täyttäviä unionin maita kuin kolme jotka ne aidosti täyttävät ne kolme maata ovat luxemburg viro ja suomi eli me emme ole tässä eu vertailussa lainkaan ylivelkaantuneita vaan vaan emu kriteerit täyttyvät käytännössä parhaiten suomessa verrattuna muihin vertailumaihin unionissa jos ottaa koko maailman ja puhutaan nettovelka asteesta ja silloin täytyy muistaa että julkisen talouden osana ovat myöskin nämä valtaisat eläkerahastot eli kaksisataayksitoista miljardia euroa tällä hetkellä jotka on siis suurimmalta osin sijoitettu ulkomaille kun sen ottaa tähän nettovarallisuuteen tai nettovelka asteeseen huomioon niin suomi on maailman kaikista sadastayhdeksästäkymmenestäkolmesta maasta neljänneksi vähiten velkaantunut siellä on ykkösenä qatar kakkosena norja kolmantena saudi arabia ja neljäntenä suomi tällaisia laskelmia on kun katsoo sen täältä kautta minusta on kohtuutonta täällä luoda mielikuvaa kansalaisille siitä että suomi on konkurssitiellä kun se julkiselta velka asteeltaan on tässä suhteessa

vielä sen verran tuosta eläkeläisten verotuksesta että itse pidän sitä tärkeänä että se on oikeudenmukaista haluan nyt muistutella tässä kun jonkin verran tässä taas asiaa sivuttiin muistan että kun viime kausi alkoi niin heti ensi töikseen ensimmäisenä syksynä kun juuri näitä samoja verolakeja mitä tänään käsitellään silloinen hallitus sääti ja siellähän tehtiin niin että veronkevennys tuli kyllä työtulovähennykseen mutta ei eläketulovähennyksen kautta minkä seurauksena menivät ihan toiseen suuntaan kaikki ne puheet mitä oli juuri ennen vaaleja tasapuolista verotusta jota myös kokoomus ja perussuomalaiset pitivät ihan kunnia

kyllä siellä edustaja kankaanniemikin oli oli näitä nappuloita painamassa hallituksen esitysten puolesta eli kannattaa muistaa nyt tämä lähihistoria yleensähän te olette erinomainen muistamaan menneisyyttä ja hyvin kauas vuosikymmenien taakse mutta ehkä aikaperspektiivi tästä kertoo jotakin puhemies sen verran kyllä täytyy sanoa että kun keskustelimme mielestäni ihan hyvää keskustelua tässä matkan varrella näistä arvoihin liittyvistä eroista eri puolueiden välillä niin kyllähän tämä nyt kiteytti jälleen kerran paljon kun täällä käytettiin äsken kokoomuksen edustajan toimesta puheenvuoro missä vaadittiin taas solidaarisuusveron poistoa ja nimitettiin epäsolidaarisuusveroksi sitä että näissä taloustilanteissa on nähty kuluvina vuosina perustelluksi se että keillä nyt kuitenkin kaikkein paras tilanne on ja ja ylimmät tuloluokat

eikä aina vain sen pienituloisimman tämä nyt vain kuvastaa sitä arvoeroa mitä puolueilla on

kun täällä edustaja vartiainen palasi jälleen kerran tähän politiikkaan mikä sitä työpaikkaa tuo niin kyllä minun on edelleen että se kokoomuksen vaihtoehtobudjetin linja missä nämä niin sanotut työllisyystoimet ovat muun muassa sitä että leikataan työttömyysturvaa leikataan toimeentulotukea leikataan asumislisää

tällaiset leikkaukset pienituloisten asemaan voisivat sitä työllisyyttä kovastikaan parantaa jos puhutaan ihan tosiasiasta mitä tapahtuu niin en en näe että tässä on suoranaista yhteyttä vaan enemmänkin olen tulkitsevinani niin niin että tässä on myös todellista halua tehdä arvovalintoja asian puolesta

arvoisa puhemies käsittelemme nyt ensi vuoden tuloveroasteikkoja hallitus on laskemassa tuloverotusta ensi vuodelle suurimmalla osalla suomalaisista kasvavat hallituksen budjettiesityksen myötä työverotus kiristyy ainoastaan kokoomuksen painostaman kilpailukykysopimuksen takia koska sosiaalivakuutusmaksut nousevat edelleen edustaja vartiainen ja monet muut ovat viitanneet keskustelussa verotuksen ja sosiaaliturvan aiheuttamiin kannustinvaikutuksiin on totta että taloustieteestä tuttujen matemaattisten mallien mukaan kannustinloukut ovat rakenteellista työttömyyttä aiheuttavia ikävä kyllä elämä on matematiikkaa monimutkaisempaa suomessa esiintyy taloudellisia kannustinloukkuja niistä kärsivät erityisesti yksinhuoltajat joilla bruttotulojen tuplaantuessa käteen jäävät tulot saattavat polkea paikallaan heidän tilanteensa parantuu erityisesti yksinhuoltajille kohdistetuilla toimilla ja tämä on otettava huomioon alkavassa sosiaaliturvan uudistustyössä suurimmat kannustinongelmat ovat suomessa byrokratiaongelmia siksi sdp on esittänyt sosiaaliturvan yksinkertaistamista niin että työn verotuksen ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on nykyistä ennakoitavampaa ihmisen on voitava luottaa siihen että työnteko kannattaa aina nyt näin ei ole koska palkkatulon ja eri etuuksien yhteensovitus on monimutkaista ja eri etuudet vähenevät eri tavoin palkkatulojen kasvaessa sosiaaliturvasta on tehtävä ennakoitavaa ja siksi sdp on esittänyt sosiaaliturvan uudistamista yleisturvamallin pohjalta sillä vastataan näihin ongelmiin verotuksen ja kannustinongelmien ohella ihmisten työllisyyteen vaikuttavat suomalaisten tutkimusten perusteella itse asiassa enemmän ihmisen terveydentila ja sairastaminen koulutusaste ja esimerkiksi yksinäisyys yksinasuminen

monet työntekijät kaipaavat tukea työllistymiseensä ja tätä varten hallitus on viemässä eteenpäin työllisyyspalveluiden vahvistamista talouspolitiikan arviointineuvosto on suomessa todennut että suomi ei ole lafferin käyrän oikealla vaan vasemmalla puolella tämä tarkoittaa toisin kuin edustaja vestman väittää että tuloveron laskeminen myös pienentää verotuloja varmasti olisimme kaikki tyytyväisiä jos olisi mahdollista poistaa tuloverotus tai verotus kokonaisuudessaan ikävä kyllä tällaista taikaseinää ei ole olemassa kokoomuksessa ja muualla oppositiossa ollaan valmiita heikentämään sosiaaliturvaa heikentämään työehtoja ja laskemaan verotusta välittämättä siitä mitä tämä tekee suomalaisille ja suomen tuottavuudelle suomessa työllisyys ja talouskasvu ovat yli vuosisadan perustuneet tuottavuuden kasvuun kokoomuksen hallitusvastuun aikana tuottavuuden kasvu on pysähtynyt nyt hallitus panostaa koulutukseen tutkimukseen ja kehitykseen sekä ihmisten hyvinvointiin näin saamme nostettua tuottavuutta sen kautta lisäämme verotuloja ja lisäämme myös työpaikkoja tämä on täysin eri tapa kuin se mitä oppositio suosii mutta se on pohjoismaisen hyvinvointivaltion hyväksi ja toimivaksi havaittu malli kiitos

että uusi edustaja mäkynen ei ole lukenut meidän vaihtoehtobudjettiamme siellä itse asiassa on yhtä suuret panostukset kaikille koulutusasteille pysyvin määrärahoin kuin hallituksen esityksessä talousarvioksi lisäksi siellä on suuremmat panostukset pysyvin määrärahoin tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä lisäksi miljardin pääomitus korkeakouluille eli huomattavasti pidempiaikaisia vaikutuksia ja pysyvin määrärahoin koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen muutama kommentti aiempiin puheenvuoroihin edustaja vartiainen täällä hyvin totesi minkälaisessa tilanteessa suomi on siinähän kyse ei ole nykyhetkestä ja nykyhetken velanotosta kyse on tulevaisuudesta me tiedämme jo nyt että esimerkiksi ikäsidonnaiset menot tulevat kasvamaan tulevina vuosina merkittävällä tavalla samaan aikaan työllisyytemme ei työllisyystoimien puuttuessa enää kasva siihen tahtiin kuin pitäisi ja tästä tulee se suuri epäsuhta rinteen hallitusohjelmassa on on hyvin tunnustettu se tosiasia että ilman työllisyysasteen nousua ensin sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja pidemmällä aikavälillä vielä yli siitä ei hyvinvointiyhteiskuntamme menoja joita nyt vielä lisätään voida tulevaisuudessa rahoittaa ilman merkittäviä veronkorotuksia tai merkittävää velanottoa tästä on siis kyse ei siitä mikä se velan taso tällä hetkellä on edustaja kiljunen täällä

on aivan fakta että näitä rahoja meillä ei ole käytettävissämme ja silloin ei kannata niitä rahoja myöskään laskea siihen velkaantumiseen sinne kannattaa laskea ne tulot ja ne menot jotka todellisuudessa ovat käytettävissä ne ne rahat joita käytämme ja vielä kommenttina edustaja viitaselle kyllä varmasti on erilaisia arvovalintoja tehtävä se on ihan selvä mutta meidän arvovalintamme on se että yhä useammalla suomalaisella olisi töitä se vaatii valitettavasti todennäköisesti myös niitä vähän ikävämpiä toimenpiteitä toivon että rinteen hallituksella tai mikä hallitus se ikinä tulee olemaankaan tulevalla hallituksella on rohkeutta tehdä sellaisia toimia jotka todella nostavat sen työllisyysasteen sillä muuten ainakin oman hallitusohjelmanne mukaan olette hyvin vaikeassa tilanteessa sillä menoja on hallitusohjelman mukaan lisätty niin pysyviä kuin väliaikaisia enemmän kuin mitä tämä nykyinen työllisyysaste sallisi

arvoisa puhemies joudun jälleen muistuttamaan siitä mikä oli tilanne silloin kun sosiaalidemokraatit viimeksi olivat hallituksessa kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista valtionvelka kasvoi neljän vuoden aikana kahdeksastakymmenestä miljardista sataan miljardiin ja kuntien velka kymmenestä miljardista seitsemääntoista miljardiin myitte valtion omaisuutta yli kolmella miljardilla valtion kassa hupeni yhdestätoista miljardista kolmeen miljardiin verotus kiristyi oli todella vaikeuksissa ja tuli paljon kuntaliitoksia kriisikuntia yt neuvotteluja palvelujen heikkenemisiä palvelumaksujen nousuja ja niin edelleen tässä tilanteessa oltiin keväällä kaksituhattaviisitoista ja oli pakko tehdä aika lailla voimakkaita toimenpiteitä jotta suomi pelastettiin ja näin sitten tapahtui oli kipeitä päätöksiä

edustaja vartiainen sanoi tästä kriisistä mutta kyllä meillä tosiasiassa on vakava kestävyysvaje tänä päivänä se pahenee päivä päivältä koska ikääntyminen vaikuttaa siihen kustannuskehitys ja moni muu asia huonolla ikävällä tavalla tämä on vakava asia ja sen tähden kyllä on on muistutettava siitä että talouspolitiikan linjan on nyt

kuin mentiin vaaran merkit ovat olemassa arvoisa puhemies sitten näistä teemaan liittyvistä asioista suoraan tuolla vaalikaudella todellakin valtiovarainministeri jutta urpilainen esitti yhteisöveron alentamista kahdestakymmenestäkuudesta kahteenkymmeneen prosenttiin se oli varmasti monella tavalla hyvä minä uskon että esimerkiksi meillä äänekosken investointi sai vauhtia siitä mutta on tosiasia että tällaisen alennuksen suuryhtiöille sosiaalidemokraatit toivat mutta niin kuin edustaja kiviranta totesi pienet yritykset jäivät ilman ja yrittäjävähennys tehtiin siksi että saadaan pienillekin yrityksille vastaava mahdollisuus pärjätä tässä yhteiskunnassa ja se oli hyvä ja kiitän teitä edustaja viitanen että sosiaalidemokraatit eivät ole sitä yrittäjävähennystä poistaneet mitä sitten tulee eläketulovähennykseen niin edustaja kimmo kiljunen lausui sen virheellisesti en minä puhunut tuhannen euron eläketuloista vaan yleensä niin kuin meidän vastalauseessamme lukee maltillisissakin eläkkeissä verotus on kireämpi kuin kuin

tämä on epäkohta joka olisi syytä korjata ja toivon että sosiaalidemokraatit myöntävät sen niin kuin kimmo kiljunen myönsi arvoisa
arvoisa puhemies totean tässä aluksi että vaikka edustaja vartiainen tässä edellä väitti että perussuomalaisten edustaja vähämäki olisi kehunut tätä hallituksen esitystä ensi vuoden tuloveroasteikoksi ja tuloverolaiksi niin ainakin omasta mielestäni hän viittasi lähinnä siihen että hyväksyy sen tavan jolla tässä esityksessä ansiotuloveroasteikkoa korjataan korjataan yleisen ansiotason nousun myötä kuten täällä eduskunnassa on jo vuosikaudet tehty muun muassa viime viime kaudella tehtiin ja mielestäni se on edelleen aivan aivan toimiva ja järkevä ratkaisu ei meillä ole siihen mitään huomautettavaa eikä ole näemmä kokoomuksellakaan ainakaan tämän vastalauseen myötä erilainen näkemys meillä perussuomalaisilla sitä vastoin on hallituksen kanssa siitä millaisia ja minkä suuruisia vähennyksiä verotettaviin tuloihin tulisi kohdistaa tämän tuloveroasteikon lisäksi me haluamme pitää huolta siitä että työssäkäyvillä suomalaisilla jää ansiotuloista käteen ainakin sen verran että se riittää normaaliin elämiseen kyse on tietysti sekä työssäkäyntiin kannustamisesta että oikeudenmukaisuudesta ja tavoitteena on työllisyysasteen nousu seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin kuten jo kaatuneella rinteen oli tämän oikeudenmukaisuuden tulee tietenkin koskea myös eläkkeensaajia ja siksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin sekä tähän vastalauseeseemme sisältyy ehdotus eläkkeensaajille kohdistuvasta ylimääräisestä veronkevennyksestä jolla heidän verotuksensa lähestyisi asteittain palkansaajien tuloverotuksen tasoa tämä meidän ehdotuksemme ei vielä kokonaan riitä korjaamaan tätä verotuksen eroa palkansaajien ja eläkeläisten kesken mutta olisi kuitenkin toteutuessaan tärkeä ja merkittävä askel oikeaan suuntaan vetoankin nyt entisiin hallituspuolueiden edustajiin että he yön yli nukuttuaan voisivat äänestää tämän meidän eläkeläisten verotusta oikeudenmukaistavan ehdotuksemme puolesta nythän teillä on siihen vapaat kädet kun hallituskurikaan ei käsittääkseni teitä sido hallituksen

arvoisa puhemies minä jäin tänne oikein mielenkiinnosta kuuntelemaan tätä talouspoliittista keskustelua kyllä minun täytyy sanoa että täällä esimerkiksi edustaja vartiainen käytti erinomaisen hyvän puheenvuoron siitä että suomi on vaikeuksissa taloudellisissa vaikeuksissa ja täällä toisella puolen sitten hallituksen edustajat

minä en oikein tiedä missä maailmassa me nyt oikein elämme kun meille on kuitenkin jatkuvasti esimerkiksi eustakin sormia te hoidatte huonosti taloutta elikkä kyllähän meidän pitää nyt muistaa semmoinen asia että suomi velkaantuu koko ajan ja ja me eräällä lailla syömme lastemme lautasilta jo tällä hetkellä nyt pitää vain muistaa että yhdessä teemme niitä työpaikkoja että saamme tämän talouden nousemaan minä uskon että me kaikki sydämessämme ajattelemme niin minä ymmärrän tietysti niitä poliittisia arvovalintoja

tällä iällä voi voi vähän neuvoakin täällä salissa ei kannata puhua muunneltua totuutta se on nähty jälleen kerran tälläkin viikolla sitten on myöskin semmoinen asia että täällä on myös kirjoittamaton sääntö siitä että täällä ei hallituskumppania kritisoida hänen puheessaan tuli ilmi teidän puheessanne arvoisa mäkynen joka olette nyt täältä poistunut heti saman tien puheenne jälkeen että hän kritisoi kokoomusta että kokoomus teki viime kaudella sitä ja kokoomus teki tätä me emme kyllä olleet siinä millään lailla vaan muun muassa keskustan kanssa joka on hallituspuolue tällä hetkellä nämä ovat sellaisia kirjoittamattomia sääntöjä koska se on aina niin että vuorotellen ollaan erilaisissa hallituskokoonpanoissa ja kannattaa kuitenkin se sellainen korrektius säilyttää jos aikoo pitkälle edistyä täällä

edustaja kiljunen anteeksi jatkaako risikko olkaa hyvä

minä nyt otan esimerkiksi edustaja

teitä anneli kiljusta haluan tässä nyt kehua muun muassa kannattaa ottaa vähän oppia vanhemmilta valtionaisilta esimerkiksi siitä miten asioita esitetään asiallisesti tyylikkäästi perustellen ne ovat sellaisia tärkeitä asioita vähän eri mieltä edustaja viitasen kanssa niin niin se raikas tuulahdus mikä tuolla pöntössäkin aina välillä

ja tuo sitä kritiikkiä ei ole ollenkaan pahitteeksi vaikka me olemme joskus vähän eri mieltä ja vaikka sieltäkin välillä tulee

sitä sitä totuutta hieman lievästi säännöstellen

arvoisa rouva puhemies en halua puhua totuudesta mutta voin puhua mielipiteistä ja erilaisista näkemyksistä arvoisa sivistysvaliokunnan puheenjohtaja paula risikko totesitte äsken että sosiaalidemokraatit ovat ovat sitä mieltä että suomen talous ei olisi vaikeuksissa me kaikki tunnistamme sen tilanteen mikä suomen talouden ja työllisyyskehityksen tilanne on uskon että meillä on aika pitkälle myös yhteinen kuva siitä mutta ne ratkaisut joilla me etenemme eteenpäin tästä tilanteesta ovat erilaiset siltä osin voin todeta kun kyseessä nyt on sivistysvaliokunnan puheenjohtaja niin niin tiedätte että meidän ja hallituksen yksi vahva panostus on nimenomaan osaamisen vahvistaminen ja vahvistaa sitä kautta kestävästi työllisyyttä ja vahvistaa sitä kautta myös kansantaloutta sitten edustaja multalalle haluaisin kommentoida vielä kun totesitte tässä äsken että että sosiaalidemokraateilla tai hallituksella

ei ole miten te nyt muotoilittekaan sitä kyseenalaistitte meidän ja totesitte että että kokoomuksen työllisyystoimi on työttömyysturvan tai sitä kautta sosiaaliturvan leikkaus näin te totesitte äsken omassa puheenvuorossanne en tiedä tarkoititteko sitä vai mitä sanotte mutta nyt kysyisin ihan konkreettisesti teiltä kun puistatte päätänne mitä te tarkoititte kun sanoitte että että

työllisyystoimi ihmisille olisi työttömyysturvan leikkaus tai paras työllisyystoimi olisi nimenomaan työttömyysturvan leikkaus

näin me ainakin tulkitsemme ja

haluaisin kuulla mitä te äsken sitten konkreettisesti tarkoititte se selviää ehkä meille sitten kaikille parhaiten jos oikaistaan se

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on nyt noussut muutaman kerran esille että kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on veronalennuksia ahkerille työntekijöille sen takia haluaisin nyt nostaa tässä esille sen että nämä kokoomuksen

esiin tuomat ylimitoitetutkin veronalennukset kustannetaan eläkevaroja syömällä kokoomus haluaisi tosiaan ottaa työllisyysrahastoista valtion budjettiin viisisataa miljoonaa euroa joka vuosi eli budjetti rahoitettaisiin siis syömällä eläkesäästöjä tämä tehtäisiin viemällä työttömien eläkkeet ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta ei kertyisi eläkettä kokoomuksen mallissa enää ollenkaan elikkä kokoomuksen vaihtoehtobudjetin veronalennukset

hyödyttäisivät erityisesti varakkaita henkilöitä ja pahentaisivat tulevaisuuden eläkeköyhyyttä entisestään

arvoisa herra puhemies rouva puhemies anteeksi vakava erehdys täällä heilutetaan aina säännönmukaisesti sitä sormea miten iso paha eu tulee ja syö meidät kaikki kun on ollut siellä isossa pahassa eussa töissä niin minä voin kyllä sanoa että ei meitä kukaan sieltä syö meidän pitää vain itse miettiä miten me oikeasti voimme ratkaista meidän haasteellisia kysymyksiämme liittyen meidän ongelmiimme siinä että väestö ikääntyy että lapsia syntyy vähemmän ja että meidän huoltosuhteemme on haasteellinen miten digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat meidän meidän työelämäämme työmarkkinoitamme ihmisten koulutustarpeita miten ympäristö ja ilmastohaasteet haastavat meitä joka päivä miten luonnon monimuotoisuuden väheneminen luonnonvarojen kestävä kestävä käyttö mahdollistetaan miten näistä haasteista tehdään mahdollisuuksia ja luodaan uutta se vaatii meiltä ajattelua se on ehkä kaikkein vaikeinta mutta sen eun selän taakse piiloutuminen on kaikkein helpoin ratkaisu olipa kyse talouspolitiikasta olipa kyse ilmastopolitiikasta huoltosuhteesta ikääntymisestä ihan mistä hyvänsä sieltä ei sellaista keppijoukkoa tule joka piiskaa meitä kuriin ja järjestykseen niillä on siellä isompiakin ongelmia isompienkin maitten kanssa joilla on vielä suuremmat haasteet kuin suomella ja lähtökohtaisesti ajatushan on ollut sellainen mistä aika vähän täällä suomessa puhutaan että jokainen jäsenmaa ymmärtäisi sen että itse asiassa euroopan suurin turvallisuusriski on eriarvoistuminen ja köyhyyden lisääntyminen ja sitä tämä hallitus täällä suomessa yrittää myöskin suitsia niin että ihmisiä nostettaisiin pois köyhyydestä ja estettäisiin ihmisiä päätymästä köyhyyteen osattomuuteen ja siihen tilanteeseen että ei koe olevansa osa tätä yhteiskuntaa osa tätä maata ja siinä asiassa minä toivon että me emme todellakaan mene eun selän taakse ja heristele täällä sormia että eun pahat sedät tulee ja piiskaa meiltä sitten järjen pois jos me emme itse ymmärrä hakea oikeita ratkaisuja eu pääsääntöisesti haluaa meille hyvää rakentaa asioita yhdessä yhteistyössä viedä niitä vaikeitakin kysymyksiä eteenpäin sen selän taakse on tosi helppo piiloutua mutta sitä en kyllä suosittele koska silloin yleensä ne omat ongelmat jäävät hoitamatta
arvoisa

kaksi tuntia tässä nyt olen kuunnellut huolta siitä mitenkä kestävyysvaje miten suomen talous mitenkä syömme lasten lautasilta kaikki nämä oletukset perustuvat sellaisiin pitkän aikavälin ennusteisiin talouden kehityksestä jotka olettavat kehityksen lineaariseksi ainakin suuressa kuvassa ilman disruptioita tosiasiassa me tiedämme melko suurella todennäköisyydellä että digitalisaatio tulee lähiaikoina muuttamaan aika paljon asioita ja vielä suuremmalla todennäköisyydellä että ennen kuin ne lapset syövät niiltä lautasiltaan niin ilmastonmuutos tulee muuttamaan todella paljon asioita onnistuimme sitä hillitsemään taikka emme näin ollen se mikä on meidän ennusteemme talouden tulevaisuudesta on aivan varmasti jotain muuta kuin lineaarinen eli jotakin muuta kuin sellaista mitä me pystymme nyt tämänhetkisistä spekseistä käsin laskemaan ja tällaisessa tilanteessa ei yhteiskunnan rakentamistyössä pidä suinkaan keskittyä tuijottamaan niitä tilastoja joiden me

vanhentuneita siinä vaiheessa kun se tulevaisuus toteutuu ainakin osittain keskeisiltä osin vaan pitää pyrkiä kehittämään yhteiskuntaa sellaiseen suuntaan sen yhteiskunnan osaamista yhteiskunnan luottamuspääomaa vahvistamme sen infrastruktuuria ja tätä kautta myös sen resilienssiä niin että siinä vaiheessa kun ne disruptiot tulevat me pystymme yhteiskuntana vastaamaan niihin ja kestämme ne ne yhtäkkiset muutokset muutokset mahdollisimman hyvin ja se vaatii ihan toisenlaista talouspoliittista ymmärrystä kuin sitä että katsotaan miten asiat ovat aina ennen

puhemies joko en itse puhunut riittävän selvästi tai sitten eivät välttämättä kaikki kuulleet tai kuunnelleet mitä sanoin en en todennut niin kuin tuossa edustaja kiljunen totesi en edes muista mitä totesitte totesin että että työllisyyskeinoja on olemassa ja osa niistä toki on sellaisia joita esimerkiksi teidänkin hallituksenne nyt listalla olevina asioina on tekemässä jotka jonkun ryhmän tilannetta sillä hetkellä heikentävät jos he eivät työllisty ja sen te olette ikään kuin itsekin tunnustaneet sellaisiakin toimia tarvitaan mutta on paljon muunkinlaisia toimia pitää olla vain rohkeutta sitten tehdä sellaisia päätöksiä ja pitää uskaltaa tehdä niitä toimia yksi sellainen toimi voisi olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen entisestään se on työllisyystoimi lisää työllisyyttä toivottavasti teette sen sosiaaliturvan uudistamisesta kokonaisuudessaan on puhuttu täällä se on erittäin tarpeellinen toimi ja iso työ toki mutta kannustinloukkujen purkamiseksi sitä tarvitaan lisäksi tarvitaan totta kai panostuksia sinne koulutukseen ja osaamiseen kuten jatkuvan oppimisen malliin joka on nyt parlamentaarisessa valmistelussa

te olette moni hallituspuolueiden kansanedustaja itse täällä peräänkuuluttaneet sen perään

että kun otettaisiin huomioon kaikki budjetissa olevat asiat niin tilanne ei olisi niin heikko mutta voin vakuuttaa että jos otettaisiin huomioon kaikki budjetissa olevat asiat tai meidän vaihtoehtobudjetissamme olevat asiat niin se ero olisi vielä suurempi sillä me olisimme panostamassa lisää rahaa pysyvien menojen kautta esimerkiksi

arvoisa puhemies lasten lautasilta syömistä ei toki ole se että lasten ja nuorten lautasille asetetaan sellaiset eväät että he niillä niillä pärjäävät jatkoksi siihen mitä edustaja anneli kiljunen tuossa toi esille hallituksen panostuksista osaamiseen haluaisin todeta sen että että kun nyt olemme pidentämässä oppivelvollisuutta niin että se ulottuisi sinne toisen asteen tutkintoon saakka niin vastikään ilmestynyt sttkn arvio arvioi että tämä oppivelvollisuuden pidentäminen voi parantaa työllisyysastetta jopa neljä prosenttia ja se mitä tässä hallitus on tekemässä saattaa olla yksittäisistä toimista jopa

elikkä kysymyshän on siitä että kun nuorella ei ole ole toisen asteen tutkintoa silloin työllisyysaste on vain hiukan yli neljäkymmentä ja kun otamme huomioon että meillä on kuusitoista prosenttia ihmisistä ilman vähintään toisen asteen tutkintoa niin tämä on aika iso ja vaikuttava toimenpide toisen asteen tutkinnolla päästään yli kuudenkymmenen prosentin työllisyysasteeseen sitten kun koulutus nousee edelleen meillähän on tavoitteena ylipäätään nostaa koulutusastetta ihan kaikilla koulutusasteilla varmasti nämä ovat erittäin erittäin vaikuttavia keinoja työllisyyteen sitten tässä puhuttiin varhaiskasvatuksesta hallitushan on tekemässä varhaiskasvatukseen uudistuksia joista tänään olemme myöhemmin keskustelemassa

elikkä olemme poistamassa rajoituksen varhaiskasvatusoikeuteen jonka viime hallitus teki tämä on erittäin vaikuttavaa koska nyt me päästämme kaikki lapset täyden varhaiskasvatusoikeuden piiriin riippumatta siitä mikä heidän vanhempiensa työmarkkina asema on

ja tämä on erittäin vaikuttava tekijä onhan laskettu että panostaminen varhaiskasvatukseen on itse asiassa kaikkein vaikuttavin koulutustoimenpide yhdellä eurolla on jopa seitsemän euron hyöty tulossa mikäli varhaiskasvatus on laadukasta

täällä käydään kiinnostavaa keskustelua pari kommenttia edustaja bergin ja edustaja kiljusen puheenvuoroihin aluksi haluaisin korjata yksityiskohtaa koskevan väärinkäsityksen joka ilmeni edustaja sanoi että kokoomuksen tuloveronalennus tulisi ahkerille työntekijöille se tulee kyllä kaikille niin laiskoille kuin ahkerille eikä meidän tuloverojärjestelmämme toimeenpano kykene vielä erottelemaan laiskoja ahkerista tämä vain pienenä täsmennyksenä edustaja kiljunen kysyi mitkä nyt ovat nämä niin sanotut sosiaaliturvan leikkaukset ne selviävät todella katsomalla meidän varjobudjettiamme siellä on tämä ansioturvan porrastus joka ekonomistiarvioiden mukaan lisää työllisyyttä siellä

ansioturvan lisäpäivistä sitähän ovat suositelleet suomen pankki esimerkiksi lauri kajanoja myös itse talouspolitiikan arviointineuvosto

on suositellut sitä ja puheenjohtaja roope uusitalo tämä sama on tehty oikeastaan jo kaikissa muissa pohjoismaissa eli tällaisista varhaiseläkejärjestelmistä on pyritty eroon kun on ymmärretty että jos joku lähtee eläkkeelle työttömyydestä se ei lisää kenenkään muun työllisyyttä itse asiassa tätä viimeistä keinoa eli sitä että me

jo tämän vaalikauden aikana sitten tähän edustaja bergin toteamukseen että me heikennämme ansioturvalla olevien eläkeoikeutta kyllä meillä on tässä sellainen valinta että eläkettä ansaitaan ensisijaisesti työtä tekemällä ei tulonsiirroilla elämällä muistetaan kuitenkin se että tällä hetkellä ne työttömät jotka eivät ole ansioturvalla ovat heikomman eläkekarttuman piirissä ja

niin näiden riippumattomien laskelmien mukaan meidän varjobudjettimme ei ei lisää tuloeroja eikä köyhyysastetta kiitos

arvoisa puhemies kokoomuksen edustajista viimeksi täällä kai multala käytti vertausta ja totesi että rinteen hallituksen

itse asiassa sellaisenaan leikkaa työllisyyttä viidellätuhannella työllisellä jolloin jolloin täällä on käytetty slogania hyvin vahvasti että jos teillä ei olisi mitään toimia niin tilanne olisi parempi kuin tällaisella budjettiesityksellä ensinnäkin siitä on irrotettu erilleen yksi osio eli se osio joka on siitä irrotettu erilleen on perustoimeentulotuki ja toiseksi työttömyysturva sitten tässä käytetään ilmeisesti myöskin valtiovarainministeriön käyttämää laskentamallia samaa mitä eduskunnan tietopalvelukin on käyttänyt ja siinä mallikaaviossa näiden toimien vaikutus on työllisyyteen

kaikesta muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä muun muassa kulutuskysynnän noususta mutta vielä ongelmallisempaa on se että kysymys on ennusteesta ja te esitätte sitä täällä faktana se on meille fakta kun yksi laskentakaavio sen antaa sen olennaisin heikkous on luonnollisesti sosiaalinen eli se että me lähdemme liikkeelle siitä että me kuritamme kaikkein haavoittuvinta yhteiskuntaryhmää ja yritämme sitä kautta työllisyyttä lisätä me olemme siirtymässä tuommoiseen tuhatkahdeksansataa luvun palveluyhteiskuntaan jossa meillä on rengit ja piiat tekemässä lähes nolla ansioilla töitä ja ja niin edelleen tämähän on siellä se näitä ääripäitä saa ottaa mukaan näihin laskelmiin mutta jos se menee riittävän pitkälle niin tuohan on se lopputulos kyllähän tässä täytyy ymmärtää se että sosiaalidemokraatit ainakaan minä henkilökohtaisesti eivät hinnalla millä hyvänsä halua työllistää meillä on ehdottomasti olemassa tietyt rajat millä pohjalla sitä työllistämistä tehdään me emme voi lähteä kurittamaan kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä toisin kuin työttömistä ihmisistä siitä että heidän työeläketurvansa ei kartuttaisikaan heidän eläketurvaansa tulevaisuudessa he ovat nyt jo haavoittuvinta porukkaa ja te haluatte että he ovat myöskin vanhoina ihmisinä vanhempina kun siirtyvät eläkkeelle kaikkein miksi tätä miksi te rankaisette koko ajan tämän yhteiskunnan heikoimpia ihmisiä antakaa heillekin tilaa tässä yhteiskunnassa niin kuin teille paremmillekin

omalta osaltani olisi ollut hyvä ehkä palata jo tässä vaiheessa keskustelua tähän alkuperäiseen eli nimenomaisesti meidän valtiovarainvaliokunnan mietintöön tästä asiasta kun täällä nyt on kiistelty ehkä jonkin verran siitä keveneekö vai kiristyykö verotus niin tässä hallituksen toimin

näin paljon kuitenkin sitten olemme keventämässä veroja ja kuten tuossa totesin niin se kiristävä elementti on siellä se solidaarisuusvero jota siis jatketaan aivan kuten viime hallituskaudella sitä ei onneksi poistettu sitä edellinen hallitus sen aikanaan sääti ja on etenkin meille tärkeää että täällä senkin poistamista jo esitettiin mutta sehän tällä hetkellä tuo kuitenkin niitä verotuloja noin sata miljoonaa kun täällä jatkuvasti mietitään mistä rahat vanhustenhoivaan mistä rahat koulutukseen ja mistä rahat siihen että ihmisten terveydestä huolehditaan ja kun jossakin on nyt sata miljoonaa niin kyllä minä hieman ihmettelen että joku näkee

arvoisa puhemies puutun vielä lyhyesti tähän mitä edustaja kiljunen puhui näistä erilaisista laskentatavoista silloin kun koetetaan arvioida sosiaaliturvan muutosten vaikutuksia hän antoi sen kuvan että siinä voitaisiin noin vain valita joitain laskentatapoja kyllä se on niin edustaja kiljunen että ne tavat joilla lasketaan perustuvat empiirisiin estimointeihin siis tilastollisiin ja ekonometrisiin tutkimuksiin siitä miten sosiaaliturvan taso ja sen muutokset vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen työmarkkinoilla kun puhutte näistä kaikkein heikoimmassa asemassa heikoimmassa asemassa olevista on hyvä kuitenkin muistaa että niin sanotussa työttömyyseläkeputkessa on eli ansioturvan

etuutta nauttii moni ihminen joka on lähtenyt sinne aivan vapaaehtoisesti sosiaalidemokraattinen edustaja suna kymäläinen täällä viime kaudella kertoi eräästä ystävästään joka oli vapaaehtoisesti mennyt ansioturvalle ja työttömyyseläkeputkeen näistähän on myös sosiaalivaliokunnassa keskusteltu ansiokkaasti edustaja lindenin kanssa hän muistaa hyvin mistä tässä tässä puhutaan siksi ei olekaan yllättävää että kun työmarkkinaosapuolten tutkijat ovat arvioineet sitä miten ansioturvan lisäpäivien nosto vaikuttaa köyhyyteen köyhyysriskiin niin on on havaittu että ei mitenkään koska kun tätä niin sanottua työttömyysputkea ei enää ole käytettävissä ihmiset yleensä ovat pitempään työelämässä niinpä tällainen alarajan nosto ei lisää köyhyyttä se lisää työllisyyttä ja senpä takia meidän tätä reformilääkettä käytetään nyt sitten hieman rohkeammin kuin hallituksen esityksessä hallituskin sitä esittää ja arvioi sille ihan oikein työllisyysvaikutuksia niillä samoilla menetelmillä joita tässäkin salissa on kritisoitu mutta joita taloustieteellinen tutkijayhteisö käyttää kiitos

puhemies ensinnäkin tässä yhteydessä hallitus keventää verotusta oikeudenmukaisemmin kuin kokoomus tekee se keventää verotusta nimenomaan pieni ja keskituloisilta ja sitä kautta vahvistaa pieni ja keskituloisten ihmisten ostovoimaa ja hyvinvointia

sitten taas kokoomus alentaisi ansiotuloveroja kahdeksallasadalla miljoonalla eurolla enemmän kuin hallitus eli yhteensä noin miljardin tämä veronalennus rahoitettaisiin korottamalla kulutusveroja neljälläsadallakolmellakymmenelläkolmella miljoonalla eurolla kuten teidän vaihtoehtobudjetissanne todetaan jolloin köyhät maksaisivat suhteessa huomattavasti enemmän kuin parempituloiset tämän lisäksi kun te totesitte äsken tässä muun muassa näistä työllisyysvaikutuksista siitä mihin te haluatte kohdentaa leikkauksia niin te totesitte itsekin että te tulisitte nimenomaan porrastamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa minkä vaikutus on se ihminen on työttömänä sitä voimakkaammin te leikkaisitte hänen sitä kautta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ajautuisivat toimeentulotuelle kun te vielä olisitte lisäämässä toimeentulotuen asumismenojen omavastuuta niin sitä kautta nämä ihmiset ajautuisivat entistä vaikeampaan elämäntilanteeseen tämän lisäksi te olette lisäämässä ansiosidonnaisen omavastuupäivien palautuksen työttömyysputken poiston kuten totesitte yleisen asumistuen uudistuksen siihen te teette leikkauksen sekä te olette myös jäädyttämässä asumistuen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolle

jotka ovat sosiaaliturvan varassa jotka tarvitsisivat myös asumistukea

selkeä ero kun me katsomme tätä kokonaisuutta mitenkä te kohdistaisitte ihmisten verotuksen ja tulopuolen ja ansiotulot te heikentäisitte ennen kaikkea kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta ja tekisitte suomeen entistä enemmän köyhyyttä

arvoisa rouva puhemies tartun nyt ensin edustaja kiljusen puheenvuoroon edustaja kiljunen annelin puheenvuoroon pahoittelut tästä epätäsmällisyydestä rouva puhemies jossa hän käytännössä käytti aikansa siihen että hän kauhisteli yksi kerrallaan kokoomuksen esittämiä työllisyystoimia kuitenkin on niin että meidän vaihtoehtomme lisää tutkitusti työllisyyttä jopa kuudellakymmenellätuhannella hengellä suomessa nyt oikeastaan kysyn hallitukselta kun olette käyttäneet nyt kaikki paukkunne siihen että moititte meitä siitä että me haluamme nostaa suomen työllisyysasteen korkealle pohjoismaiselle tasolle jotta me voimme turvata tulevien ja nykyisten sukupolvien hyvinvoinnin niin missä ovat tämän hallituksen työllisyystoimet yhtään ei ole näkynyt eikä ole kuulunut enkä enkä tiedä koska tässä salissa päästään niistä keskustelemaan sen sijaan että te moititte vain meitä täällä oppositiossa niin käyttäkää nyt hyvät kollegat voimanne siihen että tehkää vaikuttavia työllisyystoimia joilla aidosti työllisyysaste saadaan korkealle tasolle me olemme kyllä valmiita teitä tässä työssä sparraamaan koska selkeästi apua tarvitaan koska teiltä näyttää voimat ja myös rohkeus loppuneen jo alussa kesken

puheenvuorossaan luetteli eri verokomponentteja mitä mitä hallitus käyttää ensi vuonna jotta verotusta kevennetään se on ihan totta mitä mitä edustaja viitanen totesi hallitus tekee aivan oikeansuuntaisia toimia ja pyrkii parhaaseen lopputulokseen mutta toimet eivät ole riittäviä kuten mietinnössä todetaan siitä huolimatta että tämä hallitus ohjaa kevennystä verotukseen se ei riitä koska taas vastaavasti nämä veronluontoiset maksut kiristyvät ensi vuonna niin paljon että tavallisen palkansaajan palkasta jää vähemmän käteen kuin on jäänyt tänä vuonna edustaja viitanen tämä on fakta oletteko siis eri mieltä näistä faktoista joista tässä nyt ylipäänsä olemme keskustelleet esimerkiksi sekä alle neljäntoistatuhannenkolmensadan euron vuosituloilla että yli kahdenkymmenenneljäntuhannen euron vuosituloilla verotus kiristyy elikkä näille ihmisille jää palkastaan vähemmän käteen kuin jää tänä vuonna me voimme rouva puhemies vaikka koko illan tätä vääntää rautalangasta että että me kollegat

halutaanko käydä ihan lyhyt debatti tästä no

tekemästä pohjasta jonka valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt ja joka on täällä käsittelyssä tässä pohjassa todetaan se fakta että verotusta tämän hallituksen toimin kevennetään ja ne veronluonteiset maksut mitkä nyt nousevat johtuvat niistä tekijöistä mitkä ovat jo viime hallituskauden tulosta ja nämä kaikki

vihdoin lopettaa kinaamisen siitä mitä tässä mietinnössä lukee

arvoisa puhemies edustaja viitanen viittasi tuossa puheeseen jossa toin esille sen että ylimpiin tuloluokkiin kohdistuva epäsolidaarisuusvero tulisi poistaa sanoitte että tämä epäsolidaarisuusvero pitää pitää siksi että sen verotuotto on niin tärkeä no hallitusohjelman mukaanhan te olette sitoutuneet tietopohjaiseen päätöksentekoon kuten aiemmin selvästi totesin lundin yliopiston tutkimuksen mukaan suomessa korkeimmilla veroasteilla laskennallinen veronalennuksen itserahoitusaste on satakaksikymmentäkolme prosenttia ja tämähän tosiaan tarkoittaa suomeksi sitä että käytännössä staattisessa laskelmassa ylimpien tuloluokkien solidaarisuusveron laskeminen kymmenellä miljoonalla eurolla toisi dynaamisten vaikutusten jälkeen kaksitoista pilkku kolme miljoonaa euroa lisää verotuloja siis veroja keventämällä kaksi pilkku kolme miljoonaa euroa lisää verotuloja koulutukseen terveydenhuoltoon hyviin asioihin siis edustaja viitanen tämä toisi lisää verotuottoja ei vähemmän tutkittua tietoa ja te olette sitoutuneet tietopohjaiseen päätöksentekoon teidän hallitusohjelmassa jos te ette usko tätä tutkittua tietoa niin uskokaa edes teidän kollegoitanne ruotsissa siellähän sosiaalidemokraattien johdolla poistetaan ylimpien tuloluokkien erityinen raippavero värnskatt ja sosiaalidemokraattien perustelu tämän kateusveron poistamiselle on että pitkällä aikajänteellä tämä värnskattin poistaminen ei vähennä verotuloja hyvin fiksuja nuo ruotsin sosiaalidemokraatit

arvoisa puhemies suomalaiset sosiaalidemokraatit ovat selvästi pulassa ainakin kun verrataan näihin ruotsalaisiin sosiaalidemokraatteihin ja kokoomukseen nythän tässä on ankara hyökkäys meitä vastaan siitä lähtökohdasta että tutkittu tieto tutkimukset ja ennen kaikkea se mistä vartiainen käytti termiä empiiriset estimoinnit ovat niitä joilla nyt sitten tätä meidän argumentaatiotamme nitistetään minä olen hyvin tietoinen siitä että taloustieteilijät empiirisine malleineen kuvittelevat tavoittaneensa absoluuttisen totuuden näitä on muitakin uskontoja jotka samalla tavalla kuvittelevat että heillä on se totuus hallinnassa haluaisin muistuttaa edustaja vartiaista taloustieteilijänä te vallan mainiosti tiedätte että se miten nuo empiiriset estimoinnit ekonometriset mallit tehdään mitkä ovat valitut parametrit on hyvin ratkaisevaa ja hyvin ratkaisevaa on minkälaisella painokertoimella analysoidaan ja niin edelleen tämä on kokonaisuus josta te voitte lopuksi todeta niin kuin te totesitte me hieman rohkeammin teemme tästä johtopäätöksiä ja niin edelleen tämä on poliittista keskustelua mitä me täällä käymme me voimme rakentaa näitä estimointimalleja ja tulos riippuu aika ratkaisevalla tavalla siitä millä tavalla nämä painokertoimet tehdään ja mitkä parametrit siellä ovat ratkaisevia siitähän se lopputulos tulee ja te tiedätte sen

puhemies kyllä kaiken päätöksenteon kuuluisi pohjautua tutkittuun tietoon nyt kun täällä mainittiin kokoomuksen vaihtoehtobudjetti ja se että se ei lisäisi pienituloisuusastetta niin mikä tuolla eduskunnan laskentapalvelussa on laskettu suhteessa pysyvään lainsäädäntöön eli siis tämän vuoden lainsäädäntöön sen vaikutus on nolla mutta suhteessa tähän hallituksen uuteen budjettiin pienituloisuutta lisäävä vaikutus on plus nolla pilkku neljä eli noin kaksikymmentätuhatta henkeä laskin itse tämän ottaen huomioon että työllisyysjousto on noin nolla pilkku kaksikymmentäviisi eli tässä on otettu huomioon nämä työllisyysvaikutukset vaikka meille joukkolistalle lähetettiin kokoomuksen kansliasta tiedote siitä että kokoomuksen vaihtoehto ei kasvattaisi lisäisi pienituloisuutta niin siinä ei oltu osattu katsoa sitä oikeata lukua oli katsottu suhteessa tähän pysyvään lainsäädäntöön eikä tulevan vuoden budjettiin itse asiassa kun katsotaan kolmen alimman tulodesiilin osalta niin kokoomuksen

kolmesataatuhatta

näissä kolmessa alimmassa tulodesiilissä

suhteessa tähän meidän vaihtoehtoomme koska me hyödynnämme eläketulovähennystä työtulovähennystä ja vastaavia vähennyksiä meillä näitä häviäjiä ei täällä sitten ollenkaan ole sitten kun täällä on paljon puhuttu siitä että täällä on häviäjiä hallituksen esityksessä menevät ja yli kahdenkymmenenviidentuhannen vuosiansiotuloon menevät niin itse asiassa siihen väliin osuu neljä tulodesiiliä noin suunnilleen elikkä aika iso joukko on kuitenkin voittajia tässä en en tiedä minun mielestäni jos sekä hallituksen esittämät että meidän oppositiossa esittämät hyvät vaihtoehdot mitkä olivat työtulovähennyksen kasvattamista sadalla miljoonalla ja eläketulovähennyksen kasvattamista

saataisiin aika hyvää hyvää lainsäädäntöä kiitos

kokoomuksen puolelta tuli nyt jälleen kerran se viesti että te perustelitte sanomalla että teillä on tutkittua tietoa siitä että leikkaamalla parannetaan parannetaan työllisyyttä jos ymmärsin tämän teidän viestinne oikein elikkä te olette jo rakentaneet sen edustaja vartiainen nyökkää elikkä nyt haluaisin konkreettisesti kun perustelette sen sillä että teillä on tutkittua tietoa siitä että työttömyysturvaa leikkaamalla työllisyys suomessa paranee ja mielelläni kuulla sen vielä miten miten te tämän perustelette ja ja mitkä ovat nämä tutkimuslähteet olisin iloinen jos se voitaisiin sanoa

herra kiljunen olisi nyt hiljaa

täällä verrattiin ruotsiin ja ja minäkin haluan ottaa ruotsin esimerkiksi esimerkiksi ruotsissa on on panostettu vahvasti palkkatukeen ja kehitetty erilaisia palkkatukimalleja ja ruotsissa palkkatuen on hyviä kokemuksia ja erityisesti yksityiselle sektorille kohdistettu palkkatuki luo siellä pysyviä työpaikkoja esimerkkeinä on otettu muun muassa nämä ruotsissa taantumat laskevat työllisyyttä vähemmän kuin suomessa ruotsissa pitkän aikavälin kasvu on vahvempaa koska automaattiset vakaajat

käytänteistä joista ruotsista ja muista pohjoismaista meillä on jo tietoa olemassa me emme keksi pyörää uudestaan vaan me haemme nimenomaan tutkittua tietoa jota meillä on pohjoismaista ja jota meillä on ruotsista ja me otamme ne myös suomeen käyttöön tämän lisäksi meillä on muita esimerkkejä meillä on tulossa kaksikymmentäviisi eri toimenpide esitystä joiden pohjalta myös tulemme monialaisesti vahvistamaan työllisyyttä

arvoisa rouva puhemies aloitan toteamalla edustaja kiljuselle liittyen hänen äskeiseen anneli kiljuselle että emmehän me tietenkään vastusta sitä että haetaan muista pohjoismaista hyviä vaikuttavia aktiivisen työvoimapolitiikan keinoja eihän kukaan teitä että tehkää hakekaa tuokaa suomeen ja ja toteuttakaa ne mutta jos te ajattelette että tämä nyt tavoittelette tulee hoidettua sillä että suomessa lisätään palkkatuen käyttöä niin olette totisesti väärässä kyllä tarvitaan monenlaisia toimia joita me olemme esittäneet ulosoton suojaosan korottamista varhaiskasvatusmaksujen laskemista paikallisen paikallisen sopimisen lisäämistä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja niin edelleen ja niin edelleen tarvitaan monenlaisia vaikuttavia toimia jotta tuonne yhä korkeampaan työllisyysasteeseen päästään valtaosa näistä toimista puuttuu teiltä edelleen ja odotamme sitä päivää kun kun näemme että hallitus tekee aitoja toimia jotka lisäävät työllisyyttä tässä maassa katsotaan näemmekö sitä päivää ollenkaan täällä myös edustaja meidän vaihtoehtomme

miten miten kokoomuksen vaihtoehtobudjetti suhtautuu pienituloisuusasteeseen ja on tietysti minusta aivan päivänselvää että kun meillä on tämä sama laskelma käytössä johon nyt edustaja vähämäki viittaa niin tietysti luontevaa on verrata nykytilannetta suhteessa siihen miten me taas tekisimme ja kun te katsotte niitä laskelmia niin niin on aivan selvää että te näette siitä että kokoomuksen vaihtoehto ei lisää pienituloisuusastetta ja

vaihtoehtobudjetti pienentää tuloeroja yhtä paljon kuin hallituksen vaihtoehto kun huomioon otetaan myös vahvistuva työllisyys eli myös dynaamiset vaikutukset tämäkin on hyvä minusta tässä tuoda esille ja edustaja kiljuselle annelille totean vielä sen kun tässä otitte esille mitkä nämä nämä laskelmien taustat ovat että taustalla ovat eduskunnan tietopalvelun laskelmat ja jos ja jos nyt tässä muistelen kun edellisellä kaudella aika paljon kuuntelin tämän salin keskustelua niin niin muistan kyllä että täällä sdpn kansanedustajat heiluttelivat aika monta kertaa erilaisia eduskunnan tietopalvelun laskelmia nyt tuntuu vähän erikoiselta että kun nyt tietopalvelun laskelmat antavat semmoisia tuloksia jotka teitä eivät miellytä niin nyt te sitten sanotte että että eiväthän nämä voi pitää paikkaansa kyllä ne ne pitävät paikkansa ja niiden osalta voidaan mennä hyvin eteenpäin

arvoisa puhemies kun edustaja marttinen on tässä nyt muutamaan otteeseen jo tiedustellut hallituksen työllisyyden edistämisen toimia ja vähän viittasi tuossa edellisessä puheenvuorossa siihen että palkkatuki on ainut niin luetaan niitä nyt muutama läpi tässä jos se vaikka helpottaa tuskaa tässä vaiheessa eli hallitus esittää pieni ja keskituloisille hallitusohjelman mukaista ansiotuloveronkevennystä hallitus käynnistää työllisyyspalveluiden alueelliset kuntakokeilut palkkatuki kuten sanoit uudistetaan ja sen käyttöä yrityksissä lisätään merkittävästi vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta lähtien toteutetaan nopeat toimet palkkatuen pullonkaulojen poistamiseksi ja sen käytön lisäämiseksi käynnistetään rekrytukea koskeva edistetään työttömien nopeaa työllistymistä työttömyysturvaa ja ja työttömien palveluita sekä työnhakuvelvoitteita uudistetaan tukemaan työttömyysjaksojen lyhentymistä mikä myös pohjoismaissa on koettu hyvänä asiana selvitetään mahdollisuus siirtää pääosa te toimistojen työttömyysturvatehtävistä kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen hoidettavaksi toteutetaan osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma jolla helpotetaan heidän työllistymistään otetaan käyttöön osatyökyvyttömyyseläkkeiden lineaarinen malli osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työnteon kannusteiden parantamiseksi

me tänään vielä todennäköisesti käsittelemme okm ja tem valmistelevat pikaisessa aikataulussa ehdotukset lyhyempien koulutuskokonaisuuksien mahdollistamisesta työssäkäyvien ja työttömyysuhan alla olevien tueksi olen nyt suurin piirtein puolessa välissä mutta käydäänkö loppuun asti vai lopetetaanko tämä keskustelu jossain vaiheessa eli lista on olemassa kahdeskymmenesviides kohtaa mitä on sanottu mutta tarvittaessa voin tämän toimittaa vaikka edustaja marttiselle niin hän saa lukea ne loput toisen puolen läpi kiitos

keskustelemme tuloveroasteikosta niin että jos me keskittyisimme tähän aiheeseen hieman tarkemmin
arvoisa puhemies edustaja berg kertoi pitkän listan hallituksen työllisyystoimista toimittakaapa samalla kun toimitatte sen listan riippumattomien ekonomistien arviot siitä millaisia työllisyysvaikutuksia näille toimille voi arvioida tutkimme sitä

vallitsee nyt aika vahva tutkijakonsensus että se vaikuttaa työttömyysasteeseen se ei tarkoita edustaja kimmo kiljunen että olisi väitetty että olisi löydetty absoluuttinen totuus kaikki ne estimaatit ovat tietysti epävarmoja mutta kyllä niiden etumerkistä ja siitä

tiukempia ja velvoittavampia kuin meillä siellä ei ole työmarkkinoilla työehtosopimusten yleissitovuutta siellä on vapaammat työmarkkinat siellä asumistuki on paljon niukempi toimeentulotukea myönnetään paljon kireämmin perustein siellä käytetään enemmän palkkatukea sillä on eritoten merkitystä osatyökykyisille mutta palkkatuen merkitys tässä kokonaistyöllisyydessä on kuitenkin vähäinen ja joita rinteen hallitus nyt on tehnyt palkkatuen lisäämiseksi esimerkiksi palkansaajien tutkimuslaitoksen talousvaliokunnalle antamassa että ne ovat tehoton keino ja sen lisäksi se niiden määrärahalisäys on nyt niin vähäinen että se tuskin tähän kokonaisuuteen vaikuttaa enemmän kuin muutamalla tuhannella lisätyöllisellä me todella mielellämme jatkamme tässä salissa kyllä hallituksen työllisyysehdotusten käsittelyä kun niitä tulee ja kun niissä todella on vaikutusarviot joihin me voimme pureutua kiitos

arvoisa rouva puhemies verot herättävät aina tunteita niin kuin tänään on on tässä kuunnellessa todennut on arvovalinta että hyvätuloisten verotusta ei helpoteta pienituloisten kustannuksella viime kaudella työllistämisessä päästiin hyvään vauhtiin ja nyt se on koko ajan haastavampaa mutta sitä on jatkettava keskusta on ehdottanutkin useita asioita jatkotyöstön pohjaksi kuulimme edustaja bergin luetteloa tämän hetken toimista on tärkeää että me emme murenna sitä kustannuskilpailukykyä mikä viime kaudella vaivalla rakennettiin on tärkeää että me

joka ratkaisee tätä kohtaanto ongelmaa meillä on kuitenkin työpula eri puolilla maata ja täytyy tehdä toimia jotta on helpompi lähteä uusille seuduille työn perässä osatyökykyisten työllistäminen räätälöidyllä tuella on tärkeä asia samoin työvoimapulan ratkaisuksi työperäinen maahanmuutto siihen liittyvät ratkaisut mutta myöskin panostukset koulutukseen tuotekehitykseen tutkimukseen ja ja esteiden purkaminen investointien tieltä tähän tarvitaan koko koulujärjestelmä mukaan ja jatkuvan oppimisen uudistusryhmä työskenteleekin kovaa kyytiä löytääkseen täsmä muunto ja täydennyskoulutuksia eri kouluasteille jotta saadaan väki töihin myöskin nuoret täytyy saada mukaan työelämän joustoilla ja jaksamiseen panostamisella on vaikutusta myöskin työurien pidentymiseen omat vanhempani tekevät osa aikaisesti vieläkin töitä vaikka ovat yli kahdeksankymmentä vuotiaita se tuo heille merkitystä elämään eli kaikki panostukset myöskin siihen että halutessaan voi jatkaa työtä ovat meille tärkeitä ja kaikki panostukset yrittäjyyteen koska se tuo se tuo meille lisää työtä olen kyllä sitä mieltä että jotta me saamme tämän korkean työllisyysasteen tarvitsemme kaikkien puolueiden hyvät ehdotukset järkevät ehdotukset käyttöön aivan niin kuin tänään teimme yksimielisen yksimielisen päätöksen veteraanien tuista niin myöskin työllisyystoimet saisivat olla tällainen yhteinen projekti

edustaja linden on tässä keskustelussa tuonut jo pariinkin kertaan esille sen että tällä tuloverotuksella sinänsä ei ole kokonaisuuden kannalta valtavan vaan näillä muilla veromuodoilla on on suurempi ja se siis pitää ihan paikkansa mutta tietysti työllisyyden palkansaajien ja palkansaajien ja eläkeläisten kannalta tuloverotuksella on erinomaisen suuri merkitys ja siksi on tärkeää tässä yhteydessä puhua näistä kaikista ja tässä nyt käsitellään sekä tuloveroasteikkoa että tuloverolain vähennyksiä ja ne ovat ne ovat tärkeitä tässä keskustelussa on nyt käytetty paljon puheenvuoroja palkkatuesta kun valtiovarainvaliokunnassa käsiteltiin julkisen talouden suunnitelmaa tässä loka marraskuussa niin kysyin suurin piirtein kaikilta asiantuntijoilta taloustieteilijöiltä ja ja etujärjestöjen edustajilta palkkatuen merkityksestä työllisyyden ja verotuksen kannalta heitä oli ehkä noin parikymmentä joilta kysyin ja melkein kaikki vastasivat että palkkatuen merkitys on varsin vähäinen jotkut sanovat että se jopa syrjäyttää pysyviä työpaikkoja niin että että se joiltain osin negatiivinen mutta juuri kukaan ei sanonut että se olisi ratkaisu työllisyysongelmiin tai työttömyysongelmiin se on enemmän sosiaalipolitiikkaa sen takia että se sopii erityisen hyvin osatyökykyisille no tämä tuli tuli mielestäni hyvin selväksi hallitus kuitenkin rakentaa politiikkansa erittäin vahvasti palkkatuen varaan myös yksityiselle puolelle ja se on arveluttavaa tuleeko vain menoja ilman työllisyyden todellista pitkäjänteistä palan paranemista arvoisa puhemies ministeri harakka on asettanut kahdeksan työryhmää jotka ovat nyt muutaman kuukauden jo tehneet töitä ja sain eilen luotettavaa tietoa siitä että noissa työryhmissä ei ole päästy eteenpäin juuri lainkaan työntekijäjärjestöt ja työnantajajärjestöt vastakkain toinen toisensa esitykset tyrmäämässä tämä ei tietysti tuo tulosta nyt ollaan jo joulukuussa tänä vuonna ei enää mitään ehditä tekemään ja hallituskin kaatui sitten maaliskuussa pitäisi olla aihiot valmiina ja sitten elokuun budjettiriihessä hallituksella pitäisi olla uskottavat päätökset siitä että kolmekymmentätuhatta työpaikkaa syntyy tällä menolla kun mitään ei tapahdu ei ei tapahdu myöskään työllisyyden paranemista

arvoisa puhemies ainakin näillä näkymin tuntuu siltä että edustaja kankaanniemen mainitsema työllisyysohjelma jonka perussuomalaiset ovat tehneet ei ainakaan tunnu muuttuvan lihaksi sen sen johtopäätöksen todennäköisesti joudumme tekemään me emme tietysti tiedä miten tämä hallituskriisi nyt tässä ratkaistaan kyllä voi kyllä olla hyvin näinkin en siis väittänyt etteikö se voisi muuttua lihaksi

edustaja marttinen täällä perusteellisesti pohdiskeli viime vaalikautta ja totesi että silloinen oppositio käytti eduskunnan tietopalvelua hyväksi ja nyt kun nykyinen oppositio käyttää eduskunnan tietopalvelua hyväksi niin täällä hallituksen edustajat sosiaalidemokraatit olisivat sitä mieltä että tietopalvelun laskelmat eivät pidä paikkaansa tällä tavalla te sanoitte tämä teidän lausahduksenne ei pidä paikkaansa meistä ei ole kukaan ollut missään vaiheessa sanomassa sitä etteivätkö tietopalvelulaskennat ole tärkeitä niitä kannattaa käyttää me olimme ainoastaan kysymässä mitkä ovat ne mallit jotka siellä on laskettu mitä lasketaan mitä ylipäätään mitataan ja kuinka se mitataan tätä me nyt pohdiskelemme mikä on niiden ennusteiden huomatkaa uskottavuus koska kysehän on siitä että ennuste ei ole fakta ja te käytätte täällä nyt tätä estimointimallin antamaa ennustetta ikään kuin faktana tässä keskustelussa mitä täällä käydään tämä on se ainoa mitä me haluamme problematisoida tälle tielle ei voi mennä täällä edustaja vartiainen antoi erään mallin ja kun se pelkistetään niin työttömyysturvan kohennus ikään kuin antaa lisää työttömyyttä tässä valtakunnassa kun sen toisinpäin katsoo niin niin empiirinen estimointi yhtä lailla kuin arkinen havainnointikin kertovat sen että jos me poistaisimme työttömyysturvan kokonaan suomalaisesta yhteiskunnasta niin epäilemättä se nostaisi työllisyyttä epäilemättä se nostaisi työllisyyttä jos ei olisi työttömyysturvaa ollenkaan ihmisten täytyisi tulla väkisin toimeen meillä olisivat piiat ja rengit takaisin tässä yhteiskunnassa jos näin halutaan sanoa

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja kiljunen äsken pohdiskeli viisaasti liittyen pitämääni puheenvuoroon ja haluan tosiaan tosiaan täsmentää sanomaani eli eli ihmettelin ääneen ääneen sitä miten miten nyt tietopalvelun laskelmat teidän mielestänne näyttäytyvät ikään kuin toisessa valossa vaikka niitä ennen on niin paljon käytetty totta kai on näin enkä sitä missään tapauksessa kiistä että kun kun tehdään tehdään vaikutusarviointeja niin ainahan ne ovat ne ovat epätäydellisiä ilman muuta niissä on aina jotkut olettamat joiden pohjalta ne tehdään mutta jos tämän talon pitäisi kuitenkin omat päätöksensä pohjata tutkittuun tietoon vaikutusarviointeihin ja kun eduskunnan tietopalvelun laskelmia on ennenkin käytetty he tekevät kuitenkin vaihtoehtobudjeteista omat laskelmansa suoraan ja ne ovat meidän kaikkien käytettävissä niin minusta on aika relevanttia nostaa ne nyt tässä tässä kohdin esille aivan loppuun haluan todeta edustaja bergille kiitoksia tästä tästä lukuhetkestä hallituksen työllisyystavoitteiden osalta olen tutustunut tähän kohdan listaanne ainoa ongelma on se että pois lukien tämänpäiväinen esitys eläkeputken alaikärajan nostosta jolle on laskettu työllisyysvaikutus voitteko mainita mitkä ovat kohdan listan lasketut arvioidut työllisyysvaikutukset niitä ei taida olla ja tämä on arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen talous ja työllisyyspolitiikan keskeinen ongelma on kaikenlaisia listoja on lupauksia siitä että että asioita valmistellaan ja ne tuodaan meille meille käsittelyyn mutta niitä ei näy ja ja niistäkään toimista jotka on ilmoitettu ei ole minkäänlaista arviointia siitä mitä ne todellisuudessa tarkoittavat toki jos on näin että vaikkapa valtiovarainministeriö on pystynyt arvioimaan ja laskemaan näille teidän toimillenne jotkut vaikutusarvioinnit niin niin olemme ilman muuta kiinnostuneita ne näkemään ja ja olen aina valmis muuttamaan ja korjaamaan kantaani siinä kohtaa kun tämä hallitus tekee oikeita ratkaisuja

arvoisa puhemies edustaja marttinen tuossa vastasikin omaan kysymykseensä siitä minkä takia eivät ne laskelmat riitä ne eivät riitä sen takia että työllisyyteen vaikuttavista seikoista vain hyvin pieni osa hyvin pieni osa on eksaktisti laskettavissa

edustajilta ja päätöksentekijöiltä että he osaavat lukea niitä ja osaavat laittaa ne oikeaan kontekstiinsa esimerkiksi koulutus on yksi sellainen asia jonka työllisyysvaikutuksia on käytännössä mahdotonta tarkasti laskea ja ja jokainen meistä varmasti ymmärtää että koulutustasolla on vaikutuksia sekä työllisyyden määrään että laatuun

tällainen tekijä on tietenkin yleinen luottamuspääoma yhteiskunnassa kukaan ei pysty sen merkitystä laskemaan ja silti oletan että kaikki ymmärtävät että sillä on valtava merkitys siinä millaiseksi työmarkkinat kehittyvät kolmas seikka on se että siihen mikä on kansantaloudellisesti merkittävää merkittävää työllisyyttä ei vaikuta pelkästään työllisyysaste vaan siihen vaikuttaa myös se millaista työtä millaisia työpaikkoja syntyy ja tämän osalta erilaiset laskentakaavat ovat aivan kädettömiä kuitenkin jos me synnytämme kymmenen yksi tuntia viikossa työpaikkaa tai me

niin kansantalouden kannalta se yksi täysiaikainen työpaikka on kuitenkin paljon arvokkaampi todennäköisesti tämän takia ongelma ei ole se että katsotaan niitä lukuja jotka voidaan laskea vaan ongelma on se että keskitytään tuijottamaan vain näitä lukuja tai pääasiassa näitä lukuja

arvoisa rouva puhemies minun mielestäni tämä käyty keskustelu olisi jo ihan moneltakin osin valmis mutta haluan ottaa yhden esimerkin joka liittyy muun muassa edustaja vartiaisen puheenvuoroon aikaisemmin kun hän vertaili pohjoismaita keskenään meillä on tietenkin hyvin paljon erilaista dataa ja löydämme erilaisia lukuja joita voimme käyttää vertailuissa mutta tämä minkä minä nyt kerron on sellainen että olimme sosiaali ja terveysvaliokunnan kanssa mukana oli myös edustaja vartiainen juuri tänä syksynä tutustumassa tanskan sosiaaliturvajärjestelmän terveyspalveluihin ja muihinkin ajankohtaisiin asioihin siellä yhteisessä tilaisuudessa meille näytettiin sellainen neljän tärkeän luvun luvun kokonaisuus viime vuonna suomessa työttömyysprosentti oli seitsemän prosenttia ja suomalaiset jotka olivat töissä tekivät keskimäärin viikossa kolmekymmentä tuntia töitä tanskassa työttömyysprosentti oli alhaisempi se oli viisi prosenttia mutta tanskalaiset tekivät keskimäärin kaksikymmentäseitsemän tuntia viikossa töitä näistä neljästä luvusta voi päätellä se osa työvoimasta joka suomessa oli töissä siis se yhdeksänkymmentäkolme prosenttia työvoimasta tämä on eri luku kuin työllisyysaste nyt puhun siis työvoimasta jossa ovat mukana ne jotka ovat töissä ja jotka ovat työttömänä teki yhteenlaskettuna enemmän työtunteja kuin tanskassa tehtiin siellä siis nämä tunnit jakaantuvat työssä olevien ihmisten kesken eri tavalla en ota tässä nyt mitään kantaa

puhemies haluan muutaman huomion sanoa palkkatuesta työllistämisen keinona suomalaiset käyttävät palkkatukea viisi kertaa vähemmän kuin ruotsalaiset suomalaiset yrittäjät kyllä tuntevat palkkatukimuodon mutta malli on monesti liian byrokraattinen mikä liittyy tuen hakemiseen maksatukseen ja niiden kanssa toimimiseen moni yritys pitää palkkatuen hakemista työläänä sen tuomaan hyötyyn verrattuna lisäksi yritys ei tee palkkauspäätöstä sen mukaan onko se tuettua vai ei vaan sen mukaan tarvitsevatko he työntekijän ja löytävätkö he sopivan työntekijän jos palkkatukea on jo nyt käyttämättä niin miten hallitus on aikonut saada yrittäjät sitä käyttämään vielä enemmän viime elokuussa työllistämistukea oli vielä käyttämättä yli sataviisikymmentä miljoonaa euroa

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö viisitoista kautta valtiopäiviltä käsittelee hallituksen esitystä jossa ehdotetaan kumottavaksi työttömyysturvan niin sanottuun aktiivimalliin sisältyvät leikkurit muutokset on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa sosiaali ja terveysvaliokunta kannattaa aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista ehdotettujen muutosten seurauksena työttömyysetuuden säilyminen normaalin suuruisena ei enää edellytä sitä että työttömyysturvan saaja mallissa edellytetyllä edellytetyllä tavalla työllistyy palkkatyössä tai yritystoimissa tai että hän osallistuu työllistymistä edistävään palveluun tai työllistymistä tukevaan toimintaan vähintään viiden päivän ajan muilta osin työttömyysetuuksia saavien työnhakijoiden velvoitteet säilyvät ennallaan eli työttömän työnhakijan tulee edelleen aktiivisesti hakea työtä ja koulutusta sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin eduskunta edellytti jo aktiivimallia koskevia muutoksia hyväksyessään että uudistuksen vaikutuksia tulee seurata tarkasti ja tarvittaessa tulee laajentaa keinoja joilla aktiivisuusedellytyksen voi täyttää jos ilmenee etteivät ehdotetut keinot ole riittäviä estämään aktiivisesti työnhakua tai palveluun pääsyä yrittäneen työnhakijan joutumista vähennetylle etuudelle mallin keskeisimpänä tavoitteena on ollut lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä työnhakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden keston ajan aktiivimallia koskevassa hallituksen esityksessä mallin arvioitiin lisäävän työllisyyttä viidellätuhannella viiva kahdellatoistatuhannella henkilötyövuodella työelämä ja tasa arvovaliokunta on lausunnossaan sosiaali ja terveysvaliokunnalle käsitellyt laajasti aktiivimallin vaikutuksia mallin vaikutuksia on tutkittu sen voimassaolon aikana kolmessa eri tutkimushankkeessa vattin tutkimuksen mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia on vaikea erottaa hyvän suhdannetilanteen vaikutuksista eikä vaikutuksia työllistymiseen voida siten luotettavasti arvioida aktiivimallin aikana tehtiin myös muita työllisyyteen mahdollisesti vaikuttavia uudistuksia sopivan verrokkiryhmän puuttuessa aktiivimallin vaikutusta on vaikea erottaa muiden tekijöiden vaikutuksesta sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnittää työelämä ja tasa tavoin huomiota siihen että aktiivimalli on selvityksen mukaan saattanut lisätä työllistymistä ja työttömyyden päättymistä ansioturvan saajien joukossa sen sijaan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajien keskuudessa kasvua oli lähinnä työttömyyden aikaisessa työssäkäynnissä työllistymisen kasvussa on osittain kyse myös työllisyystilanteen paranemisen vaikutuksesta aktiivimallin yhteydessä työvoimapalveluiden tarjontaan lisättiin kahdenkymmenenviiden miljoonan euron vuosittainen määräraha valiokunta valiokunta pitää myönteisenä että työttömille tarjottavien palveluiden määrä ja palveluihin osallistuminen lisääntyi niin ansiopäivärahan kuin peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajien keskuudessa palveluihin osallistuminen kasvoi erityisesti vanhimmissa vanhimmissa ikäryhmissä joissa työllistyminen avoimille työmarkkinoille on harvinaisempaa toisaalta ansiopäivärahan saajien joukossa

kasvoi erityisen paljon lyhyisiin juuri aktiivimallin ehdot täyttäviin palveluihin osallistuminen lyhyiden koulutusjaksojen tarjonta myös lisääntyi aktiivimallin aikana mikä on vaikuttanut palveluihin osallistumisasteeseen palveluihin osallistumisasteeseen ovat voineet vaikuttaa myös aktiivimallin aikana tehdyt muut työvoimahallinnon uudistukset kuten määräaikaishaastattelut ja kokeiluhankkeet eri alueilla selvityksen mukaan te toimistojen asiantuntijoille ja esimiehille suunnattuun kysely ja haastattelututkimukseen saatujen vastausten perusteella aktiivimallia ei pidetä työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisena keinona edistää työllisyyttä puolet vastaajista että aktiivimallin avulla ei pystytä edistämään työllistymistä koska se kannustaa aktiivisuuteen joka ei perustu asiakkaiden tarpeisiin motivaatioon tai työvoimapoliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen vaan aktiivimallin ehtojen täyttämiseen

ole selvitetty mallin vaikutuksia työttömien hyvinvointiin ja työkykyyn sosiaali ja terveysvaliokunta piti aktiivimallia koskevaa hallituksen esitystä käsitellessään vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tärkeänä että uudistuksesta tehdään seurantatutkimus ja arvioidaan uudistuksen vaikutuksia henkilöiden myöhempään työllistymiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin sekä tehdään vaikuttavuusarviot myös eri ryhmille esimerkiksi sukupuolen iän koulutustason asuinalueen ja työttömyyden keston mukaan

aktiivimalliin on kohdistunut voimakasta kritiikkiä ja se on koettu vaikeaselkoiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi työelämä ja tasa arvovaliokunta nostaa lausunnossaan esille aktivointitoimenpiteiden kielteiset vaikutukset erityisesti miesten itseluottamukseen ja heidän kokemaansa arvostukseen yhteenvetona sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että tutkimuksessa ei ole voitu luotettavasti osoittaa aktiivimallin lisänneen työllisyyttä mikä on ollut mallin keskeinen tavoite aktiivimalli on kuitenkin heikentänyt erityisesti vaikeasti työllistyvien ryhmien työttömyysturvan tasoa

nostanut työttömyysturvajärjestelmään kohdistuvia epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia aktiivimallin kumoaminen lisää esityksen mukaan työttömyysturvamenoja arviolta viidelläkymmenelläyhdellä pilkku yhdellä miljoonalla eurolla asumistuen ja toimeentulotuen menojen arvioidaan alenevan kahdellatoista miljoonalla eurolla aktiivimallin kumoaminen lisää siten kokonaisuudessaan julkisen talouden menoja arviolta kolmellakymmenelläyhdeksällä miljoonalla eurolla josta valtion osuus on kolmetoista pilkku seitsemän miljoonaa euroa kuntien osuus kymmenen pilkku kaksi miljoonaa euroa ja työllisyysrahaston osuus viisitoista pilkku kaksi miljoonaa euroa

arvovaliokunnan näkemykseen siitä että jatkossakin työllisyyden edistämiseksi tarvitaan työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta tukevia toimenpiteitä kannusteita ja työllistymistä työllistymistä tukevia palveluita aktiivimallin kumoaminen ei poista työnhakijoiden velvollisuutta hakea aktiivisesti työtä ja osallistua työllisyyttä edistäviin palveluihin valiokunta pitää tarpeellisena että aktiivimallin yhteydessä työvoimapalveluihin lisätty kahdenkymmenenviiden miljoonan euron vuosittainen määräraha säilytetään työvoimapalveluita tulisi kehittää nykyistä yksilöllisemmiksi ja eri työttömien ryhmien tarpeita vastaaviksi ja riittäviksi valiokunta pitää myönteisenä että työttömyysturvan omavastuu säilyy aktiivimallin kumoamisen jälkeenkin viidessä päivässä

että palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan uudistamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllisyyden edistämisen ja heidän tarpeitaan vastaavan toimeentuloturvajärjestelmän rakentamiseen valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause

arvoisa rouva puhemies aktivointi sinällään ei ole yleisesti paha asia että meitä saadaan tekemään asioita jotka saavat meidät osallisiksi ja mukaan mutta mitä itse olen tähän aktiivimalliin hyvinkin läheltä päässyt perehtymään tuolla kainuussa niin jouduin havaitsemaan sen että valitettavasti aktiivimalli toimi varsinaisena raippana heille jotka olivat jo valmiiksi varsin pitkälti työmarkkinoiden ulottumattomissa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa peruspäivärahalla työmarkkinatuella tai jollain muulla tai jossain muussa vaikeassa tilanteessa terveydentilan tai yleisen elämäntilanteen vuoksi erityisen isoa huolta herätti se että että eriarvoistumista nähtiin eritoten ikääntyvien työttömien kohdalla itse pohdinkin tässä tämän mallin yhteydessä että jonkinlainen ikääntyvän miehen ja naisen suojeluohjelma kai suomeen olisi työmarkkinoilla perustettava niin että heillä olisi yhdenvertainen tasa arvoinen mahdollisuus saada työtä vielä irtisanomisten tai tai työmarkkinoilla muutoin tapahtuvien muutosten jälkeen se mikä mikä tässä mallissa oli minun mielestäni pielessä liittyy siihen aktivoidaanko ihmisiä aidosti asioihin jotka hyödyttävät heidän osaamisensa kehittämistä niitä asioita jotka edistävät konkreettisesti heidän työllistymistään vai onko malli rakennettu enemmänkin sitä varten että se leikkaa työttömyysetuutta mekaanisen leikkurin tavoin eikä huomioi ihmisten yksilöllisiä tilanteita tietenkin täytyy olla tyytyväinen että suomalainen mediakin huomasi tämän aktiivimallin vaikutuksineen sitten kun kansalaiset tekivät siitä kansalaisaloitteen ja nostivat asian kunnolla esille siitä oli käyty keskustelua täällä eduskunnassa jo poliittisten puolueitten kesken mutta kovin suurta julkista huomiota se ei siinä yhteydessä saanut se mikä tässä jatkon osalta on mielestäni tärkeää nyt kun aktiivimallin niin sanottu aktiivileikkuri työttömyysturvan leikkaus leikkaus tässä perutaan meidän täytyy pitää huoli siitä että meidän työvoimapoliittiset toimemme ovat motivoivia ne vastaavat asiakkaiden tarpeita ne ovat tarkoituksenmukaisia eivätkä ne pyri pelkästään vain jonkun tietyn ehdon täyttämiseen vaan siihen että ihmisillä on aidosti osaamisensa ja kuntonsa puolesta mahdollisuus vastata työelämän tämän päivän haasteisiin ja olla

minkä takia puhuin ikääntyvistä miehistä ikääntyvistä naisista tuolla kainuun selkosilla se on ihan merkittävä kysymys varsinkin miesten kohdalla siellä on edelleen ihmisiä joilla ei ole kulkuvälineitä ei ole sellaista mahdollisuutta me keskustelemme täällä omasta autosta sen sen käytöstä polttoaineen hinnasta mutta kaikilla ihmisillä ei tänä päivänä ole edes sitä autoa jolla päästä päästä pidemmän matkan päähän työuran äärelle tai ei ylipäätänsä ole myöskään sellaisia valmiuksia että voisi näin tehdä huolimatta siitä että meillä on ollut taipaleen ja anderssonin malleja erilaisten toimien ohjaamiseksi niin että työttömyyskortistoista työttömyystilastoista poistuisivat inhimillisellä tavalla sellaiset henkilöt jotka eivät sinne kuulu

yleensä työkyvyltään ja terveydentilaltaan meillä on väitän tälläkin hetkellä edelleen siellä tilastoissa taulukoita taulukoita koristamassa tuhansia ihmisiä jotka niin julkisen kuin yksityisenkin terveydenhuollon lääkäreiden toimesta on todettu moneen kertaan työkyvyttömiksi valitettavasti ikäasiat tulevat näissä monta kertaa vastaan ja varsinkin jos olet alle kuusikymppinen työkyvytön niin tahtoo olla tänä päivänä erittäin vaikeaa päästä eläkkeelle vaikka siihen olisi kaikki terveydelliset perusteet

uskon että meillä on löydettävissä hyvinkin paljon sellaisia työllisyyteen vaikuttavia keinoja jotka kannustavat positiivisella tavalla ihmisiä tarttumaan työn syrjään kiinni toivon että meillä olisi rohkeutta katsoa monenlaisia erilaisia ratkaisuja niin koulutukseen kuin kuin myöskin sitten työelämän pelisääntöjen osuuteen mutta niin että me tekisimme se rakentavasti ei niin että meidän lähtökohtainen tarkoituksemme on jollain tapaa kepittää tai piiskata ihmisiä liikkeelle rakentamalla semmoisia järjestelmiä joissa ei ole tarkoitus muuta kuin palvella sitä järjestelmää vaan niin että ihmisen mahdollisuudet itse asiassa parantuisivat kiitos

arvoisa rouva puhemies aktiivimallin ongelmat olivat ilmeisiä jo silloin kun esitys viime kaudella tuotiin eduskunnan käsittelyyn jo mallin valmistelun yhteydessä asiantuntijalausunnoissa epäiltiin mallin toimivuutta nyt olemme entistä lähempänä sitä päivää kun tästä työttömiä epäoikeudenmukaisesti kohtelevasta aktiivimallista päästään eroon ja työllisyyttä hoidetaan jatkossa kepin sijasta enemmän työttömiä tukemalla arvoisa puhemies aktiivimallia valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vattin loppuraportin perusteella on haasteellista tehdä tutkimustietoon perustuvia johtopäätöksiä mallin työllisyysvaikutuksista aktiivimalli on kyllä tilastojen mukaan lisännyt jonkin verran työttömien osallistumista työllistämistä edistäviin erityisesti lyhyisiin palvelujaksoihin on kuitenkin vaikea sanoa onko aktiivisempi osallistuminen näihin palveluihin lisännyt lainkaan työllistymistä on hyvä huomioida että aktiivisella työvoimapolitiikalla voidaan edelleen aktiivimallin purkamisenkin jälkeen ylläpitää korkeaa osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin jos niihin ohjataan esimerkiksi työttömien määräaikaishaastatteluissa palveluja sisällytetään työllistymissuunnitelmiin ja työttömyysturvan saajia velvoitetaan osallistumaan palveluihin arvoisa puhemies aktiivimallin voimassaolon aikana työttömyysetuutta on alennettu keskimäärin yli kolmanneksella työttömyysetuuden saajista aktiivimallin vaikutuksia koskevien tilastotietojen perusteella malli on alentanut erityisesti ikääntyneiden ja tai pitkään työttöminä olleiden työttömyysetuutta vaikuttaakin osittain siltä että työttömyysetuutta alennettiin erityisesti sellaisilta työttömyysetuuden saajilta kuin työmarkkinatukea saavat pitkäaikaistyöttömät ja ansiopäivärahan niin kutsutuilta lisäpäiviltä etuutta saavat pitkäaikaistyöttömät vattin te toimistojen henkilökunnalle suunnatun kysely ja haastattelututkimuksen mukaan aktiivimallin avulla ei pystytä vastaamaan erilaisten työnhakija asiakkaiden motivaatioon tarpeisiin ja edellytyksiin aktivoitua

nähtiin kannustavan vääränlaiseen aktiivisuuteen joka ei perustu asiakkaiden tarpeisiin motivaatioon tai työvoimapoliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen sosiaali ja terveysvaliokunta totesikin mietinnössään että tutkimuksissa ole voitu luotettavasti osoittaa aktiivimallin lisänneen työllisyyttä mikä on ollut mallin keskeisin tavoite aktiivimalli on kuitenkin heikentänyt erityisesti vaikeasti työllistyvien ryhmien työttömyysturvan tasoa lisännyt toimeentulotuen tarvetta ja nostanut työttömyysturvajärjestelmään kohdistuvia epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia

työllisyystoimet ovat jatkossa kepin käytön sijasta enemmän työttömiä tukevia ja kannustavia

arvoisa puhemies

on ollut viime vuosina lähempänä etelä eurooppaa kuin muita pohjoismaita ja tämä on hyvinvointiyhteiskuntamme kannalta kestämätön tilanne meidän tulisi luoda vähintään kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa että saisimme toisaalta julkisen taloutemme tasapainoiselle uralle ja toisaalta ihmisille työtä ja sitä kautta lisää hyvinvointia meidän täytyy saada myös työpaikat ja työntekijät kohtaamaan hallituksen työllisyyspolitiikan on ollut päinvastainen eduskunnan riippumattoman tietopalvelun laskelmien mukaan hallituksen laatima budjettiesitys laskisi työllisyyttä vähintään viidellätuhannella henkilöllä tähän meillä ei yksinkertaisesti ole varaa aktiivimalli on herättänyt valtavasti keskustelua

asiaa on tutkittu maamme parhaimpien talous ja työllisyyspolitiikan asiantuntijoiden toimesta vaikka suoria työllisyysvaikutuksia ei ole pystytty osoittamaan ongelmallisen tutkimusasetelman vuoksi professori roope uusitalon johtaman selvitysryhmän raportin mukaan aktiivimalli on aktivoinut erityisesti ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevia työttömiä on lyhentynyt ja osallistumisensa aktiivitoimenpiteisiin kasvanut tutkimustulokset ja asiantuntijalausunnot ovat osoittaneet että aktiivimallin vaikutukset ovat olleet parhaita niiden työttömien osalta jotka ovat olleet työttömyysjaksonsa alkupuolella hallitus ei ole lupauksistaan huolimatta esittänyt tilalle mitään korvaavia toimenpiteitä joilla vastaavia vaikutuksia voitaisiin saada aikaan aktiivimallin poistaminen edellyttää että aktiivista työllisyyspolitiikkaa kuitenkin jatketaan ja että aktiivimallin tuottamat tuottamat hyödyt saataisiin muiden keinojen avulla saavutettua negatiiviset vaikutukset ovat osuneet ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömiin joiden aktiivisuus ei ole lisääntynyt leikkurin vaikutuksista huolimatta nämä asiat huomioon ottaen on perusteltua että työttömyysturvan velvoitteiden toteuttamiseksi etsitään monipuolisempia keinoja ja huolehditaan siitä että kukaan ei jää yksin olisi hyvä varmistaa että jokainen saa tarvitsemaansa apua ja tukea suomalaisessa työllisyyskeskustelussa viitataan välillä tanskan malliin tämä ei ole ihme sillä tanskassa on säännönmukaisesti meitä korkeampi työllisyysaste tanskan työmarkkinat perustuvat vahvaan ja joustavaan sopimisen kulttuuriin omaleimaiseen irtisanomis ja työttömyysturvajärjestelmään sekä laadukkaisiin työllisyyspalveluihin erinomaiset työllisyyspalvelut ovat keskeinen osa tanskan menestystä tanskassa työtön pääsee työllisyyspalveluiden piiriin heti työttömyyden alkaessa ja tapaa työllisyyspalvelun työntekijöitä usein ja säännöllisesti erityisesti työttömyysjakson alkuun panostetaan näin pyritään välttämään pitkät työttömyysjaksot järjestelmä tähtää työttömän työllistymiseen mahdollisimman pian sekä tarjoaa yksilöllistä ja suunnitelmallista tukea työttömyyskassat osallistuvat aktiivisesti työllisyyspalveluiden tuottamiseen työvoimaviranomaisten rinnalla ja ne toimivat vahvassa yhteistyössä tanskan menestys ei ei kuitenkaan perustu ainoastaan työttömille tarjottavien palveluiden laatuun tanskan malli edellyttää työttömältä aktiivista osallistumista ja työnhakua on selvää että työllisyyspalveluita on suomessa kehitettävä ja parannettava jää järjestelmässämme liian usein yksin eikä saa tarvitsemaansa tukea työllistymisensä edistämiseksi kuitenkin kuten tanskan esimerkistä huomaamme laadukkaat työllisyyspalvelut tarvitsevat aktiivisuutta monesta suunnasta nämä täydentävät toisiaan ja luovat riittävät edellytykset työttömien aseman aseman helpottamiseksi sekä työllisyyden kasvattamiseksi arvoisa puhemies kuudenkymmenentuhannen uuden työpaikan luominen on vaativa tehtävä joka vaatii merkittäviä uudistuksia se on saavutettavissa mikäli poliittista tahtoa on riittävästi suunta on kuitenkin väärä kun jo olemassa olevia työllisyystoimia puretaan ilman minkäänlaista suunnitelmaa korvaavista toimenpiteistä työllisyyden kasvattamiseksi on olemassa keinoja ja nämä keinot on otettava käyttöön

puhemies meillä on tuohon mietintöön vastalause jossa toteamme että nämä työttömyyden alun karenssipäivät olisi ollut viisasta palauttaa seitsemään päivään ja että hallitus ei noudata omaa ohjelmaansa jossa sanottiin että aktiivimallin velvoitteet puretaan kun vastaavat työllisyyttä lisäävät toimenpiteet on esitetty

muutoshan oli tämän aktiivimallin yhden keskeisen arkkitehdin vasemmistoliiton entisen puoluesihteeri ralf sundin idea ja nyt jos aktiivimalli puretaan niin silloin tietysti olisi luontevaa palauttaa ne karenssipäivät seitsemään päivään jotta koko tästä tapahtumasta ei jäisi meille heikompi työllisyys kuin mitä oli ennen koko mallin säätämistä mutta laajemmin tässä aktiivimallikeskustelussa on kysymys suomalaisen yhteiskunnan hitaasta heräämisestä tähän pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoituksen perusdilemmaan kun meillä on hyvä ja toisaalta meidän väestö ikääntyy niin meidän on välttämättä nostettava työllisyysastetta taloustieteellinen tutkimus kertoo aika selvästi että silloin pitää vaikuttaa työnteon kannustimiin no siihen voidaan vaikuttaa joko tuloverotusta alentamalla sosiaaliturvaa leikkaamalla tai sitten lisäämällä erilaista velvoittavuutta ja kontrollia sosiaaliturvan käytössä kaikki nämä keinot ovat käytössä muissa pohjoismaissa joissa niitä ei enää niin naiivilla tavalla paheksuta kuin tässä salissa käydyssä keskustelussa suomessahan on periaatteessa aina ollut teoreettinen velvoite hakea työtä silloin kun saadaan työttömyysturvaa edustaja kyllönen ja moni muu on täällä todennut että kyllähän edelleenkin työttömällä velvoite hakea aktiivisesti työtä näin on aina ollut teoreettisesti mutta käytännössä siitä ei ole kovin paljon välitetty ja nyt ihan perusteltu pelko on että tässä palataan siihen vanhaan maailmaan jossa työttömyys voi jatkua vaikka kuinka kauan eikä siitä oikeasti välitetä yhtään mitään

edustaja kyllönen sanoi hyvin että aktivointi ei sinällään ole paha asia mutta jos katsoo kylmällä ja järkevällä silmällä tutkimusta mitä tiedetään aktivointitoimista ja erilaisista työvoimapolitiikan toimenpiteistä eri maissa arvoisa puhemies ja ja eritoten pohjoismaissa niin itse asiassa nämä vaikuttavuusanalyysit osoittavat sen että useimmilla aktivointitoimilla ei ole juuri merkitystä työllistymisen todennäköisyyteen se on valitettava tosiasia tätä on tutkittu yhdeksänkymmentä luvulta lähtien pohjoismaissa ja on havaittu eri maissa aika lailla samansuuntaisesti että on äärimmäisen vaikea keksiä sellaisia aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteitä jotka oikeasti lisäisivät niiden toimenpiteiden loppumisen jälkeen työllistymisen todennäköisyyttä mutta kun tutkijat

pikkuisen ikävän tosiasian niin he ovat huomanneet myös että monet näistä toimenpiteistä lisäävät työllistymisen todennäköisyyttä jo ennen kuin ne alkavatkaan miten tämä voidaan voidaan selittää no tämä selittyy ihmisluonnolla ja sillä järkevällä ajatuksella että monet toimenpiteet ovat kuitenkin sellaisia että ihmiset hakevat hanakasti töitä välttääkseen ne toimenpiteet koska ne vievät ihmiseltä vapaa aikaa ja ja sen takia ne koetetaan välttää ja haetaan sitten hieman hanakammin uusia työpaikkoja ja ja tartutaan työtilaisuuksiin niin sanottu pelote efekti joka on empiirisessä tutkimuksessa oikein hyvin todennettu eritoten on sääli että tämä aktiivimalli lopultakin sai sitten sellaisen muodon kuin se sai eli sitä sovellettiin myös työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella oleviin virkamiesten alkuperäinen ajatushan oli ollut että sitä olisi sovellettu ainoastaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja jos näin olisi tehty niin silloin me monet ihan turhat kärsimykset ja köyhyyden ongelmat jotka aktiivimallin soveltamisesta näille heikomman työmarkkina aseman pitkäaikaistyöttömille syntyivät sen sijaan ansioturvan yhteydessä aktiivimalli olisi varsin perusteltu eritoten siksi että se on todennäköisesti vähentänyt niin sanotun työttömyyseläkeputken houkuttelevuutta siitä tuli itsellenikin puhelinsoittoja työttömyyseläkeputkessa eli näillä niin sanotuilla lisäpäivillä olevilta jotka sanoivat että mitä ihmettä minä luulin olevani jo eläkkeellä vaikka periaatteessa oltiin työttöminä eli se olisi ollut ansioturvan osalta erittäin perusteltu ja tätähän alun perin virkamiehet ja hallituskin halusivat mutta työmarkkinajärjestöt nimenomaan halusivat laajentaa tämän eli ek sak sttk akava halusivat laajentaa sen myös näihin vaikeammassa työmarkkina asemassa oleviin herättää yleisesti sen kysymyksen kannattaako pitää kiinni tästä ajatuksesta joka valitettavasti myös rinteen ja teidän vasemmisto keskustan hallituksella näyttää olevan jonkinlainen mooseksen pyhä kivitaulu että työmarkkinajärjestöt saavat määrätä työvoimapolitiikan ja työllisyystoimien suunnan ja käyttää niihin veto oikeutta se näkyy esimerkiksi siinä että nyt te ette ole halunneet

ette te siihen pääse jos te pidätte kiinni jääräpäisesti siitä että järjestöt saavat järjestöt saavat päättää ja määrätä ja käyttää veto oikeutta

arvoisa puhemies olen pyrkinyt täällä eduskunnassa käyttämään melko maltillisia ja tavattoman faktapohjaisia puheenvuoroja ja numeroitakin on tullut aika paljon käytettyä mutta nyt osallistun tähän keskusteluun enemmän arvopohjalta arvot eivät toki ole ristiriidassa faktojen kanssa mutta

että tämä aktiivimalli ei toiminut ja on erinomaista että nyt on valmisteltu hallituksen esitys että siitä luovutaan koko tämän käsittelyn ajan ja tämän syksyn aikana olen tässä eduskuntasalissa törmännyt sellaiseen asiaan jonka itse rohkenen tiivistää seuraavaan muotoon me sosiaalidemokraatit ja uskoisin että laajemminkin poliittinen vasemmisto kyllä vihaamme työttömyyttä mutta kokoomus näyttää vihaavan työttömiä eli tämä erittäin voimakas työttömien kyykyttäminen ja sellaisiin etuihin puuttuminen hyvin voimakkaasti kuten äsken esimerkiksi edustaja vartiaisen käyttämässä puheenvuorossa jossa hän puhui pelotevaikutuksista ja muista on jota minun on vaikea hyväksyä tai en itse asiassa ollenkaan voi hyväksyä olen ollut vastuullisessa virassa kuntapuolella porin kaupungin terveysjohtajana kun suomi syöksyi yhdeksänkymmentä luvulla syvään lamaan työttömyys nousi vientiteollisuudesta elävässä rannikkokaupungissa kolmeenkymmeneen prosenttiin eräissä kaupunginosissa viiteenkymmeneen prosenttiin ihmiset taistelivat hengissä pysymisestä ja jonkunlaisissa toisenlaisissa yhteiskuntaoloissa se olisi voinut johtaa paljon kärkevämpiin tapahtumiin kuin mihin suomessa johti silloin meillä oli käytössä erilaista velvoitetyöllistämistä viidensadan ansiosidonnaisen päivärahapäivän jälkeen kunnan oli pakko järjestää ihmiselle kuudeksi kuukaudeksi töitä jotta yhteiskunta pysyi koossa sittemmin me nousimme tästä lamasta minä en kerta kaikkiaan ymmärrä sitä kyynistä ihmiskäsitystä joka lähtee siitä että ihmiset ovat omaa laiskuuttaan ikään kuin ilkeyttään tai pahuuttaan työttöminä eivät viitsi mennä töihin ja heidät saadaan töihin vain erilaisilla kepityksillä ja ja muilla tällaisilla keinoilla kuten esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan

arvoisa puhemies se

prosentilla tärkeää on että työttömyysetuutta saavilla etuuden saannin edellytykset säilyvät ennallaan on ihan itsestään selvää että työttömän työnhakijan tulee edelleen aktiivisesti hakea työtä ja koulutusta sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin ja ja toimenpiteisiin tämä ei ole kuitenkaan kepin antamisen paikka ja uskon kannustamisella parempi vaikutus lopputuloksen kannalta tosiasia on se että tutkimuksessa ei ole voitu luotettavasti osoittaa aktiivimallin lisänneen työllisyyttä mikä on ollut mallin keskeisin tavoite aktiivimalli on kuitenkin heikentänyt erityisesti vaikeasti työllistyvien ryhmien työttömyysturvan tasoa lisännyt toimeentulotuen tarvetta ja nostanut työttömyysturvajärjestelmään kohdistuvia epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia te toimistojen asiantuntijoille ja esimiehille tehtiin kysely ja haastattelututkimus ja tuloksista voidaan todeta että malli on kasvattanut epäoikeudenmukaisuuden kokemista paitsi niissä asiakkaissa joilla on muita heikommat edellytykset aktivoitua sen edellyttämällä tavalla myös niissä työkykyisissä ja haluisissa asiakkaissa jotka hakevat aktiivisesti työtä mutta joiden työnhakuaktiivisuutta ei lueta mallin ehdot täyttäväksi selvitysten ja perusteella on selvää että aktiivimalli on heikentänyt työttömien toimeentuloturvaa kun aktiivimalli kumotaan käy juurikin päinvastoin työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajalla joka ei täyttäisi aktiivimallin mukaisia edellytyksiä etuus nousee ilman korotusosia noin kolmekymmentäkaksi pilkku neljäkymmentä euroa kuukaudessa myös ansiopäivärahaa saavalla etuisuus nousee ilman korotusosia keskimäärin noin kuusikymmentäviisi euroa kuukaudessa arvoisa puhemies aktiivimallin ehtojen täyttämiseen tähtäävien palvelujen sijasta työvoimapalveluita tulisi kehittää nykyistä yksilöllisemmiksi eri työttömien ryhmien tarpeita vastaaviksi ja riittäviksi tärkeää on että tuleva hallitus pääsee nopeasti jatkamaan työtä hallitusohjelmassa linjatulla tavalla työllisyysasteen nostamiseksi seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan uudistamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllisyyden edistämiseen ja heidän tarpeitaan vastaavan toimeentulojärjestelmän rakentamiseen aktiivimallin purkamisessa jos missä on kyse työttömien ihmisten toimeentulosta kohtelusta mallin keskeinen epäoikeudenmukaisuus on ollut se että työttömien ihmisten toimeentuloa on voitu leikata heistä itsestään riippumattomista syistä on erittäin hyvä että työttömyysturvan aktiivimallin leikkuri ja velvoitteet

arvoisa puhemies aktiivimallista luopuminen on kaikin puolin mainio päätös sen suhteen ei ole mitään valitettavaa mutta nyt kun ollaan sitä kehuttu pitäisi sitten jo katsoa mitä seuraavaksi tehdään minulla on tässä viisi huomiota liittyen seuraaviin askeliin ensinnäkin aktiivimallin jälkeenkin meillä on jäljellä täystyökyvyttömien työnhakijoiden ongelma joka aktiivimallin yhteydessä tuli varsin konkreettisesti esiin eli meillä on tuhansia ihmisiä jotka ovat kiistatta työkyvyttömiä edelleen työttöminä työnhakijoina sen takia että meidän sairauspäiväraha myönnetään vain tietyn aikaa kaikki ne osalta sairauspäivät ovat lopussa eivät saa sitten muita perusturvaetuuksia tämä on iso ongelma sen takia että ihmiset eivät ymmärrä että jos heillä on lääkärintodistus siitä että he ovat työkyvyttömiä niin minkä takia heidän pitäisi ruksia sieltä kelan hakemuksesta että he hakevat kokoaikaista työtä kun kun se käytännöllisesti katsoen on narraamista on vaikea selittää ihmisille että tämä on meidän epäloogisessa järjestelmässämme on mahdollista saada sitä perusturvaa jota he tietysti tarvitsevat elämiseen se on myös hirveän epäoikeudenmukaista tuntuu kohtuuttomalta että meillä saattaa olla ihminen saattohoidossa ja kuitenkin jotta hän saisi sen pienen perusturvan hänen täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi vieläpä kokoaikaisen työn hakijaksi eli meidän pitäisi pikaisesti mielellään sotu komitean ihan alkumetreillä löytää ratkaisu siihen miten ihmiset joidenka työkyvyttömyydestä ei ole minkäänlaista epäilystä pääsisivät jollekin sellaiselle etuudelle että työvoimapolitiikan velvoittavuus velvoittavuus ei heitä koskisi toinen joka tuli tämän aktiivimallin yhteydessä esiin on vaikutusarvioiden ongelma

meillä on käyty nyt kuukausia keskusteluja siitä miten aktiivimalli vaikutti tai ei vaikuttanut miksi näin sen takia että meillä ei ole olemassa sellaista tutkimusnäyttöä joka pystyisi varmasti sanomaan asiasta suuntaan tahi toiseen

mitkä ovat tämän esittelyssä tällä hetkellä olevan aktiivimallin poistamisen vaikutukset aktiivimallin voimaan saattamisen yhteydessä tehtiin samanaikaisesti kolme uudistusta leikkuri leikkuri työttömyyden alun karenssipäivien määrän vähentäminen ja palveluiden resurssien lisääminen näistä ainoastaan ainoastaan tämä leikkuri ollaan nyt poistamassa eli ei tule olettaa että se mitä ehkä tapahtui aktiivimallin tullessa voimaan tapahtuisi ikään kuin toisinpäin nyt tämän uudistuksen myötä toinen asia minkä takia on hirveän vaikea arvioida arvioida tämän nyt käsillä olevan uudistuksen vaikutuksia on se että niissä vaikutusarvioissa ei ole juurikaan pohdittu sitä millainen merkitys on on ollut sillä että että ihmisiä jonkin verran siirtyi perusturvalta toimeentulotuen toimeentulotuen piiriin vaikka me tiedämme että toimeentulotuen passivoiva vaikutus on huomattavasti vahvempi kuin niillä perusturvaetuuksilla jotka eivät leikkaannu työhön mennessä sataprosenttisesti pois tästä päästäänkin kohtaan kolme jatkossa kun tehdään isoja uudistuksia kun tehdään kiisteltyjä uudistuksia kun tehdään uudistuksia joissa oleellisesti kokeillaan jotakin uutta niin silloin pitäisi vaikutusarviointi suunnitella jo siinä vaiheessa kun uudistusta ollaan tekemässä tutkijoiden pitäisi olla mukana siinä arkkitehtuurissa jonka varassa tämä tutkimus tehdään kiinnostavinta valiokuntakäsittelyn yhteydessä työ ja tasa arvovaliokunnan kannalta oli vahvistuva tutkimusnäyttö siitä että pitkäaikaistyöttömien kohdalla kepit pikemminkin vähentävät työllistymistä työllistymisen todennäköisyyttä kuin lisäävät sitä tämä on ollut oletus joka on ollut jo pitkään voimassa mutta nyt näyttää siltä että paitsi suomessa suomessa myös kansainvälisesti tästä saadaan koko ajan vahvempaa tutkimusnäyttöä minkä takia näin sen takia että keppeihin liittyy ihan siellä minimitulotasolla kasvava epävarmuus tuloista joka lisää stressiä ja suuntaa sen energian siihen jokapäiväiseen selviytymiseen mutta myös sen takia että yleensä näihin keppeihin liittyy vähättelevä ja syrjivä puhe kohdistuen erityisesti pitkäaikaistyöttömiin kiinnostavaa on että erityisesti miesten kohdalla tämä aiheuttaa sellaisia alemmuudentunteita ja luottamuspulaa järjestelmää kohtaan joka on omiaan vähentämään ihmisten todennäköisyyttä työllistyä

tämä on tutkimusta joka on pitkälti laadullista ja jota juurikaan ei näy niissä tietopalvelun sisu laskelmissa minusta tämä on äärimmäisen tärkeätä ja tulee ottaa vakavasti siitä on yhä enemmän myös niin sanottua kovaa näyttöä jos huomioimaan ja käyttämään tällaista tietoa me teemme juuri senkaltaisia mokia kuin tämä aktiivimalli nyt se tunnustettakoon ihan yksiselitteisesti on ollut viidentenä huomiona vielä kommentoisin vartiaisen esittämää väitettä hän tapansa mukaan salietiketistä välittämättä lähti heti oman puheenvuoronsa jälkeen mutta korjaan nyt kuitenkin ettei jäisi väärää tietoa hän totesi täällä että muista työttömyysturvan sanktioista ei ole välitetty tämähän ei pidä paikkaansa nämä muut sanktiot ovat työntäneet kymmeniätuhansia ihmisiä tulottomuuteen ja merkittävästi haitanneet heidän mahdollisuuksiaan työllistyä

arvoisa herra puhemies aktiivimallin kumoaminen on linjassa rinteen hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa

halutaan tuoda ihmisille oikeudenmukaisuutta ja tukea heitä räätälöidysti jotta he voisivat tulevaisuudessa vahvistaa osaamistaan ja työllistyä sitä kautta paremmin

haluaisin tässä aluksi kommentoida edustaja vartiaisen puheenvuoroa kun hän kertoi kokoomuksen vastalauseesta josta hän pettyneenä totesi että että kun nyt aktiivimalli kumotaan niin oltaisiin kaadettu se nyt sitten kokonaisuudessaan hän oli erittäin pettynyt siihen että hallitus ei nyt lähde

omavastuuta viidestä arkipäivästä vaan että työelämä ja tasa arvovaliokunta sekä sosiaali ja terveysvaliokunta ovat päättäneet että tämä omavastuuaika säilytetään

viitenä päivänä olen erittäin tyytyväinen että tähän ei menty vaan työttömien ihmisten oikeusturva sitä kautta paranee myös arvoisa puhemies aktiivimalli oli yksi

viime hallituskaudella hyväksyttiin silloisen hallituksen enemmistön voimin tämän mallin yksi keskeinen ongelma oli se että työttömien ihmisten toimeentuloa voitiin leikata heistä itsestään riippumattomista syistä näin ollen on erittäin hyvä että työttömyysturvan aktiivimallin leikkuri ja velvoitteet nyt vihdoin kumotaan me sosiaalidemokraatit emme missään vaiheessa kannattaneet aktiivimallia vaan jätimme vastalauseen ja äänestimme mallin hylkäämisen puolesta kannatimme myös kansalaisaloitetta joka kansalaisaloitetta joka esitti aktiivimallin kumoamista nyt kun luin marraskuussa kaksituhattayhdeksäntoista julkaistun vattin loppuraportin ja siitä syntyviä aktiivimallin arviointeja saatoin todeta että tässä vattin loppuraportissa kuvataan juuri niitä asioita joita silloin tämän lakiesityksen käsittelyn yhteydessä meille jo eri asiantuntijat totesivat siitä huolimatta että näitä epäilyksiä oli ja ylivoimaisesti suurin osa asiantuntijoista totesi että tämä lakiesitys on epäoikeudenmukainen ja kohtelee ihmisiä huonosti silloiset hallituspuolueet eivät hyväksyneet asiantuntijoiden lausuntoa nyt on hyvä että tässä vattin loppuraportissa tuodaan nämä asiat uudestaan esille elikkä siellä muun muassa te toimistojen henkilökunnalle suunnatun kyselyn ja haastattelututkimuksen aktiivimallin avulla ei pystytä vastaamaan erilaisten työnhakija asiakkaiden motivaatioon tarpeisiin ja edellytyksiin aktivoitua minkä takia sitä pidettiin eriarvoistavana epäoikeudenmukaisena ja vääriin asiakasryhmiin kohdentuvana aktiivimallin nähtiin kannustavan vääränlaiseen aktiivisuuteen joka ei perustu asiakkaiden tarpeisiin tai motivaatioon tai työvoimapoliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen arvoisa puhemies malli on myös toiminut selkeästi etuusleikkurina kelan toukokuisen selvityksen mukaan aktiivimallin voimassaolon aikana mallin perusteella työmarkkinatukea leikattiin kuukaudessa keskimäärin

prosentilta saajista peruspäivärahaa kolmeltakymmeneltäyhdeltä prosentilta saajista ja ansiopäivärahaa kolmeltakymmeneltäkahdelta prosentilta saajista vattin tekemän selvityksen mukaan aktiivimalli alensi ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen ansiosidonnaista työttömyysturvaa

niistä jotka olivat kokonaan työttömänä mallin tullessa voimaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista alkupuoliskolla työttömäksi jääneistä kolmekymmentäkuusi prosenttia sai alennettua ansiosidonnaista päivärahaa aktiivimallin toisella tarkastelujaksolla pieniin tuloihin kohdistuva leikkaus on erittäin tuntuva työttömän arjessa aktiivimalli on leikannut työttömyysturvaa ja ajanut ihmiset myös toimeentulotuen piiriin kuten mietinnössäkin todetaan aktiivimallin perusteella työmarkkinatukea saavista henkilöistä toimeentulotukea sai neljäkymmentäkaksi prosenttia ja alennettua päivärahaa saaneista toimeentulotukea sai kolmekymmentäyksi prosenttia

eri alueilla asuvia työttömiä epätasa epätasa arvoisesti riippumatta työttömän aktiivisuudesta eli kun alueella ei ole pystytty tarjoamaan ihmisille palveluita eikä töitä niin siitä huolimatta heidän toimeentuloansa on aktiivileikkurin kautta

leikattu aktiivimalli on alentanut myös työttömyysturvaetuutta erityisesti iäkkäiltä etuudensaajilta ansiopäivärahan saajien osalta tämä tarkoittaa etenkin yli kuusikymmentä vuotiailta etuudensaajilta yli viisikymmentäviisi vuotiaista työttömistä noin puolella päiväraha pieneni arvoisa puhemies vielä ihan lopuksi erittäin tärkeää on se mitä edustaja kontulakin äsken tuossa puhui malli ei huomioi ihmisten toimintakykyä jos ihmisellä on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus jos hän työskentelee omais tai perhehoitajana tai jos hän työttömyysetuuden rinnalla saa toista etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella aktiivisuutta ei edellytetä työttömissä työnhakijoissa on kuitenkin myös muita henkilöitä joilla on työ tai toimintakykyä alentava sairaus tai toimintakyvyn rajoite suurella osalla pitkäaikaistyöttömistä työkyky on merkittävästi heikentynyt erityisesti mielenterveyshäiriöiden takia merkittävällä osalla pitkäaikaistyöttömistä on työkykyä kohentavan hoidon ja kuntoutuksen tarve on epäoikeudenmukaista edellyttää kaikilta samanlaista aktiivisuutta vaikka osa työttömistä tarvitsisi ensisijaisesti työ ja toimintakyvyn sekä terveydellisten rajoitteiden selvityksen sekä ohjauksen asianmukaiseen hoitoon kuntoutukseen työkyvyn selvitykseen tai muuhun tarpeen mukaiseen palveluun arvoisa puhemies olen todella tyytyväinen että tämä todella epäoikeudenmukainen aktiivimalli nyt vihdoin poistetaan ihmisten arjesta ja että me saamme keskittyä näihin

arvoisa herra puhemies aktiivimalli hyväksyttiin täällä eduskunnassa toisessa käsittelyssä yhdeksästoista päivä joulukuuta kaksituhattaseitsemäntoista ja se astui sitten vuodenvaihteessa voimaan ja nyt käsittelemme sen hautajaisia jotka ovat sitten viimeinen päivä tätä vuotta hyvä näin silloin yhdeksästoista joulukuuta

ja esitys

perussuomalaisten eduskuntaryhmä oli kokonaisuudessaan hylkäyksen kannalla emme nähneet tätä oikeudenmukaisena emmekä tarkoituksenmukaisena vaikka katsomme että meidän kaikkien aktivointi myös työttömien on sinänsä paikallaan niin malli oli väärä ja huonosti valmisteltu tuossa toisessa käsittelyssä silloin yhdeksästoista joulukuuta perussuomalaiset esittivät lausumaa joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus varmistaa sen että niin sanottu aktiivimalli ei johda työttömänä olevan etuusmenetyksiin asuinpaikan iän sukupuolen vajaatyökykyisyyden tai muun vastaavan syyn takia tämä lausuma hylättiin

tässä lausumassa on ymmärtääkseni aika hyvin katettu ne ongelmat mitkä tämä esitys sisälsi niin kuin edustaja anneli kiljunen juuri ihan perustellusti toi esille eli tämä johti kohtuuttomiin menetyksiin joillekin asuinpaikan johdosta joillekin iän johdosta joillekin jopa sukupuolen johdosta tai vajaatyökykyisyyden johdosta tai alueellisen tekijän johdosta ja niin edelleen eli on paikallaan

lähdemme etsimään uutta työllistämisen aktiviteetin lisäämismallia hallituksellahan on nyt kova tavoite nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja sen saavuttaminen tämän vaalikauden loppuun mennessä on erittäin kova kova tavoite tähän mennessä hallitus ei ole saanut minkäänlaisia työllisyystoimenpiteitä aikaan tämä on ensimmäinen ja tämäkin saattaa tietysti pieneltä osin johtaa työttömyyden kasvuun eikä siitä huolimatta tämä on paikallaan kumota arvoisa puhemies ehdotan henkilökohtaisesti että hallitus asettaisi parlamentaarisen työryhmän tai jopa komitean pitkävaikutteisten työllisyystoimenpiteiden luomiseksi niin että koko eduskunta kaikki puolueet olisivat laatimassa näitä toimenpiteitä ja tähtäin olisi riittävän pitkä niiden aikaansaamiseksi hallitus tekee joitakin pieniä toimenpiteitä esimerkiksi edustaja berg luetteli tätä listaa mutta niin kuin totesin niillä ei ole lihaa luiden ympärillä eikä näytä tulevankaan kun ne on heitetty eduskunnan ulkopuolelle ja hallituksenkin ulkopuolelle pitkälti niin siellä ei tapahdu ei päästä eteenpäin nyt tarvitaan voimakkaita vahvoja toimenpiteitä jotkut voivat olla kielteisiä joidenkin kannalta mutta kun ne tehdään yhdessä parlamentaarisesti niin niillä voi olla todella merkittävä vaikutus ja silloin katsotaan koko kansan etua ministeri harakka asetti nuo kahdeksan työryhmää mutta todellakin kun niissä on etujärjestöt määräävässä asemassa niin ei niistä ole odotettavissa tuloksia arvoisa puhemies asia joka ei tässä ole tullut ollenkaan esille eikä näyttänyt mietinnössäkään olevan on kelan asema tässäkin uudistuksessa kun tämä aktiivimalli otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten niin kelan tilintarkastajien kokouksessa saimme kuulla että se aiheutti siinä vaiheessa valtavan paljon työtä koska pienikin muutos jossakin etuudessa vaikuttaa moniin muihin etuuksiin asumiseen liittyviin ja ja muihin etuuksiin ja nyt taas kun tehdään toisinpäin eli aktiivimalli kumotaan niin se aiheuttaa näiden ihmisten jotka ovat aktiivimallin piirissä

tuloihin muutoksen ja se taas puolestaan aiheuttaa kelassa ison työmäärän tätä ei ole otettu nytkään huomioon kun tämä aikataulu on näin tiukka toimeentulotuen siirtäminen taannoin kelalle aiheutti valtavan ongelmavyyhdin jota purettiin suurella tilapäistyövoimalla ja ja ihmiset kärsivät tässä olisi nyt ollut paikallaan myös kelan suhteen olla vielä huolellisempi siitä huolimatta että pidän hyvänä että tämä

arvoisa

on syytä muistaa että kaikki eivät pysty jättämään taloaan ja lähtemään työn perään minne tahansa toki sitäkin mahdollisuutta tulee helpottaa koko suomen kukoistamisesta tulee pitää huolta jotta uutta työtä syntyy myös harvaan asutulle seudulle keskusta on tarkastellut aktiivimallia melko käytännöllisesti yhtenä työllisyyteen vaikuttavana keinona viime kaudelta tutkimusten mukaan malli on lisännyt ihmisten aktiivisuutta työnhaussa mitä sillä alun perin yritettiin tavoitella ansiosidonnaista saavien joukossa työllisyys on mennyt eteenpäin eli vaikutukset eivät ole olleet pelkästään kielteisiä vaikka tutkimuksissa ei pystytä erottamaan aktiivimallin vaikutusta yleisestä talouskehityksestä sillä on ollut varmasti oma positiivinen merkityksensä aktiivimalli on kuitenkin lisännyt tarvetta se on koettu vaikeaselkoiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi se ei ole toiminut kaikissa kohderyhmissä se kannusti joitakin myös vääränlaiseen aktiivisuuteen se koettiin jopa nöyryyttävänä toki onko näihin kokemuksiin vaikuttanut myös riittämätön ohjaus joka tapauksessa kokonaisuutena aktiivimallia ei pidetä toimivana työllistämistoimena olennaista on nyt pohtia kuinka varmistamme ihmisten aktiivisuuden jatkossa välitön aktiivinen työnhaku on ihmisen etu tiedämme että työttömyyden pitkittyessä paluu työelämään mutkistuu aktiivimallin tilalle valmistellaan sellaista mallia jossa työttömän työllistymissuunnitelmassa sovitaan henkilökohtaisesta työnhakuvelvoitteesta ja palveluista kuten esimerkiksi koulutuksesta ja kuntoutuksesta kannatan lämpimästi yksilöllisen työnhakumallin kehittämistä suurin potentiaali työllisyyden kasvussa on ikääntyvissä pelkän perusasteen varassa olevissa maahanmuuttajissa osatyökykyisissä ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävissä nuorissa erityisesti nämä nuoret ovat sydäntä lähellä kaikissa näissä ryhmissä yksilöllisten palvelujen merkitys on suuri siksi tulee panostaa räätälöityihin ja ihmistä arvostaviin ohjauspalveluihin piakkoin lähtee toivon mukaan liikkeelle kuntakokeiluja jotka koskevat suunnitelmien mukaan noin kahtasataatuhatta työnhakijaa niistä on hyviä kokeiluja ja kokemuksia jo edelliseltä vaalikaudelta tarvitaan ohjaustoimijoiden tiivistä yhteistyötä tanskan mukaisesti haasteeseen vastataan myös jatkuvan oppimisen mallia kehittämällä tarvitaan monenlaisia muunto täydennys ja täsmäkoulutuksia tämä on koko koulutusjärjestelmämme yhteinen tehtävä tarvitaan myös koulutuksen kolmannen polun osuutta vapaata sivistystyötä valmentavia koulutuksia ja kuntoutusta työttömien keskellä on selkeästi työkyvyttömiä ja mielenterveyden ongelmien kanssa kamppailevia ihmisiä tarvitaan asianmukaista hoitoa kuntouttavia toimenpiteitä ja yksilöllisiä polkuja elämässä eteenpäin jos työhön ei kykene se tulee voida todeta nykyistä nopeammin elämään tulee tällöin saada muunlaista mielekästä sisältöä arvoisa puhemies työ tuo merkitystä ja sisältöä ihmisen elämään meidän tulee kehittää työttömyysturvajärjestelmää pitkäjänteisesti ihmisten näkökulmasta autetaan kannustavilla ja jokaista arvostavilla toimilla kaikki kynnelle kykenevät töihin sekin on ihmisen arvostamista
arvoisa puhemies myös tässä vaiheessa tämän lain ykköskäsittelyssä haluan ilmaista iloni siitä että aktiivimalli vihdoin pistetään roskakoriin mielestäni se sinne kuuluu ja täysin oikein että näin tässä nyt tulee tapahtumaan tästähän puhuttiin hyvin paljon viime vaalien alla ja silloin kun tätä mallia kehiteltiin me muistamme että hyvin moni ihminen koki että se sotii ihmisten vastaan että tällaisia malleja kehitellään kansalaiset olivat liikkeellä ja kiitos tästä aktiivisuudesta sen johdosta tämä malli tulee kumotuksi oikeastaan puhemies mielestäni tätä keskustelua hieman jo pohjusti se aika pitkä verokeskustelu mikä meillä oli täällä aiemmin muun muassa ansiotuloverotuksesta siinähän käsittelimme myös työllisyyttä ja työllistäviä toimia ja siinä yhteydessä tuli ilmi että että en kyllä pätkääkään siihen usko että jonkun aktiivimallin kaltaisilla malleilla sinänsä työllisyyttä parannetaan vaan selkeästi tässä on tullut jo

keppiä annetaan ja tässä suhteessa minä olen hyvin tyytyväinen siihen että ministeri harakkahan on jo esitellyt liudan erilaisia työllistämiskeinoja joissa tätä keppiä ei ole ja itse pidän myös hyvin tärkeänä ja olen siitä ministeriä kiittänytkin pariin kertaan että hän on omissa avauksissaan ja puheenvuoroissaan nostanut hyvin usein työmarkkinoilla tapahtuvan ikäsyrjinnän ja siihen puuttumisen

ja aikoo tehdä sille asialle jotain se on sellainen asia että sille täytyy tehdä jotain ei vetele että ihmiset kokevat reilu viisikymppisinä pelkoa siitä että jos joutuu työttömäksi niin mitä sitten että kelpaanko mihinkään vaikka ihminen on parhaassa mahdollisessa työkunnossa ja muuta tämän vuoksi mielestäni tämänkaltaiset toimet mitä ministeri harakka on suunnitellut ja tulee varmasti toivottavasti tulevaisuudessakin suunnittelemaan ja toteuttamaan ovat ovat hyvin tärkeitä ja pidän niitä arvossa samoin täällä keskustelussa verotuksesta myös muun muassa palkkatukea sivuttiin ja haluan siinäkin nähdä että on tärkeää että palkkatukea lisätään ja sitä kehitetään tässähän meillä on asiantuntijoita esimerkiksi muun muassa valtiovarainministeriön hetemäki joka sanoi kyllä varmasti asiaa hyvin tuntien että tähän asti työttömiä on jollakin tavalla jätetty

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva lakiesitys aktiivimallin leikkurin poistamisesta on ehdottomasti yksi jo kaatuneen rinteen hallituksen parhaista ehdotuksista kyllä ihan aito kiitos hallitukselle kuuluu perussuomalaiset ovat olleet jo kauan sitä mieltä että työllisyyttä voidaan kohentaa positiivisilla kannusteilla esimerkiksi maltillisilla veronalennuksilla ei keppiä käyttämällä tai työttömiä omasta ahdingostaan syyttämällä tai syyllistämällä ja meillä onkin vaihtoehtobudjetissamme monia ehdotuksia joiden arvioimme parantavan työllisyyttä mutta jotka eivät kuitenkaan ole millään tavalla pois työntekijöiltä tai työnantajilta arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat kannattaneet myös mainittua alueellista työllisyyskokeilua josta on saatu hyviä kokemuksia muun muassa pirkanmaalta siellä on havaittu että kokonaisvaltainen tuki ja henkilökohtainen kohtaaminen ovat olleet erittäin arvokkaita monen monen työttömän kannalta hyvää palautetta on tosiaan tullut ja erityisesti osatyökykyisiin ja ikääntyneisiin työttömiin on kiinnitetty huomiota ja tulee kyllä ehdottomasti kiinnittää jatkossakin me me odotamme tietysti myös näiltä ministeri harakan asettamilta työllisyystyöryhmiltä kovasti konkreettisia ehdotuksia ja ja toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä jotta työllisyysaste saadaan edelleen nousuun arvoisa puhemies kun sipilän hallitus keskustan ja kokoomuksen johdolla esitti tätä aktiivimallia säädettäväksi kaksi vuotta sitten syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista niin eduskunnassa todellakin käytiin monta pitkää keskustelua tämän aktiivimallin ongelmista ja silloinen oppositio oli hyvin yhtenäinen vastustaessaan aktiivimallia tuodessaan esiin näitä ongelmia joita silloisen sipilän hallituksen esitykseen sisältyi suurimpiin epäkohtiin kuului jo silloin tiedossa muun muassa se ettei työtön mahdollisesta kovastakaan yrittämisestä huolimatta välttämättä aina pystyisi välttämään työttömyystukensa leikkausta ja tämähän on havaittu nyt sitten näissä myöhemmissäkin tarkasteluissa arvoisa puhemies oppositio nosti tuolloin syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista esiin myös myös muun muassa maan eri alueiden väliset erot työllistymismahdollisuuksissa ja samoin ongelmat ikääntyneiden työttömien työnhaussa nämäkin esitetyt huolet ovat osoittautuneet aiheellisiksi mutta valitettavasti tuolloiset hallituspuolueet eivät suostuneet näitä jo silloin esitettyjä huolia huomioimaan eivätkä myöskään riippumattomien asiantuntijoiden vastaavankaltaisia näkemyksiä onkin nyt erittäin tärkeää ja oikeudenmukaisuuden kannalta välttämätöntä että aktiivimalli näin kumotaan

arvoisa herra puhemies itse olen tosiaan työurallani työskennellyt työllistämispalveluiden puolella vetäen tämmöistä työllisyyden palvelukeskusta pitkäaikaistyöttömien vajaakuntoisten ihmisten tueksi tässä aktiivimallin säätämisen yhteydessä viime kaudella itseäni erityisesti harmitti silloisen hallituksen ikään kuin tämmöinen ideologinen valmistelu jossa aika laajasti ohitettiin asiantuntijoiden huomiot tästä todellisesta aktivoinnista ja ja niiden vaikuttavien keinojen etsimisen sijaan lähdettiin tällaiselle keppilinjalle neljän pilkku kuudenkymmenenviiden prosentin leikkaus työttömyysturvaan thats it se kannustaisi mutta nyt on hienoa olla näillä valtiopäivillä toteamassa että että

olemme pystyneet lähtemään lähtemään uudelle uralle ja purkamaan epäoikeudenmukaisen joka edellisen hallituksen ja eduskunnan toimesta säädettiin sosiaalidemokraattien vastustuksesta huolimatta haluan kuitenkin myös viedä tätä keskustelua ajallisesti vähän taaksepäin sinne kahden vuoden takaiseen tilanteeseen jossa aktiivimallin säätämisen ensimmäisessä käsittelyssä täällä eduskunnassa nähtiin merkillinen näytelmä silloin ohitettiin hallituksen toimesta eduskunnan normaalit työjärjestykset ja päiväjärjestykseen liittyvät vasteajat ja hyvin nopealla aikataululla tuotiin ensimmäiseen käsittelyyn tämä aktiivimalli itse kullakin oli varmasti kalenteriin jo laitettu viikonlopun varalle muita menoja ja ja kello kuusitoista kolmeenkymmeneen ylimääräiseen istuntoon täällä kokoonnuimme asiaa käsittelemään silloin paikalla oli vasemmistoliiton sosiaalidemokraattien ja vihreiden kansanedustajia ja ja hallituksen puolelta saattoi olla yksi yksi edustaja vuorovedolla tätä tilannetta on tohtori kansanedustaja anna kontula omassa eduskuntatyötä käsittelevässä kirjassaan hyvin kuvannut jos meidän on jotain oppia otettava aktiivimallin säätämisestä se liittyy eduskunnan hyviin käytänteihin hallituksen ja opposition hyvään debattiin ja ennen kaikkea asiantuntijoiden käyttämiseen lain valmistelussa toivon että että olemme tästä läksymme lukeneet ja niille jotka eivät vielä läksyjään ole lukeneet suosittelen tohtori kontulan kirjaa
edustaja kontulan nimi mainittiin

niin kiitos edustaja kari nosti erityisesti tämän kohdan kirjastani esille sen takia että tuon siinä esille edustaja karin sankarina siinä nimenomaisessa käsittelyssä mikä toki on todennettavissa myös eduskunnan pöytäkirjoista vaatimattomana miehenä hän ei tätä maininnut tässä esittelyssään suosittelen lämpimästi kaikille

karenssit ovat kuitenkin määräaikaisia jotenka kun järjestelmä on pystytetty niin siihen on on laskettu se että nämä leikkurit myös loppuvat välillä ja se mekanismi ja se rahoitus on siellä olemassa tässä suhteessa siis edustaja kankaanniemen ei tarvitse olla huolissaan siitä riittäisivätkö kelan rahat tähän tähän peruutusvaihteeseen vaan pikemminkin kunhan tästä on selvitty rahaa säästyy sen sijaan kelan rahat ylipäätään ovat aika lailla niukin naukin ja siitä meidän kaikkien kyllä tulee olla huolissamme edustaja saviolle toteaisin että pirkanmaan kuntakokeilusta jota niin paljon on julkisuudessa suitsutettu valitettavasti meillä ei ole niitä hyviä kokemuksia noin niin kuin tutkimuksellisesti olemassa johtuen juurikin siitä samasta ongelmasta kuin tämän aktiivimallin kanssa että edellisen hallituksen uudistuksissa ei otettu tätä vaikutusarviointia mukaan riittävän varhaisessa vaiheessa jotta meillä olisi nyt olemassa tutkimuksellista näyttöä siitä menikö hyvin vai huonosti jos henkilöiltä jotka ovat työvoimahallinnossa kysyy jälkikäteen onko mukavampi tehdä töitä hyvällä rahoituksella kuntakokeilussa vai huomattavasti heikommalla rahoituksella millä sitä tehtiin ennen kuntakokeilua niin todennäköisesti aika moni sanoo että kyllä tämä kuntakokeilu toimii vaan paremmin mutta se ei sinällään vielä kerro siitä olisiko jollakin muulla rakenteella niillä resursseilla mahdollisesti saatu samat tai paremmat tulokset

työ ja tasa arvovaliokunta onkin useissa lausunnoissaan ja puheenvuoroissaan kiinnittänyt huomiota tähän tutkimuksellisuuteen ja siihen että nyt pitää tehdä paremmin me emme voi enää kolmatta kertaa toteuttaa kuntakokeiluja niin että siellä ei oikeasti arvioida myös mitä vaikutuksia tällä kokeilulla on toivottavasti tällä kertaa juostaan paremmin

arvoisa puhemies tartun tässä nyt kahteen puheenvuoroon ensinnäkin edustaja kankaanniemen kelasta tämä huoli on sillä tavalla ollut erittäin aiheellinen koska kun itsekin olen ollut kelan valtuutettu niin niin tämän aktiivimallin myötä kuten kaikki tiedämme kela joutui nimenomaan palkkaamaan lisää uutta henkilökuntaa sen takia että aktiivimalli edellytti näitten työttömien ihmisten aktiivisuuden arviointia ja sitä kautta se oli hyvin räätälöityäkin työtä siinä mielessä nyt kun tämä aktiivimalli kumoutuu sen myötä myös näiden ongelmien jotka kelassa olivat ainakin oman ymmärrykseni mukaan pitäisi poistua siinä mielessä sen pitäisi tuoda pikemminkin lisää resursseja kelalle

kuin tähän mennessä sitten toinen puheenvuoro täällä on edustaja kontula pitänyt erittäin hyviä puheenvuoroja ja oikeastaan haluan nyt itsekin katsoa tulevaisuuteen kuten hänkin tuossa omassa

hallitus on panostamassa nimenomaan työllisyystoimiin ja erilaisiin palveluihin kuten täällä on tänään todettu hallitus on budjettiriihessä sopinut

listasta erilaisia toimia joita viedään eteenpäin tässä jatkossa ja kun palataan taas tähän vattin raporttiin vattin raportin mukaan aktiivimallin leikkuri on osunut erityisesti yli viisikymmentäviisi vuotiaisiin työttömiin ja kun me katsomme tulevaisuuteen me tiedämme että suurin potentiaali työllisyyden nostolle löytyy juuri tästä ikäluokasta siksi on tärkeää että hallitus valmistelee uusia toimenpiteitä jotka auttavat tätä ikäryhmää takaisin työmarkkinoille

antaa tämän esityksen syksyn kaksituhattakaksikymmentä aikana tämä uudistus valmistellaan siten että sen vaikuttavuus voidaan jälkikäteen myös arvioida vattin raportin tärkeimmistä tuloksista on myös se että että aktiivimalli lisäsi te palveluiden käyttöä ja kysyntää siksi on tärkeää että työttömien palvelut turvataan ja niitä vahvistetaan entisestään on siis huomioitava erilaisten työttömien tuen ohjauksen ja neuvonnan palvelutarve ja tähänhän nyt ministeri harakka erityisesti paneutuu te toimistoissa sosiaalityön terveydenhuollon psykologipalveluiden työllisyysneuvonnan ja koulutus ja urasuunnittelun tukemiseen sekä etuuksien hakemiseen hakemiseen liittyvien palvelujen tarpeeseen tullaan vastaamaan ja palveluihin tullaan satsaamaan samoin tullaan kartoittamaan palveluiden

kokonaisvaltaisia ja integroituja tuki ja neuvontapalveluita erityisesti vaikeasti työllistettäville henkilöille ja esimerkiksi kuntakokeilut ovat nyt nimenomaan tätä asiaa varten siihen millaisia työllisyyttä tukevia palveluita eri kohderyhmät tarvitsevat annetaan myös

vattin aktiivimalliraportissa meille hyviä eväitä aktivointitoimenpiteissä tulisi siis lähteä liikkeelle asiakkaiden edellytyksistä tarpeista ja kiinnostuksen kohteista eikä ulkopuolelta asetetuista velvoitteista te keskusten ammattilaiset pitivät tärkeänä asiakkaan henkilökohtaisia palveluita ohjausta tukea motivaatiota ja kanssakulkemista kuten he he viittaavat he nimenomaan korostivat asiakkaan parempaa kuulluksi tulemista kasvokkain kohtaamista yksilöllistä tukea sekä räätälöityjen palveluiden työllistymispolkujen luomista kiinteästi myös palveluiden monipuolistaminen yhteistyön lisääminen muiden toimijoiden kuten kuntien järjestöjen ja eri yritysten kanssa sekä asiantuntijoiden ja asiakaspalvelijoiden ammattitaidon kehittäminen kolmas kehittämistä koskeva teema korosti nimenomaan positiivisen ja palkitsevan kannustamisen merkitystä aktiivimallin negatiivisen ja rankaisevan kannustamisen sijaan myönteisinä palkitsemiskeinoina ehdotettiin aktivoinnista ansaittua korotettua etuutta elikkä niin sanottu käänteinen aktiivimalli työllistyjän bonusta aktiivirahaa tai vähintäänkin kulukorvausta ylläpitokorvausta matkakorvausta ja muita vastaavia joiden avulla te toimistot voisivat paremmin keskittyä työllistämiseen ja ratkaista työmarkkinoiden kohtaanto ongelmia olivat myös muun muassa työn tarjonnan tehostaminen työvoiman ja osaamisen kohottamiseen tähtäävät toimet esimerkiksi rahojen kohdentaminen työvoimakoulutukseen lisä ja täydennyskoulutukseen ja rekrytointikoulutukseen ja palkkatuki on myös vahvasti mukana tärkeää olisi myös työttömyys ja sosiaaliturvan kokonaisuudistaminen jota täällä nyt tehdäänkin ja työnhakijoiden omatoimisuuteen voitaisiin kannustaa karenssijärjestelmään tehtävillä muutoksilla jotka poistaisivat luukulta toiselle pompottamisen ja lisäisivät työnhakijoiden rohkeutta kokeilla ja neuvotella työstä ilman karenssin uhkaa eroamisesta ja kieltäytymisestä elikkä tämä kuvaa sitä miten paljon meillä on tulossa tämän hallituskauden aikana esityksiä ja siltä osin kun tämä aktiivimalli nyt kumotaan tämä on meille myös selkeä suunnanmuutos positiivisempaan ja kannustavampaan työllisyyspolitiikkaan

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi tuossa puheenvuorossaan kritisoi hallituksen työllisyystoimien valmisteluprosessia missä kolmikantaiset työryhmät on asetettu valmistelemaan osaa työllisyystoimista se että hallitus on vastuuttanut työmarkkinaosapuolet mukaan valmisteluun sitouttaa mielestäni kaikista parhaiten myös nämä osapuolet työllisyystoimien toteuttamiseen ja pidän itse erityisen hyvänä tapana toimia juuri näin työmarkkinaosapuolet jos ketkä ovat asiantuntijoita mitä tulee tähän kyseiseen aiheeseen suomea on rakennettu vuosikausia kolmikantaisten valmistelujen voimin ja on saatu paljon tärkeitä uudistuksia aikaiseksi mutta valitettavasti edellinen hallitus halusi että tästä hyväksi todetusta valmistelutavasta luovutaan tämä hallitus onneksi onneksi ymmärtää työmarkkinaosapuolten mukaan ottamisen tärkeyden on myös ymmärrettävä että vaikka osaa työllisyystoimista nyt valmistellaankin kolmikantaisesti ja annetaan työmarkkinaosapuolille mahdollisuus vaikuttaa niin hallitus on kuitenkin lopulta se joka tekee lopulliset päätökset näistä työllisyystoimista

arvoisa puhemies hyvät kollegat täällä huolestuneita siitä että kai tehdään vielä aktivointisuunnitelmia kansalaisille jatkossakin kyllä niitä on taidettu tehdä jo yli yli kaksikymmentä vuotta muistan itsekin kun en lukion jälkeen päässyt suoraan haluamaani kouluun niin sen seurauksena päädyin tämmöiseen aktivointiohjelmaan missä missä ohjattiin muun muassa ammatinvalintapsykologille joka tutkimuksissa totesi allekirjoittaneen soveltuvan merikapteeniksi opinnot vielä vähän vaiheessa joten en ole todennäköisesti täyttänyt tätä aktivointivelvoitetta ja raipparangaistus on varmaan vielä vielä tulollansa mutta leikki sikseen sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä haluan tässä vaiheessa kiittää hyvin rakentavasta ja asiallisesta keskustelusta ajattelen näin yhteenvetona että enemmän osallisuutta ja vähemmän osattomuutta enemmän itsetunnon ja osaamisen kohottamista kuin ihmisten painamista ja latistamista edustajakollega kinnunen joka on nyt lähtenyt täältä salista totesi aika hyvin että se mitä me tarvitsemme on työpaikkoja ympäri suomen jotta ihmisillä olisi aito mahdollisuus työllistyä siinäpä meille savottaa kaikille

arvoisa herra puhemies minusta on hyvä että tämä aktiivimallin leikkuri joutaa viimein romukoppaan kohtuuttoman tästä mallista teki se että palvelujen määrä vaihtelee suuresti paikkakunnittain ja eri puolilla suomea on hyvin erilaiset mahdollisuudet saada lyhytkestoista työtä ja jos nämä aktiivisuuskriteerit eivät täyttyneet työttömyysturvaa leikattiin viidellä prosentilla tämä aktiivimalli ei tosiasiassa aktivoinut vaan se rankaisi työn puutteesta otan yhden esimerkin omasta maakunnasta kunnasta nimeltä posio siellä kahdeksaltakymmeneltä prosentilta työttömiä työttömyysturvaa leikattiin koska he he eivät kerta kaikkiaan pystyneet täyttämään aktiivimallin kriteerejä vaikka olisivat päällään siellä seisoneet siellä on yksi merkittävä työnantaja pentik mutta ei kaikista ihan savenvalajiksikaan ole tässä yhteiskunnassa ja siinä heijastui myös se hyvin yksipuolinen elinkeinorakenne ettei paljon muuta työtä ole tarjota tämä on kyllä semmoinen seikka että olen olen todella kiitollinen että tämä malli nyt viimein joutuu romukoppaan

arvoisa puhemies kiitos niistä huomioista joita puheenvuoroni herätti kelan osalta totean ensin että siellä nimenomaan ongelma on toimintamenojen tiukkuus ja kun tällaiset uudistukset tehdään kun noin viiden prosentin leikkauksesta luovutaan niin se vaatii tietokoneohjelmien uusimista ja monien etuuksien

näitä etuusvaroja vai ei tuntuu hiukan siltä että jos etuudet paranevat niin taitavat kelan menot kasvaa mutta voi olla että tähän sisältyy sellaista korkeampaa matematiikkaa jota olen opiskellut joskus kuusikymmentä luvulla ja voi voi olla että tiedot ovat vanhentuneet sen myötä kun pääkin on harmaantunut eli huoli kelasta on on mielestäni paikallaan tältä osin että näissä pitäisi aina ottaa huomioon lainsäädännön täytäntöönpanevan tahon tarpeet sitten arvoisa puhemies täällä edustaja kontula käsitteli näitä kuntakokeiluja ja pirkanmaan kuntakokeilua josta varsin myönteistä palautetta on tullut mutta hieman haitannut se että en ole havainnut että siitä olisi tehty kunnon selvityksiä arviointeja sen todellisista vaikutuksista aina kun tehdään tällaisia kokeiluja pitäisi kokeilu hyvin suunnitella sitten huolella toteuttaa ja sen jälkeen vielä tehdä asiallinen perusteellinen selvitys sen tuloksista ja sitten se voidaan ottaa käyttöön joko sellaisenaan tai muutettuna tai hylätä

osalta työllisyyden kuntakokeilujen osalta näin pitäisi menetellä kuulin että siellä harakan työryhmissä kahdeksassa työryhmässä aika paljon vain keskustellaan näistä kuntakokeiluista ja kaikki muu edustaja berg on jäänyt aika lailla heikolle kertokaa sellaiset terveiset ministeri harakalle että panee vauhtia sinne totta kai on erinomaista jos kolmikannalla hoidetaan asiat ja sillä on tehty paljon hyvää täällä suomessa menneinä vuosina ja varmaan tänäkin päivänä voidaan tehdä mutta se on kyllä äärettömän hidasta jos te aiotte saada

prosentin työllisyysasteen vuoteen kahdessakymmenessäkolmessa mennessä niin varmuus tulee siitä että ette sitä saavuta kun odotatte kolmikannasta yksimielisiä tuloksia niitä ei sieltä saa tärkeintä on että kaikkia osapuolia kuullaan mutta ei kaikkia osapuolia tarvitse ottaa valmisteluun mukaan ja eduskunta on se joka edustaa kansaa

arvoisa puhemies on sekä tälle hallitukselle että tälle eduskunnalle kunniaksi että me saamme tämän aktiivimallin nyt kumottua tämähän oli hyvin nurinkurinen ajattelutapa sen sijaan että luotaisiin työpaikkoja tai luotaisiin edellytyksiä työllistyä tässä ruvettiin rankaisemaan työttömiä ihmisiä ja kaiken lisäksi niin kuin toteavat kaikki analyysit mitä tästä mallista on tehty rangaistaan kaikkein haavoittuvimpia työttömiä ihmisiä jotka ovat pisimpään olleet työttöminä iäkkäitä työttömiä reuna alueilla asuvia ihmisiä täällä viitattiin posion tilanteeseen oli järjetön ajatus tätä kautta rankaisemalla yrittää työllisyysongelmaa ratkaista ja

kelan toimintamenoista nimenomaan suhteessa tähän aktiivimalliin muuten toki mutta en suhteessa aktiivimallin lopettamiseen aktiivimalli ei aja alas mitään kauhean isoa kovin yhtäkkiä mitä siellä leikkurin piiristä vapautuvien vapautuvien ihmisten kohdalla tapahtuu joo siellä on ihmisiä jotka eivät enää sen jälkeen saa ja heidän kohdallaan heidän kohdallaan tapahtuu tukimuutos mutta toimeentulotuki erityisesti silloin kun on kysymys ihmisistä jotka ovat joutuneet siihen leikkurin vuoksi todennäköisesti on myönnetty joko yhdeksi kuukaudeksi tai maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi joten joka tapauksessa siellä on varauduttu siihen että niitä tarkistellaan ja että niistä tulee lippua ja lappua ja jos nyt niitä ei enää niin paljon tule

arvoisa puhemies täydennän vielä edustaja kontulan puheenvuoroa siltä osin että aktiivimallin käyttöönotto nimenomaan

edellytti lisähenkilöstön tarvetta useilla kymmenillä henkilötyövuosilla ja ja käytännössä kun nämä henkilöt joutuivat arvioimaan jokaisen

työmarkkinatuen piirissä tai peruspäivärahan piirissä olevan henkilön

jos sanotaan näin ja siinä jouduttiin yhdistämään eri etuuksia se oli erittäin työläskin malli

sen jälkeen kun tämä leikkaus tehtiin nämä samat ihmiset hakivat sitten vielä toimeentulotukea kelalta elikkä sitä kautta myös toimeentulotukeen jouduttiin palkkaamaan lisää henkilöstöresursseja ja sitä kautta se leikkaus joka toteutettiin aktiivimallin kautta vain siirtyi sitten sinne toimeentulotuen piiriin ja käytännössä kelalle jouduttiin palkkaamaan molemmille puolille henkilöstöä sitä kautta henkilöstötarve tulee varmasti vähenemään aivan kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan aktiivimallin perusteella alennettua työmarkkinatukea saavista henkilöistä toimeentulotukea sai neljäkymmentäkaksi prosenttia ja alennettua peruspäivärahaa saaneista toimeentulotukea sai kolmekymmentäyksi prosenttia

ja nämä ihmiset siirtyivät sitten toimeentulotuen piiriin siltä osin uskon että kun tätä prosessia kevään myöten oikaistaan tämä tilanne myös kelan osalta

herra puhemies viime työllisyyttä yritettiin parantaa porkkanoiden sijaan keppilinjalla ja olen tyytyväinen että tältäkin osin suunta on muuttunut eniten kritiikkiä sai juuri tämä aktiivimalli joka kohteli työttömiä epäoikeudenmukaisesti hallitusohjelmaan kirjattiin että rinteen hallituksen toimesta aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet poistetaan kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty

että tässä ruoria reivataan nyt toiseen suuntaan ja kuntien roolia työllisyyspalveluissa päinvastoin vahvistetaan lisäksi otetaan käyttöön työllistämisseteli osatyökykyisten työllistymisen kynnystä madalloitetaan ja samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan nämä ovat semmoisia tärkeitä toimenpiteitä ja punainen lanka tälle hallituskaudelle
arvoisa puhemies kommentoin nyt ainakin vielä kerran edustaja kankaanniemelle olen ihan samaa mieltä että loputtomiin ei näitten työryhmien työtä voi jatkaa ja näin ei ole tarkoituskaan vaan tarkoitus on että tammikuussa työryhmien raportti esitellään ja hallitus sitten ottaa kopin siitä ja lähtee viemään eteenpäin

että tämä työryhmien työ vie liian kauan ja nyt on kiire näillä toimilla mutta sitten taas toisessa puheenvuorossa te toitte esille sitä että nyt pitäisi perustaa jonkinlainen parlamentaarinen komitea tai vastaava ja toitte siinä esille että nämä ovat niin tärkeitä asioita että pitäisi hätiköidä nyt asian eteenpäinviemisessä että tämä on vähän niin kuin ristiriitaista kaikin puolin parlamentaarinen komitea voisi voisi valmistella vaikka kuinka pitkään koska asia on tärkeä ja sen asian kanssa ei pitäisi hätiköidä mutta sitten tämä työryhmätyöskentely teidän mielestänne on jo nyt kestänyt liian kauan

puheenvuoroa kun ne minulle kovasti esitettiin ensinnä tästä kelasta vielä olen aivan samaa mieltä että varmasti jo muutaman kuukauden päästä tästä muutoksesta seuraa se että että hallinnossa voidaan hallinnossa voidaan

tämän neljä vuotta ja tiedän sen hyvin

kun tämä aktiivimalli tuli siinä oli jonkin aikaa samantapainen tilanne kuin oli perustoimeentuloturvan siirron aikaan jolloin olimme kaikki kovan pommituksen kohteena kun oli pitkään ongelmia liian nopean toteuttamisaikataulun takia esimerkiksi kuntaliitto esitti silloin perustoimeentulotukeen siirtymiseen vuoden pitempää siirtymäaikaa kuin mitä mitä hallitus ja se oli edellinen hallitus tietysti esitti ja eduskunta hyväksyi eli näissä kannattaisi tätä miettiä nyt tässä vaiheessa että tämä uudistus tai kumoaminen menee eteenpäin kela siitä varmaan selviää mutta kelan johtajille lupasin että otan tämän asian esille jatkoa ajatellen ettei tehtäisi sitä mikä sitten aiheuttaa tällaisia kustannuksia kahden vuoden aktiivimallin elinaika ja aiheuttaa lopussa merkittävästi työtä niin kuin edustaja anneli kiljunen totesi jouduttiin palkkaamaan jopa jopa kymmeniä tai ainakin ainakin iso määrä ylimääräistä henkilökuntaa no se siitä arvoisa puhemies sitten edustaja berg puuttui tähän kun esitin parlamentaarista työllisyyskomiteaa esitin parlamentaarista työllisyyskomiteaa tai vastaavaa siinä on erittäin suuri ero siihen nähden mikä nyt on mallina nyt on annettu sinne etujärjestöille valta kun ek esittää jotakin niin sak vastustaa ja kun sak esittää jotakin ek vastustaa jauhetaan ja jauhetaan ja ja sitten lopulta tulee esitys että pannaan veronmaksajat ja valtio maksamaan eikä puututa niihin ytimiin kun aina on jonkun intressi kohteena

keskipitkien ja pitkävaikutteisten työllisyystoimenpiteiden osalta päästäisiin varmaan parempaan tulokseen kun eduskunta eduskuntaryhmät ja kaikki puolueet olisi kytketty siihen ne joilla on se vastuu tästä maasta työttömistä ja työvoimasta ja työvoiman saannista yrityksille ja niin edelleen tämä malli ei ole sellainen kuin te arvoisa edustaja berg sanoitte vaan vaan tämä on malli jolla saadaan nyt nopeat toimenpiteet hallituksen toimesta ja vaikeammat sitten vähän hitaammin vietyä läpi demokraattisesti

puhemies on hienoa että varsin monimutkainen ja epäreilu aktiivimalli puretaan ja ryhdytään niihin aitoihin työllisyystoimiin varmasti yksi keino ei riitä ja onkin hyvä että nyt tutkitaan niitä kaikkia lisäksi on äärimmäisen tärkeätä että investoidaan koulutukseen sekä muuntokoulutukseen ja sitä kautta myöskin tarjotaan ihmisille työllistymismahdollisuuksia

samalla on toki haaste että

on varsin yksipuolinen silloin toki ollaan suuren riskin alla jos jotain muutoksia sattuu myös suomen vienti on liian keskittynyt muutamille toimialoille joista me aika paljon täällä eduskunnassakin puhumme sen takia olisi tärkeää tunnistaa osaamisen ja myöskin palvelualojen merkitys moninaisuudessaan liiketoimintapalvelut ja osaamiseen perustuvat palvelut ja yhä edelleen monipuolistaa meidän elinkeinorakennetta ja vientiä

arvoisa herra puhemies tervehdin teitä nyt valiokunnan puheenjohtaja vehviläisen puolesta sillä sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneet tästä esittelystä eli suoritan tällaisen epävirallisen esittelyn olen nyt epävirallinen valvoja sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö viisitoista kautta kaksituhattayhdeksäntoista käsittelee hallituksen esitystä jossa ehdotetaan että työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden niin kutsutun eläkeputken alaikärajaa nostettaisiin vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyksi ja sen jälkeen syntyneillä kuudestakymmenestäyhdestä vuodesta vuoteen työttömyysturvan lisäpäivien rahoitusta ehdotetaan muutettavaksi siten että työnantajien rahoitusvastuun päättymisikä nousisi lisäpäivien alaikärajan nostoa vastaavasti kuudestakymmenestäkolmesta vuodesta vuoteen samalla työttömyysetuuden myöntämisen ja työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden yläikärajaa ehdotetaan muutettavaksi vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi ja sen jälkeen syntyneillä seuraamaan työntekijän eläkelain mukaista alimman vanhuuseläkeiän muutosta

ehdotuksen taustalla on keskeisten työmarkkinajärjestöjen vuonna kaksituhattaneljätoista tekemä eläkesopimus jossa työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat arvioivansa kevääseen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä lisäpäiväoikeutta koskevien aikaisempien muutosten vaikutuksia työntekijän työmarkkina asemaan selvityksen mukaan lisäpäiväoikeuden ikärajojen korotukset ovat pidentäneet työuria ja siten vähentäneet työttömyyttä lisäksi lisäpäiväoikeuden menettäneiden keskimääräinen tulotaso on alaikärajan nostamisen myötä noussut lisäpäiväoikeuden menettäneet työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttäneet henkilöt eivät myöskään ole joutuneet pitkäksi aikaa työmarkkinatuelle selvityksen perusteella työmarkkinajärjestöt ovat sopineet lisäpäiväoikeuden ikärajan nostamisesta keväällä kaksituhattayhdeksäntoista tehdyssä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin perustuvassa sopimuksessa valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja kannatettavina muutosten tavoitteena on pidentää työuria ja sitä kautta vähentää työttömyyttä ja lisätä työllisyyttä muutoksen työllisyysvaikutukseksi on arvioitu kuusituhatta henkilöä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä ja pidemmällä aikavälillä hieman suuremmaksi työllisyysvaikutus perustuu siihen että henkilöt jotka eivät ole oikeutettuja lisäpäiviin pysyvät pidempään työelämässä valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että esityksen työllisyysvaikutukset perustuvat lisäpäivärahaoikeuden alaikärajojen nostamisen vaikutukseen kun otetaan huomioon myös työttömyysetuuden yläikärajan ja lisäpäiväoikeuden yläikärajan nostamisen vaikutus nyt ehdotetut muutokset lyhentävät eläkeputkea vuosina tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyksi viiva

syntyneillä mutta laajentavat eläkeputkea vuonna ja sen jälkeen syntyneillä ehdotetuilla muutoksilla voi siten olla pitkällä aikavälillä vuodesta

eteenpäin lisäpäiväoikeuden alaikärajan nostoon nähden päinvastaisia työllisyysvaikutuksia valiokunta pitää tästä syystä tarpeellisena että lisäpäiväoikeutta ja lisäpäiväoikeuden ikärajoja arvioidaan tulevaisuudessa osana koko työttömyysturvan kehittämistä työelämä ja tasa arvovaliokunta on lausunnossaan pitänyt tärkeänä että julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään jatkossakin kuusikymmentä vuotta täyttäneitä koskevasta oikeudesta työllistymistä edistävään palveluun tai palkkatuettuun työhön sekä kotikunnan työllistämisvelvoitteesta

myös parantaa ikääntyneen mahdollisuuksia työllistyä lisäksi valiokunta korostaa että sosiaaliturvan uudistamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota etuus ja palvelujärjestelmän kehittämiseen paremmin työuria tukevaksi myös työelämän muutokset esimerkiksi mahdollisuudet lyhennettyyn työaikaan ja porrastettuun eläkkeelle siirtymiseen tukisivat ikääntyneiden työssäpysymistä eduskunta on viidentenätoista päivänä marraskuuta kaksituhattayhdeksäntoista hyväksynyt hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain neljäntoista luvun ensimmäisen a pykälän muuttamisesta

sisältyneet lakiehdotukset valiokunta ehdottaakin muutettavaksi nyt käsittelyssä olevan toisen lakiehdotuksen kahdeksan a luvun kahdettakymmenettäneljättä pykälää niin että siinä otettaisiin huomioon hallituksen esityksen antamisen jälkeen hyväksytty muutos valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause kiitos

arvoisa puhemies

tällä esityksellä toteutetaan nyt työmarkkinajärjestöjen esittämät ikärajojen nostamiset tässä edustaja kankaanniemi on taas hyvä esimerkki siitä että kolmikantainen valmistelu toimii hallituksen esitys toteuttaa osaltaan myös rinteen hallituksen ohjelman tavoitetta ikääntyneiden ja muiden vaikeasti työllistyvien työllisyyden lisäämisestä arvoisa puhemies valiokuntakäsittelyssä sekä sosiaali ja terveysvaliokunta että työelämä ja tasa arvovaliokunta pitivät hallituksen esityksen tavoitteita ja esitettyjä muutoksia perusteltuina ja kannatettavina sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnitti kuitenkin mietinnössään huomiota siihen että esityksen työllisyysvaikutukset perustuvat lisäpäivärahaoikeuden alaikärajojen nostamisen vaikutukseen kun otetaan huomioon myös työttömyysetuuden yläikärajan ja lisäpäiväoikeuden yläikärajan nostamisen vaikutus nyt ehdotetut muutokset lyhentävät eläkeputkia vuosina tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyksi viiva tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi syntyneillä mutta laajentavat vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäneljä ja sen jälkeen syntyneillä ehdotetuilla muutoksilla voi siten olla pitkällä aikavälillä lisäpäiväoikeuden alaikärajan nostoon nähden päinvastaisia työllisyysvaikutuksia valiokunta pitääkin tästä syystä tarpeellisena että lisäpäiväoikeutta ja lisäpäiväoikeuden ikärajoja arvioidaan tulevaisuudessa osana työttömyysturvan kehittämistä työelämä ja tasa arvovaliokunta piti lausunnossaan tärkeänä että julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään jatkossakin kuusikymmentä vuotta täyttäneitä koskevasta oikeudesta työllistymistä edistävään palveluun tai työhön sekä kotikunnan työllistämisvelvoitteesta arvoisa puhemies ikääntyneiden pääsyä työllistymistä edistävien ja yksilöllisten palveluiden piiriin on edelleen tehostettava tarjotun palvelun tulee olla työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaista ja palkkatuetun työn tulee parantaa ikääntyneen mahdollisuuksia työllistyä myös sosiaaliturvan uudistamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota etuus ja palvelujärjestelmän kehittämiseen paremmin työuria tukevaksi työelämän muutoksissa esimerkiksi mahdollisuudet lyhennettyyn työaikaan ja porrastettuun eläkkeelle siirtymiseen tukisivat osaltaan ikääntyneiden työssä jaksamista ja pysymistä

arvoisa puhemies on välttämätöntä että parannamme kaikenikäisten suomalaisten mahdollisuuksia työelämässä työttömyysputken ikärajan nostolla on olemassa olemassa olevan tutkimustiedon mukaan merkittäviä positiivisia vaikutuksia työllisyyteen työllisyyden parantamisessa on kuitenkin mentävä pidemmälle kokoomus on esittänyt että työttömyysputki poistettaisiin kokonaan putkesta luopumisella olisi merkittäviä työllisyysvaikutuksia työ ja elinkeinoministeriön alaisen työryhmän tuottaman raportin arvion mukaan sen ansiosta voisi syntyä jopa kymmenentuhatta työpaikkaa toivoisin tätä varten kuultaisiin laajasti asiantuntijoita ja että tutkimusnäyttö poiston työllisyysvaikutuksista huomioitaisiin työttömyysputkessa jo olevien asema turvattaisiin mutta uusia henkilöitä ei enää tulisi putkeen on muistettava että työttömyysputken ikärajan nosto tai sen mahdollinen poistaminen edellyttää monien muiden asioiden asioiden huomioimista ikääntyneiden oikeuksien toteutuminen työmarkkinoillamme on varmistettava ikääntyneiden asemaa työelämässä on parannettava työmarkkinoilla esiintyy aivan liikaa ikäsyrjintää sitä on määrätietoisesti kitkettävä ja syyt sen taustalla on selvitettävä liian usein työpaikkaa etsivät ikääntyneet kohtaavat ennakkoluuloja meillä ei ole varaa haaskata heidän potentiaaliaan ja osaamistaan on toki muistettava että työttömyysputken olemassaolo myös heikentää osaltaan ikääntyneiden työmarkkina asemaa arvoisa puhemies meidän on otettava kaikki keinot käyttöön työllisyysasteen nostamiseksi jatketaan yhdessä työtä ikääntyneiden työllisyyden kasvattamiseksi ja kuunnellaan sitä varten maamme parhaita asiantuntijoita ja uusinta tutkimustietoa

arvoisa puhemies tämä eläkeputken lyhennyshän on selvä heikennys työttömyysturvaan ja yleensä en ole kannattanut heikennyksiä työttömyysturvaan miksi nyt toimin toisella lailla valiokunnan kuulemisessa tuli esiin että eläkeputki ei toimi ihmisten työuran loppupäässä vain ansioturvan takaajana vaan se toimii myös heidän työsuhdeturvansa heikentämisenä eli se synnyttää melko selvästi verifioitavissa olevan mekanismin jolla työnantajat antavat potkut niille työntekijöilleen ensimmäisenä joidenka tietävät pääsevän tähän tähän putkeen tämä johtaa siihen että silloin kun putkea myöhennetään niin näiden ihmisten osalta työsuhteet pitenevät eli se työllisyyden parantuminen parantuminen joka syntyy tämän muutoksen myötä ei synny siitä että jo työttömiksi joutuneet ihmiset työllistyisivät jotenkin hanakammin vaan siitä että ihmiset eivät jää työttömiksi niin helposti tästä syystä ja sen takia että tässä tässä kuitenkin jätetään muita ikääntyvien ikääntyvien ihmisten ansiotasoa turvaavia mekanismeja meidän työttömyysturvajärjestelmään olen päätynyt poikkeuksellisesti kannattamaan työttömyysturvan osittaista heikennystä

tämän lain keskeinen ehdotus on se että eläkeputken alaikärajaa nostetaan vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyksi ja sen jälkeen syntyneillä yhdellä vuodella ikävuoteen tässä kysymyksessä on tärkeää että ikääntyneiden työvoimapalveluihin kiinnitetään huomiota pääministeri antti rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti työvoimapalveluita kehitetään siten että erityisesti työttömyyden alun palveluja tehostetaan ja mahdollistetaan entistä paremmin työttömien yksilölliset tarpeet samalla työttömien henkilökohtaisen palvelun resurssit te toimistoissa turvataan tutkimukset ovat osoittaneet että ikääntyneillä on monesti vaikeuksia työllistyä uudelleen jopa ikärasismista puhutaan tuolla työmarkkinoilla hallitusohjelman mukaisesti myös erityisen tuen tarpeessa olevien pääsyä työllistymistä edistävien ja yksilöllisten palveluiden piiriin tehostetaan on sellaisia vaikutuksia että nämä lisäpäivien ikärajan korottamista koskevan esityksen arvioidaan pidentävän työuria ja siten vähentävän työttömyyttä ja lisäävän työllisyyttä muutoksen työllisyysvaikutukseksi on arvioitu kuusituhatta henkilöä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä ja jopa yhdeksäntuhatta henkilöä vuoteen tämä parantaa aiemmin tutkimuksen perusteella muutoksen kohteena olevien ikäluokkien työllisyyttä sekä sen myötä keskimääräistä tulotasoa ja eläkekertymää tässä tosiaan on kyse vuoden pidentämisestä kokoomus sitä vastoin oli omassa esityksessään vielä reippaampi ja edellytti omassa vastalauseessaan että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työttömyyseläkeputken poistamiseksi

arvoisa herra puhemies tässä on todella esimerkki siitä että kolmikannalla on saatu aikaan lainmuutos mutta minkälainen lainmuutos sellainen mikä heikentää työttömyysturvaa tämä kertoo minulle kyllä siitä voin olla väärässä mutta todistakaa te jotka tunnette paremmin työmarkkinaosapuolten ideologiat että työnantajat ovat erittäin halukkaita tällaiseen että työttömyysturvaa heikennetään mutta että myös työntekijäjärjestöt ovat siihen valmiita koska ne eivät ole aivan yhtä kiinnostuneita työttömistä kuin niistä jotka ovat työssä tämä on näkynyt monet kerrat ja tämä on valitettavaa ja juuri se että nämä etujärjestöt eivät aja niiden asiaa jotka

ovat työelämän ulkopuolella ja muiden johtaa tähän että kun he eivät niin sitten leikataan sieltä kun nähdään että pakko on jotakin kai tehdä eli en kyllä tämän esityksen pohjalta edustaja berg ollenkaan vetoaisi siihen että kolmikanta on niiden etujen mukainen joita tämä esitys kulloinkin koskee eikä ainakaan veronmaksajien kokonaisedun mukaista ole useinkaan arvoisa puhemies tässä yhteydessä nostan vielä esille sen miten komiteatyöllä saatiin aikaan suuri eläkeuudistus kaikkialla maailmalla ihmeteltiin että suomessa pystyttiin tekemään kaksituhatta luvun taitteessa suuri työeläkeuudistus valitettavasti se taitettu indeksi jäi sinne kun te äänestitte sen puolesta mutta se on asia mutta siis kansliapäällikkö kari puron johtama komitea teki sen työn taisi olla niin että loppujen lopuksi kaikki jäsenet jättivät vastalauseen ja vain puro oli sen esityksen takana mutta sen esityksen pohjalta melkein pilkkuakaan muuttamatta toteutettiin historiallinen erittäin suuri työeläkeuudistus se oli erinomainen saavutus ja osoitus siitä että pitkäjänteiset hommat niin kuin nyt työllisyyden parantaminen joka on on varmasti pitkä pitkä voidaan hoitaa tuloksellisesti eduskuntaan nojautuvan puolueisiin nojautuvan komiteatyön pohjalta

arvoisa puhemies sen verran ehkä voisi oikaista komiteatöitä takana niin työeläkejärjestelmä on kolmikannassa synnytetty ja kolmikanta eli työmarkkinakenttä on tässä vahvasti ollut koko järjestelmää alusta saakka kehittämässä ja on järkevääkin että sitä jatkossakin kehitetään tällä yhteistyöllä siinä on oma viisautensa te viittasitte näihin eläkeuudistuksiin tämän vuosisadan alussa eli kaksituhattakolme alkaen kyllä eläkeuudistukset olivat merkittäviä ja aloita keskustelua taitetusta indeksistä koska sehän on tietenkin haava siellä edelleenkin eli ongelmana on tietenkin se että tämän indeksin vuoksi eläkkeensaajat ovat ainoa tulonsaajaryhmä jonka tulotasot lakisääteisesti lakisääteisesti laskevat kun kasvatetaan rahastoja edelleenkin mutta tämä ei ole tämän teeman aihe vaan nyt meillä on tämä työttömyysputken alaikärajan nosto aiheena tässä on oma viisautensa että me pidennämme työuria ja annamme mahdollisuuden ihmisille olla pidempään töissä jo pelkästään sen vuoksi että sieltä alapäästä työhön tarttumisen ikä on noussut jatkuvasti johtuen tietysti koulutuksesta ja siinä mielessä jotta saadaan luontevaksi tämä luontevaa että tämän työttömyysputkenkin osalta tätä työurien pidentämistä tapahtuu mutta arvoisa puhemies tässä on tietysti isompi juttu takana viime kädessä se että ihmiset elävät pidempään ja kun puhutaan eläkkeelle siirtymisestä niin eläkkeelle siirtymisessä on kaksi kulmaa

toiset haluavat ja pääsevät eläkkeelle mutta on iso joukko yhä suurempi joukko ihmisiä jotka joutuvat eläkkeelle on noussut toisen maailmansodan jälkeen kaksikymmentäkolme vuotta ihmiset elävät pidempään ovat työkykyisiä vaikka niin sanottu työikä on jo takana siihen se lasketaan tällä hetkellä mahdollistaisimme sen että ihmiset todella voivat aidosti työskennellä pidempään kaikki ne uudistukset jotka sen mahdollistavat ovat järkeviä eli eli niin sanotuissa eläkeikäisissä työikäistä iso iso joukko ihmisiä jotka voisivat antaa yhteiskuntaan panoksen kannattaa yli kuusikymmentäviisi vuotiaista tällä hetkellä lähes satatuhatta ihmistä on palkkatöissä mukana ja se määrä kasvaa jatkuvasti jolloin jolloin pitäisi pystyä pääsemään eläkejärjestelmän niin sanotusta eläkeiästä koko käsite yleinen eläkeikä on maho se ei ole järkevä ei ole olemassa mitään yleistä eläkeikää ei pitäisi olla olemassa yleistä eläkeikää koska se on yksilökohtainen se on ammattialoittainen myöskin se mikä on järkevä eläkkeelle siirtymisen ikä ja tässä suhteessa norjalainen malli jossa eläkkeelle siirrytään

on järkevä se on joustava järjestelmä ja se mahdollistaa niille ihmisille jotka ovat työkykyisiä ja työhaluisia sen että he voivat työskennellä pidempään antaa panoksensa yhteiskunnalle siinä on kysymys osallisuudesta ja osallistumisesta eikä vain tuloista sinänsä tuossa iässä ja tämä luomisvoima kannattaa hyväksikäyttää runoilijathan eivät mene eläkkeelle koskaan eivätkä taiteilijat kirjailijat ja niin edelleen meillähän on paljon sellaisia väestöryhmiä jotka ovat luovia käytännössä hautaan asti ja mahdollistettakoon se sitten myöskin palkkatyön osalta siinä mielessä kaikki nämä toimet

vaikka siihen puron eläkekomitean mietintöön sak ja työntekijäjärjestöt jättivät eriävän mielipiteen niin kuitenkin sosiaalidemokraatit vasemmistoliitto ynnä muut veivät sen täällä läpi se oli hyvin tehty nyt on samanlainen tilanne kun edustaja kontula arvosteli tätä esitystä hyvin voimakkaasti ja sanoi että hän tekee poikkeuksen tämän kohdalla ja on valmis huonontamaan työttömien putkimallia se on tietysti aika iso myönnytys että tekee päätöksen nähden kokonaisuuden tärkeämpänä kuin kuin työttömien aseman heikentämisen perussuomalaiset eivät ole jättäneet vastalausetta eivät eriävää mielipidettä lausuntovaliokunnissa vaan olemme valmiit hyväksymään tämän tältä pohjalta että tämä on kokonaisuuden kannalta perusteltu uudistus mutta emme myöskään ole valmiita tukemaan kokoomuksen esitystä että poistetaan koko koko homma se ei ole vastuullista mielestämme vaan vaan tarvitaan tämmöinen järjestelmä joka luo pehmeän mahdollisuuden niille jotka ovat siinä elämäntilanteessa

arvoisa puhemies pitää nyt vielä tähän kommentoida sen verran koska edustaja kankaanniemi ei tunnu luottavan työmarkkinajärjestöihin että tätä esitystä tuki myös työttömien keskusjärjestö he myös kannattivat lisäpäiväoikeuden alarajan nostamista tässä yhteydessä lausunnossaan tämä ei ole pelkästään työmarkkinaosapuolista kiinni luulisi että ainakin työttömien keskusjärjestö on työttömien puolella

puhemies jälleen verojaoston puheenjohtajana esittelen valtiovarainvaliokunnan mietinnön tästä asiasta eli kysymys on siis nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta esityksen tavoitteena on korottaa polttoaineiden verotusta kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti yhteensä tämä summa miljoonaa korostan nimenomaan täälläkin jo aiemmassa verokeskustelussa esiin tuotua näkemystä että tämä on kuluttajahintojen ennustetun nousun mukainen korotusesitys niin ikään tässä myös ihan puhtaasti tavoitellaan tietyllä tavalla verotuottojen kasvua ja myöskin sitten tätä että liikenteen polttoaineverotuksen ympäristöohjaavuuden taso säilyisi sellaisena kuin se on tänä päivänä tämän esityksen vaikutuksista veronkorotukset painottuvat fossiilisiin polttoaineisiin kun jaosto käsitteli tätä meille tuotiin asiantuntijakuulemisissa esiin huolta muun muassa korotuksen vaikutuksista esimerkiksi ammattiliikenteeseen tämän seurauksena tässä mietinnössä jonkin verran kirjoitetaan auki sitä miten tällä hetkellä

on kaiken kaikkiaan noin miljoonaa kun tästä vähennetään verosanktioksi laskettava henkilö ja pakettiautojen käyttövoimavero jää dieselöljyn nettotueksi neljäsataakaksikymmentä miljoonaa kuorma autoliikenteen osuus tästä verotuesta on noin

miljoonaa eli tässä tuomme esiin että jo nyt tähän kohdistuu tietynlaista verotukea johtopäätöksenään valiokunta sitten toteaa että sinänsä ympäristölle

ja varsinkaan sen tällä hetkellä ole perusteita koska meidän on tietenkin otettava huomioon nämä energia ja ilmastostrategiassa asetetut tavoitteet viidenkymmenen prosentin päästövähennystavoite ja kaiken kaikkiaan pyrkimys tähän hiilineutraalisuuteen kaksituhattakolmekymmentäkuusi mennessä eli tästä syystä syystä näin kirjoitamme tavoitteet ovat nämä ja sinne suuntaan meidän on kuljettava kuljettava toteamme myös jatkotyöstä eli tässähän on tapahtumassa niin että sekä koko polttoaine ja että liikenteen verotusjärjestelmiä tullaan lähitulevaisuudessa tällä kaudella katsomaan kokonaisuutena tämä on varmasti osa sitä kokonaisuutta missä kiinnitämme huomiota millainen kokonaispaletti tässä verouudistuksessa sitten muotoutuu tulevaisuudessa tässä suhteessa puhemies lähetämme terveisiä eli pidämme tärkeänä tätä selvitystyötä jota nyt parhaillaan työryhmässä tehdään uudistuksen puolesta siinä tulee mielestämme huomioida yritysten kilpailukyky sekä sosiaaliset ja aluepoliittiset näkökohdat on tärkeää löytää ratkaisuja jotka edistävät ilmastotavoitteita

arvoisa

herra puhemies hyvin harva ihminen ainakaan harva niistä jotka itse tunnen ajelee autolla huvikseen se että polttoaineverotusta korotetaan ei ei autoilua tule vähentämään sen sijaan ihmisten arjessa jää vähemmän rahaa erilaisiin kuluihin ja menoihin itse toivoisin että polttoaineverotuksen korotusta vielä voitaisiin harkita ja varsinkin kun maahamme tässä jossain vaiheessa hallitusta ollaan muodostamassa niin tätä asiaa vielä tarkisteltaisiin kokoomushan on jättänyt eriävän mielipiteen tähän tähän aihepiiriin liittyen toivottavaa olisi myös että suomen autokanta saataisiin uusiutumaan huomattavasti nopeammin tästä on myös jo vuosikausia puhuttu uudet autot olisivat huomattavasti ilmastoystävällisempiä ja turvallisempia
arvoisa herra puhemies polttoaineen tarkoittaa että polttoaineen hinta nousee hallituskaudella tuon kuusi viiva seitsemän senttiä litralta kuten edellä kuultiin tämä vastaa normaalia kuluttajahintojen nousua mutta täytyy sanoa että kun tulee tuolta harvaan asutulta alueelta niin kyllä tämä pikkusen hiertää kivenä kengässä ongelmallisena voidaan pitää juurikin sitä että veronkorotus kohdistuu raskaammin pienituloisiin ja syrjäseudulla asuviin autoilijoihin hyvää on se että tätä vaikutusta kyllä kompensoidaan osin tuloveron alennuksilla sekä etuuksien korotuksilla tällä esityksellä on tarkoitus kerätä rahaa kaksisataaviisikymmentäneljä miljoonaa euroa vuositasolla laskettuna ensimmäisenä vuotena on hyvä juurikin se minkä edustaja viitanen otti tuossa edellä esille että autoilun verotushan koostuu useista veromuodoista on auto ajoneuvo käyttövoima työsuhde edut edut kilometrikorvauksia sekä myös tuista esimerkiksi konversiotuet siksi verotuksen suurempia uudistuksia onkin syytä katsoa kokonaisuutena hallitus on käynnistänyt työryhmän jonka tehtävänä on arvioida liikenteen verotusta niin harvaan asuttujen alueiden ympäristön yritysten kuin talouden näkökulmasta ja tämän työryhmän

toivon vielä muistettavan sen että on selvää että suuressa osassa suomea ei ole vaihtoehtoa henkilöautolle joten polttoaineen verotustakaan ei voi korottaa kohtuuttomasti lisäksi tässä hallitusohjelmassa sovittiin myös kaupunkiseutujen tienkäyttömaksujen edistämisestä jolloin autoiluun kohdistuvat maksut voidaan suunnata sinne missä on aidosti julkista joukkoliikennettä niin junia busseja ratikoita kuin kevyttä liikennettä ja se on aito vaihtoehto autoilulle kaikkialla suomessa näin ei ole

arvoisa puhemies onko aivan väärin sanoa se että jos ja kun autoilua verotetaan moninaisesti niin ehkä nimenomaan se luontevin tapa sitä verotusta kohdentaa koska se kohdistuu silloin suoraan siihen auton käyttöön tässä edustaja ojala niemelä luetteli tuon pitkän listan ja kun siihen ottaa sitten lisäksi vielä nämä erilaiset autoilun rangaistusmuodot tai sanktiomuodot alkaen kameravalvonnasta sakoista ja pysäköinninvalvonnasta niin tämä on kyllä uskomattoman laaja viidakko koska tässä nimenomaan auton käytöstä joko rangaistaan tai sitä joka tapauksessa verotetaan kovin monissa muodoissa niin siinä mielessä olisi järkevää ehkä jopa harkita kuinka pitkälle tätä nyt viedään ja sitä olisi järkevämpää koordinoida tämä polttoainevero itsestäni tuntuu selkeimmältä ja ehkä järkevimmältä

vuosikymmenten aikana hallituksessa ehkä useampaankin kertaan aika monina vuosina ja tässä edustaja viitanen jo luetteli muutamia vuosia joista jäi mielikuva että polttoaineveroa on lähes joka toinen vuosi korotettu ainakin joka kolmas vuosi melkein joka toinen vuosi olen aivan vakuuttunut että viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kokoomus on istunut monta kertaa hallituksessa ja tehnyt näitä polttoaineveron korotuksia useimmissa tapauksissa samasta perusteesta kuin nyt kuluttajahintojen nousun vuoksi polttoaineveron kautta se laitetaan vain vastaamaan sitä inflaatiota mikä yhteiskunnassa on ollut eli tavallaan reaalisesti polttoaineveroa ei olla kiristetty siellä on ollut myöskin aitoja kiristyksiä matkan varrella siinä mielessähän jää vähän semmoinen maku nyt tästä vastalauseesta

äänestäjien kosiskelua tehdäänkö tästä nyt myrsky vesilasiin kiihdytetään tarkoituksella mieliä ja tehdään tästä elämää suurempi asia kun tämä ei nyt aidosti ole elämää suurempi asia jos me teemme vain sen verran korotusta tuohon polttoaineveroon että se pysyy pysyy prosentuaalisesti siinä reaalisella tasolla missä se on ollut aikaisemmin siinä mielessä toivoisin että edustaja pelkonen puhuisi omassa ryhmässään vähän järkeä tähän asiaan ja olisitte tässä pidättyväisempiä ja tunnistaisitte tämän ihan luontevan liikkeen mitä me kaikki olemme yhdessä aikaisemminkin

arvoisa puhemies perussuomalaiset esittävät tämän ensimmäisen lain hylkäämistä eli tämän veronkiristyksen hylkäämistä sitten toisessa käsittelyssä aiemmista esimerkiksi nimenomaan viime vaalikaudella tehdyistä polttoaineveron korotuksista on todettava että ne perustuvat siihen että keväällä kaksituhattaviisitoista valtiontalous oli aivan kuilun partaalla askelkin eteenpäin niin olisimme olleet holhouksessa imfn ja eu komission holhouksessa oli pakko tehdä toimenpiteitä ne tehtiin puhtaasti fiskaalisista syistä valtion tulojen lisäämiseksi

te rankaisette nyt ilmastopolitiikan takia ilmastopolitiikan jonka hallitus on asettanut aivan järjettömälle tasolle edustaja kiljunen ei tämä tule olemaan teille kimmo kiljunen ei tule olemaan teille tämän hallituskauden viimeinen korotus jos hallituksessa olette vaan jatkuva korotus kun teillä on aivan mahdottomat ilmastopoliittiset tavoitteet niihin ei päästä muilla kuin kovilla toimenpiteillä ja tämä on niistä yksi niin kuin te sanoitte eli perussuomalaiset eivät hyväksy sitä että järjettömän ilmastopolitiikan takia globaalien päästöjen leikkaamiseksi nolla pilkku

suomalainen autoilija suomalainen asuja kylmässä maassa yrittäjä tai ruoka ruoka pannaan maksettavaksi näillä perusteilla ilmastopolitiikan perusteilla se on täysin vastuutonta politiikkaa meidän täytyy painaa niin että ne jotka saastuttavat maksavat saastuttaja maksaa periaate globaalisti täytyy saada ja suomi ei ole saastuttaja meillä on korkea elintaso meillä on paljon teollisuutta ja siksi meidän suhteessa suuri mutta me tuotamme maailmalle tuotteita joiden päästöt ovat suomessa mutta kuluttajat muualla eli laskenta pitää ottaa myös rehelliseksi arvoisa puhemies tämä on tasavero tasaveronkorotus ja se iskee kaikkein voimakkaimmin maaseudulla ihmettelinkin että keskusta on tähän suostunut maaseudulla jossa ei ole julkista liikennettä ei mitään vaihtoehtoa on pakko käyttää omaa autoa asioimisessa eli maaseudun duunarikin tästä kärsii yrittäjien lisäksi tämä on täysin väärää politiikkaa ilmastopolitiikan näkökulmasta jos te haluatte kerätä valtiolle lisää rahaa niin sitten minä ymmärrän tämän mutta kun te perustelette tätä ilmastopolitiikalla ei tämä johda mihinkään oikeudenmukaisuuteen edustaja ojala niemelä oli oikeassa siinä kun hän katseli tätä sydänverellä miten tämä kohtelee lapissa ja muualla maaseudun ihmisiä tehkää viisaasti ja hylätkää tämä meidän

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemen tavoin ihmettelen tätä lakiesitystä suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien harvaan asutussa maassa jonka useimmissa osissa joukkoliikenne toimii joko varsin huonosti tai ei ei ollenkaan tämä hallituksen esitys polttoaineverotuksen korotuksesta peräti miljoonalla eurolla vuodessa on kyllä erittäin huonosti harkittu tämän esityksen myötä muun muassa työssäkäynnin kannattavuus etenkin kaukana kaukana kotoa laskee laskee merkittävästi ja tietenkin myös muu asiointi vaikeutuu tämä siis pienentää varsinkin niiden ihmisten käteenjääviä tuloja jotka käyvät töissä pitkien etäisyyksien päässä ei olekaan mikään suuri yllätys että tämä esitys on saanut kritiikkiä myös hallituspuolueiden edustajien riveistä varsinkin hieman pohjoisemman suomen edustajilta arvoisa puhemies paitsi yksityisautoilijoille niin myös ammattiliikenteelle tämä esitys on hyvinkin haitallinen kuljetuskustannusten vääjäämätön nousu siirtyy myös lopputuotteiden hintoihin ja vaikeuttaa osaltaan myös vientiteollisuutemme kilpailukykyä perussuomalaiset pitävät tätä kehitystä vahingollisena ja esitämmekin aikanaan toisessa käsittelyssä tämän polttoaineveron korotukseen liittyvän lakiehdotuksen hylkäämistä kuten edustaja kankaanniemi tässä edellä jo totesi perussuomalaiset ehdottavat lisäksi että hallituksen tulee käynnistää selvitys ammattidieselin ja vähäpäästöisen ammattibiodieselin laajasta käyttöönotosta lisäksi katsomme että hallituksen tulee selvittää tienkäyttömaksujen käyttöönottoa ulkomaiselle raskaalle liikenteelle toivon että tuleva hallitus mikä se sitten onkin ottaa nämä esityksemme huomioon

arvoisa puhemies liikennepolttoaineiden veronkorotukset ovat varmaan yleisimpiä veronkorotuksia ja en muista sellaista hallitusta joka olisi vähänkään pidempään istunut ja joka ei olisi tehnyt liikennepolttoaineiden veronkorotuksia tässä on yritetty minimoida tätä korotusta sillä tavalla että se tehdään vain kerran vaalikaudella ja se vastaa kuluttajahintojen korotusta tilannehan on se että tämä merkitsee vain noin kuuden viiva seitsemän sentin litrakorotusta arvonlisäveroineen kun me käymme tuolla tankkauspaikoilla niin viikonvaihteessahan jo polttoaineen hinta tämän verran vaihtelee siinä mielessä se kuvastaa sitä että tässä on kuitenkin aika vaatimattomasta toimesta kysymys

tässä kokoomus ja perussuomalaiset kovasti arvostelevat mutta totta on että kokoomus ehti viimeaikaiset teot muistellaan tässä tekemään liikennepolttoaine ja valmisteveron korotukset vuosina kaksituhattakaksitoista kaksituhattaneljätoista kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista perussuomalaiset olivat sen verran lyhyen aikaa hallituksessa että he tekivät sen vain sitten yhden kerran eli kaksituhattaseitsemäntoista mutta lyhyessä ajassa perussuomalaisetkin ehtivät jo kunnostautumaan kannattaa myöskin muistaa että meillä ensi vuonna pääministeri sipilän hallituksen tekemän lain takia pienenee ajoneuvovero se jonkin verran helpottaa

herra puhemies olen täsmälleen samaa mieltä siitä että että kaikkialla ei ole vaihtoehtoja autoilulle se on totta ja olen samaa mieltä siitä että ihan oikeasti tämä pitää ottaa vakavasti myös siksi että että kaikilla ihmisillä ei ole varaa tuosta vain sitten ostaa sitä uudempaa vähäpäästöistä autoa ja on myös totta että varmasti ei kovin moni ainakaan tänä päivänä ihan huvikseenkaan ajele nämä ovat ihan seikkoja jotka meidän pitää ottaa huomioon ja siksi olen sinänsä vaikka huolta kannan tyytyväinen siitä että tämä esitys on kuvatusti hyvin maltillinen eli hinnat nousevat sen saman verran kuin muukin eläminen niin sanotusti siihen tasoon mennään ja jatkossa katsotaan sitten kokonaisuudistus siksi puhemies pidän erittäin tärkeänä että me nyt sitten jatkoa varten tässä valiokuntana olemme kirjanneet sen että ei riitä että pelkästään katsomme tätä vaikkapa ympäristöpoliittisesta näkökulmasta vaan tässä valmistelussa on otettava myös alueelliset näkökulmat ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmat minusta se on hyvin tärkeä terveinen tästä eteenpäin mikä valiokunnalta lähtee tässä hyvin edustaja kiviranta edellä kuvasi esimerkiksi kokoomuksen toimia tässä bensaveron korottamisessa ja kyllä minä muistan hyvin elävästi sen silloin neljä vuotta sitten näihin aikoihin kun perussuomalaiset menivät hallitukseen kyllä me ihmettelimme kovasti että vastoin kaikkia niitä puheita mitä perussuomalaiset ennen vaaleja kertoivat myös siellä tammelantorilla ja muuallapäin suomea että ei saa nostaa bensaveroa että kyllä se on

te itse ensi töiksenne nostitte bensaveroa kuinka ollakaan no tuli tietenkin ensi töiksi ehkä kreikan tukipaketti mutta ainakin toisena työnä

eli kiitän sinänsä edustaja kankaanniemeä hyvin aiheellisesta huolesta koska hän toi aika analyyttisesti ja hyvin esille niitä näkökulmia mitä mitä ikäviä puolia näissä korotuksissa aina on mutta siihen nähden ihmettelen kovasti miksi te sitten itse nostitte bensaveroa tuolloin tietenkin voisin sanoa kauniisti että puheillanne olisi hieman enemmän ehkä kantavuutta mikäli ette olisi toimineet täysin toisinpäin kuin nyt puhutte

arvoisa puhemies auto on valtaosalle suomalaisista välttämätön se on väline jolla käydään töissä yritetään käydään kaupassa ja viedään lapsia päivähoitoon harrastuksiin eletään aktiivista ja liikkuvaa elämää auto edustaa juuri sitä mihin suomessa pitää kannustaa enemmän työhön yrittämiseen liikkeeseen autoilu on myös tasa arvoa meidän pitkien välimatkojen maassamme se mahdollistaa asumisen myös keskustojen ulkopuolella suurten kaupunkien ulkopuolella nyt ihmettelenkin miksi keskusta haluaa heikentää näitä edellytyksiä edellytyksiä tällä historiallisella polttoaineveron kertakorotuksella joka meillä on käsittelyssä se on historiallinen kertakorotuksena näin se on auto mahdollistaa valtaosalle perheistä sen että kummankin pienten lasten vanhemmista kannattaa käydä töissä auto on siis todella tasa arvoinen väline miksiköhän sdp ja vihreät haluavat heikentää perheiden tasa arvoa heikentämällä näitä autoilun edellytyksiä no rinteen hallitusohjelma tarjoaa työssäkäyvälle yrittävälle ja tasa arvoiselle suomalaiselle autoilijalle todella kylmää kyytiä kurimus alkaa tällä historiallisella polttoaineveron kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron kertakorotuksella kokoomus ei tätä hyväksy ja vastalauseessaan esittää korotuksen peruuttamiselle vankat perustelut me emme hyväksy aktiivisten ihmisten kurittamista katsotaanpa korotuksen vaikutuksia ihmisille ja yrityksille esimerkiksi kauempana uudenmaan kehysalueella sipoossa porvoossa tuusulassa nurmijärvellä tai vihdissä asuvan perheen jossa kaksi vanhempaa käy autollaan töissä tämä perhe autoilee keskimääräistä enemmän kuskaa lapsia sinne harrastuksiin lasku tälle perheelle tästä korotuksesta on vuositasolla kolmesataa euroa se on määrä jolla on todellakin merkitystä keskituloiselle perheelle hallitus ei tätä korotusta kompensoi vaikka muutakin täällä väitetään päinvastoin lähes jokaisen suomalaisen verotus kiristyy suomen yritykset ja suomalainen elinkeinoelämä ovat riippuvaisia kumipyöräliikenteestä kuljetusalalle arvioitu tarkoittavan kaikkiaan noin seitsemänkymmenen miljoonan euron kustannuksia yksittäiselle kuljetusyrittäjälle se tarkoittaa että kuorma auton vuotuiset polttoainekustannukset nousevat yli kaksituhatta euroa kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin on todettu yhdistelmäajoneuvon kuljettajalle yrittäjälle puhutaan jopa viidentuhannen euron kustannuksista mittava korotus polttoaineveroon heikentää myös suomen vientiteollisuuden kilpailuedellytyksiä esimerkiksi upmn tiedotteen mukaan kuuden sentin korotus dieselin litrahintaan tarkoittaa upmlle neljän miljoonan euron vuotuista lisälaskua se on suurin piirtein sama kuin suomessa toimivan paperikoneen liikevoitto siis tämä todella heikentää vientiteollisuuden kilpailukykyä me olemme kaukana isoista markkinoista sijaitseva maa ja logistiikkakustannuksilla on oleellista merkitystä siinä että suomalaiset tuotteet ovat kilpailukykyisiä ja ne saadaan kaupaksi tätä kautta tällä korotuksella heikennetään myöskin työllisyyttä puhumattakaan siitä että nämä kustannukset täällä kotimaan markkinoilla vyöryvät lopulta kuluttajien maksettavaksi eli verot nousevat arki kallistuu ilmastosyyt eivät perustele tätä valittua kurituslinjaa liikennesektorin päästöt vähenevät vain marginaalisesti tämän polttoaineveron korotuksen johdosta korotusten peruste onkin fiskaalinen vaalilupaukset maksatetaan autoilijalla autoilijan seuraava kurimus on jo nurkan takana hallitus aikoo sallia ruuhkamaksun perimisen kaupunkiseuduilla hallitusohjelman mukaan ruuhkamaksun salliva laki tarkoittaa käytännössä että ruuhkamaksu myös tulee uudellemaalle helsingin seudun mal suunnitelman mukaan kehä kolmosen ulkopuolelta keskustaan pendelöivän ruuhkamaksu tietäisi jopa tuhannenviidensadan euron lisälaskua vuodessa keskimäärin kustannus olisi noin kahdeksansataa euroa vuodessa ja tämä maksu ruuhkamaksu rokottaa suhteessa eniten pienituloisia se on regressiivinen vero se ei kohdistu kohdistu päästöihin vaan se kohdistuu työhön ahkeruuteen aktiivisuuteen aiotaanko suomessa siis sallia uuden regressiivisen superveron periminen jonka johdosta kaksituhattakuusisataa euroa kuukaudessa ansaitsevan hoitajan tai varastomiehen työhön kohdistuva verotaakka ankaroituu noin viidellä prosenttiyksiköllä onko tämä sitä hallitusohjelman mukaista sosiaalista oikeudenmukaisuutta ei ole siis mikään ihme että on mal suunnitelman vaikutusarvioinnissa todettu suoraan heikentävän työvoiman saavutettavuutta tässä rakennetaan siis maksumuureja joiden vuoksi ihmisten ei kannata enää samalla tavalla ottaa työtä vastaan ruuhkamaksu siis heikentää työllisyyttä ei näin järkeä on edesauttaa ihmisten aktiivisuutta ja liikettä kannustetaan ei lannisteta toivon

arvoisa herra puhemies esityksen vastalauseessa on nostettu esiin tärkeä asia se etteivät kuljetusyrittäjät saa tätä korotusta hintoihinsa vaan tähän täytyy löytyä kompensointia muuten tämä kaikki jää kuljetusyrittäjien maksettavaksi ja se ei suomen kilpailukykyä nosta

arvoisa puhemies tarvitseeko suomi ilmastotoimia tarvitseeko se raskaita ilmastotoimia kyllä me emme ole vielä lähelläkään sitä tilannetta että me kantaisimme edes oman osuutemme siitä että ilmaston lämpeneminen saataisiin pysäytettyä yhteen pilkku viiteen asteeseen tämä on vasta alkua meillä on vielä pitkä pitkä matka edessämme no tarvitaanko juuri tätä toimenpidettä ilmaston vuoksi no ei ei tarvita on olemassa muitakin vaihtoehtoja me voimme tiettyyn rajaan asti tehdä valintoja mutta tämä on kyllä kivuttomimmasta päästä niistä vaihtoehdoista joita meillä on käytettävissä kysymyksessä on nyt

suhteutettu korotus eli verraten pieni ja maltillinen korotus joka ei riitä yksinään pelastamaan mitään mutta joka säästää meidät ehkä joltakin ankarammalta toimelta joka muuten olisi toteutettava en kerta kaikkiaan ymmärrä tässä tilanteessa kun tutkimusyhteisö on jo vuosia ollut yksimielinen siitä että tilanne on äärimmäisen akuutti ja että poliitikkojen pitäisi tiedostaa oma vastuunsa ylipäätään sivilisaation säilymisestä sen muotoisena kuin me suurin piirtein sen ymmärrämme että ihmiset vielä pistävät kädet korville ja silmät kiinni ja toivovat että paha menee pois kun ei sitä vain kuulla eikä nähdä en ymmärrä miten tänä päivänä jollakin poliitikolla on otsaa väittää että suomen ei tulisi kantaa vastuutaan tässä asiassa ja ihmettelen tätä kitinää tällaisesta pikkumuutoksesta kun tiedetään että jos mitään ilmastotoimia tee niin kyllä kilpailukyky siinä sitten vasta menee koska ne muutokset joita sieltä sitten on tulossa mikäli ilmasto lämpenee niin paljon kuin se lämpenee jos mitään ei tehdä tekevät todella pahaa taloudelle silloin puhutaan todella isoista muutoksista ja tiedetään että jos tehdään vain ne muut toimet

arvoisa herra puhemies innostuin pitämään puheenvuoron edustaja kankaanniemen puheenvuoron jälkeen kuulosti aivan edustaja kankaanniemi puheenvuoronne sosiaalidemokraattien puheenvuorolta vuonna kaksituhattaviisitoista jolloin te olitte itse korottamassa polttoaineveroa sanoitte että syyt sille että olitte valmiit korottamaan pitkien etäisyyksien suomessa polttoaineveroa olivat fiskaalisia valtio oli kuilun partaalla näin kirjoitin paperin kulmaan onko kysymys esitettävissä edustaja kankaanniemelle niin että jos hallitus perustelisi tätä esitystä kuilun partaalla olemisella niin tekin olisitte mukana tekemässä näitä kuluttajahintakompensaatioita vai onko tämä ilmastoasia teille se suurin myrkyn aihe jos se on ilmastopolitiikka niin kuin sanoitte niin mikä teidän esityksenne on näihin ilmastoasioihin onko onko teidän esityksenne se että mikään ei muutu kuitenkin ilmasto ympärillämme muuttuu ja olen ollut useamman kerran huomaavinani että perussuomalaisten edustajista moni muu kolleganne on tämän todellisuuden kyllä jo aikaa sitten huomannut jaan kyllä yhdessä huolen siitä että että pitkien etäisyyksien maassa polttoaineverojen hinnan kehityksen pitää pysyä siellä kuluttajan kukkarolla sellaisena että kuluttaja palkansaaja tai muu autonkäyttäjä asuinpaikasta riippumatta pystyy käyttämään autoansa työmatkoihin opiskeluun ja muuhun matkantekemiseen minä olen itse saanut perustaa eduskuntaan eduskunnan autokerhon pitkälti myös tämän ajatuksen kannalta että että joukkoliikennekeskustelussa tai ilmastopolitiikan keskustelussa ei unohdettaisi sitä yksityistä autonkäyttäjää tavallista suomalaista ahkeraa ihmistä joka autoa päivittäin tarvitsee meillä on yli kaksi ja puoli miljoonaa yksityisautoa suomessa joten pelkkä verokeskustelu tämä ei ole tämä ei ole pelkkä ilmastokeskustelu vaan tähän kuuluu myös suomalaisten ihmisten auton käyttö ihan päivittäiseen elämään

arvoisa herra puhemies edustaja kari puhui tässä viisaita sanoja suomi on pitkä maa ja erityisolosuhteet ovat erilaiset eri puolilla suomea tässä esityksessä nyt polttoaineen hinta nousee hallituskaudella kuusi viiva seitsemän senttiä litralta ja kuten edustaja kiviranta tässä aiemmin totesi tällä pyritään myös minimoimaan niitä vahinkoja tässä on kyse siitä että vain tämän verran on päätetty korottaa korkeintaan tällä kaudella kotitaloudet käyttävät liikenteeseen arviolta yhdeksäntoista miljardia euroa se on se on toiseksi suurin kotitalouksien kustannuserä nämä liikenteeseen käytettävät varat liikenteestä samalla kerätään kahdeksan miljardia euroa ja palautetaan teiden hoitoon ja kunnossapitoon yksi pilkku kuusi yksi pilkku kahdeksan miljardia euroa nämä ovat valtavia summia ja sen vuoksi on hyvä että hallitus nyt arvioi tätä liikenteen verotusta täällä on muisteltu vanhoja ja teenpä minäkin tässä kohtaa niin muistan hyvin tuon vaalien alusajan vuonna kaksituhattaviisitoista kun soini lupasi yhdeksänsadan miljoonan euron autoveroalen no miten siinä sitten kävikään se kutistui kosmeettiseksi alennukseksi niille joilla oli varaa ostaa uusi auto mutta samalla se kerättiin sitten maaseudulla autoa tarvitsevilta ajoneuvoveroina ja tällöin kyllä täytyy todeta että kärsijöinä olivat juurikin nämä pieni ja keskituloiset

arvoisa puhemies edustaja ojala niemelältä unohtui sanoa että se autoveron alennus toi valtiolle lisää verotuloja merkittävästi koska autokauppa lähti vahvaan kasvuun ja sitä kautta pystyttiin pitämään myöhemmin muun muassa polttoainevero matalammalla tasolla ja vasta nyt te sitten korotatte sitä ihan reippaasti ennakoiden tulevaa hintakehitystä se on aika mielenkiintoista että te ennustatte paljonko inflaatio on tulevina lähivuosina ja sen mukaan nyt korotatte etukäteen varmuuden vuoksi mutta epäilen että korotatte vielä tällä kaudella myös toisen ja kolmannenkin kerran kun teidän ilmastopolitiikkanne on näin hysteeristä erityisesti nousi esille kun puhuttiin parlamentarismista ja sivistyksen vaarantumisesta ilmastopolitiikan takia ei ei nyt näin suunta vain on meillä nyt väärä ja tässä suhteessa pitäisi panna todellakin saastuttajat maksamaan eli miksette te esitä kauppasaartoa kiinalle intialle puolalle ja niin edelleen jos te olette tosissanne huolissanne tästä ilmaston tuhoutumisesta vaikka me painamme nollaan suomen päästöt niin suomen osuus on vain runsas promille eikä se muuta mitään nämä muut maat tekevät päinvastoin päästölisäyksiä valtavan määrän joka ainut vuosi arvoisa puhemies toteanpa tässä mitä itse olen tehnyt ilmastopolitiikan hyväksi omassa elämässäni muutin puutaloon jossa on maalämpö vaihdoin auton sellaiseen kuluttaa hyvin vähän mahdollisimman vähän hankin polkupyörän käytän sitä lajittelen jätteeni entistä tarkemmin syön kasviksia enemmän kuin aikaisemmin tekee hyvää tällekin käytän junaa työmatkoihin ja kävelen varsin paljon en käytä näitä tämmöisiä laitteita mitä nyt olisi tarjolla tämmöisiä toimenpiteitä ihmiset voivat ihan vapaaehtoisesti tehdä niin kuin minäkin minä myönnän että minulla oli varaa tehdä nämä asuntoasiat ja muut mutta sillä naapurilla jonka työ on siinä autossa kiinni ja elämä muutoinkin ahtaalla ei ole sellaista varaa ja te aiheutatte tälle sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevalle ihmiselle vaikeuksia lisäämällä polttoaineveroa silloin vuonna viisitoista oli valtiontalous todella huonossa kunnossa minä olen sen tänään jo sanonut pari kertaa se oli niin huonossa kunnossa että oli pakko keksiä keinoja ja ottaa käyttöön soini oli varmaan erehtynyt siinä hän ei tiennyt kuinka huonossa kunnossa

arvoisa puhemies tuossa edustaja kontula peräänkuulutti ilmastotoimia ja tämä keskustelu on kieltämättä hämmentävää kun hallituspuolueiden edustajat vuoroin perustelevat tätä polttoaineveron korotusta ilmastosyillä ja vuoroin fiskaalisilla perusteilla koettakaa nyt päättää kummasta tässä korotuksessa on on kysymys

liikennesektorin päästöistä niin haluan nostaa esille sen että mehän monesti kiinnitämme helposti huomiota vain näihin negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin eli päästöihin mutta autoilulla on myös positiivisia ulkoisvaikutuksia se vaikuttaa nimenomaan ihmisten mahdollisuuteen liikkua päästä töihin ja sillä on tällä tavalla yhteiskunnalle suuri myönteinen myönteinen vaikutus sitten jos katsotaan päästöjen hinnoittelun oikeudenmukaisuutta niin vuonna kaksituhattakahdeksantoista liikennesektorilla hiilidioksidipäästötonnin hinta oli noin kaksisataaviisikymmentä euroa ja tässä on mukana myös sen energiasisältöön kohdistuvan veron vaikutus teollisuudessa hiilidioksidipäästötonnin hinta oli enimmillään noin neljäsosa tästä siis liikenteen päästövähennyksiä ei saatu tehokkaasti aikaan vaikka hiilidioksiditonni on liikennesektorilla hinnoiteltu moninkertaisesti verrattuna teollisuuteen eli autoilija todella on laitettu maksamaan suomessa ja se on laitettu maksamaan raskaasti liikenteeltähän kerätään suomessa vuosittain veroja noin kahdeksan pilkku neljä miljardia euroa autoilun veroja ovat muun muassa

seitsemän prosenttia eli tällä ei ole käytännössä mitään päästöjä vähentävää vaikutusta sen sijaan jos liikennesektorin päästöjä halutaan aidosti vähentää niin tulee kohdistaa toimia joilla autokanta saadaan uusiutumaan tämähän on aivan suoraan todettu myöskin tuossa ilmastovuosikertomuksessa joka täällä oli aiemmin syksyllä käsittelyssä eli autojen keski ikä on saatava laskemaan jos päästöjä halutaan vähentää ja tähän tehokkain keino on se että autoveroa edelleen määrätietoisesti alennettaisiin kuten edellinen hallitus teki ja tähän kokoomus on esittänyt omassa vastalauseessaan toteuttamiskelpoisen mallin kehotankin nytten hallituspuolueita ottamaan tästä neuvosta vaarin ja kiinnittämään huomiota niihin aidosti tehokkaisiin toimiin ei tähän kurituslinjaan vaan aidosti tehokkaisiin toimiin tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi

tiettyyn opposition kritiikkiin kun täällä nyt käytetään aika kovia ja hyvinkin voimakkaita sanoja

on kyllä totta kokoomus kokoomus että teillä voi olla aiheellisestikin tiettyä näkemystä mutta kysyisin kyllä suoraan voiko tarinanne kuitenkaan olla hirveän uskottava siinä suhteessa kun täällä on moneen kertaan käyty läpi viime vuosien historia ja kokoomus on itse nostanut bensaveroa hyvin useasti voiko esittää nyt siltä että että vain ja ainoastaan aina silloin tämän bensaveron korotuksen seuraukset ovat suorastaan tuhoisia kun kokoomus on oppositiossa ja sitten kun te olette hallituksessa te vaan menette ja nostatte bensaveroa eli silloin ne nostot ovat tuhoisia kun te olette oppositiossa hokkuspokkus puhemies toinen sitten perussuomalaisiin päin kyllä minä nyt edelleen vähän peräänkuulutan sitä että kun ensi töikseen bensaveroa perussuomalaiset nostivat niin ei siitä vastuusta tuolla pääse ei siitä pääse sillä että että selitetään kuinka kuinka paha asia tämä nyt on ja että vain ja ainoastaan silloin kun perussuomalaiset nostivat bensaveroa talous oli oli kriittisessä tilassa koskaan muulloin se ei ollut sitten se talouden tila vaan ilmiömäisesti parani heti kun perussuomalaiset jäivät oppositioon kyllä minä edustaja kankaanniemi jatkuvasti kuulen palautetta kansa muistaa tämän kansa muistaa että perussuomalaiset nostivat bensaveroa siitä tulee kritiikkiä mutta ei sitä vertaa kuitenkaan kuin jos kuulisitte vaikkapa sen miten kritisoidaan sitä että perussuomalaiset toteuttivat tämän päälle vielä taksiuudistuksen

arvoisa puhemies pakko ihan ottaa kantaa tähän näin liikenneyrittäjän ja kuorma autoilijan tyttärenä ja pitkään sitä seuranneena ja myöskin hyvin paljon tuolla maalla yrittäjien kanssa keskustelleena jos lähdetään siitä mitä tämä tarkoittaa sinne kentälle niin kyllä tarkoittaa tosi pahoja juttuja esimerkiksi yrittäjille tämä on paha myöskin ihan sellaiselle keskivertoperheelle joka joutuu käyttämään autoa kun ei siellä meidän alueellamme kerta kaikkiaan ole julkista liikennettä sitten näistä liikenteen päästöistä meillä on tänä päivänä juuri ollut luennoimassa erittäin asiantunteva näistä liikennepäästöistä kokoomuksen ryhmälle hyvänen aika liikennepäästöt eivät ole suomessa lainkaan se suurin ongelma aivan niin kuin edustaja kankaanniemi tuossa totesi sitten minä kuuntelin tässä edustaja kontulaa joka usein käyttää hyvin viisaita puheenvuoroja mutta nyt pisti korvaan kun sanoitte että tämä on kivuttomin teko tämä on varmaan hyvä mennä sanomaan sille yrittäjälle tai sille perheelle että tämä on se kivuttomin teko mitä tämä tämä hallitus voi tehdä tämä on hyvä meidän muistaa sitten

että no kuljetusyrityksethän voivat siirtää sen hintoihin haloo se oli kyllä ihan pohjanoteeraus näistä vastauksista joka tapauksessa kyllä minäkin olen ollut sellaisessa hallituksessa joka on joutunut nostamaan näitä minä voin kertoa teille oikein pitkän listan mitä kaikkea minun viidessä hallituksessani missä on jouduttu nostamaan voitte sen lukea vaikka mistä mutta nyt pitää muistaa että jokainen hallitus tekee aina omat ratkaisunsa ei voi vedota siihen mitä on viime kaudella tehty vaan pitää tehdä jokaisen hallituksen omansa ei sairaalassakaan koskaan tehdä sillä tavalla että jos potilaalle on määrätty vaikka insuliinia edellisellä kerralla niin seuraavallakin kerralla insuliinia kun on kun on sattumalta viimeksi sitä annettu noin paljon ei se katsotaan aina tarpeen mukaan ja se hoito määritellään aina tilanteen mukaan niin tehdään suomi neidollekin

arvoisa herra puhemies edustaja kontula täällä puhui suomessa ei tehdä mitään tämän ilmastoasian eteen sitä kuulee tässä salissa aika useinkin puhuttavan

tekemään matkan vaikka vaasaan ja tutustumaan vaasan energiaklusteriin ja siihen kuinka paljon he tekevät vaikkapa suomen kuinka paljon he tekevät globaalisti kuinka paljon sieltä tulee myös bisnestä suomelle heillä on tavoitteena olla hiilineutraali

x eli tavoitteet ovat kovat ja siellä on oikeasti tekemisen meininki se että sanotaan että suomessa ei tehdä mitään on valheellista

arvoisa puhemies tässä salissa ei ole tapana syyttää toisia edustajia valehtelusta ei ainakaan virheellisesti edustaja koponen voi tarkistaa pöytäkirjasta että en sanonut suinkaan että ei tehtäisi mitään sanoin että ei tehdä riittävästi ei läheskään riittävästi edustaja risikko sanoin todellakin kivuttomin ja tarkoitan sitä tosin tässä ehkä hiukan liioittelin on varmasti muitakin yhtä kivuttomia toimenpiteitä ja merkitykseltään valitettavasti yhtä vähäisiä kuin tämä mutta pääsääntöisesti ne ovat jo putkessa ne on jo päätetty tai ne ovat jo suunnitteilla

liikenteeseen keskittyvissä uudistuksissa me pystymme löytämään sellaisia ratkaisuja joissa joissa toimet keskittyvät autoilun vähentämiseen erityisesti niillä alueilla joissa joukkoliikenteen järjestäminen on mahdollista osa tätä tätä tietysti on järjestää se joukkoliikenne toimimaan sinne niin että se on varteenotettava vaihtoehto muistetaan nyt kuitenkin että meillä on tässä maassa ihan valtavasti jo nyt niitä ihan tavallisia perheitä joissa lapsiperhe elämää eletään ihan tavallisesti ilman autoa itsekin olen kolme lasta kasvattanut ihan ilman autoa

autolla tehtävistä matkoista on pituudeltaan alle kolme kilometriä meillä on siis varaa erilaisiin toimenpiteisiin joilla vähennetään autoilua ilman että se kohdistuu niille alueille joissa auto on ainoa kulkuväline ja joissa matkat yleensä ovat pitkiä

mutta näihin kaikkiin liittyy sitten muita kivuliaita ratkaisuja esimerkiksi meidän budjetin rajoitteista se asettaa tietysti toisessa päässä sitten poliitikot vaikeiden ratkaisujen eteen edustaja kankaanniemi täällä vaati linjausta siitä että saastuttaja maksaa ja olen hänen kanssaan aivan aivan samaa mieltä edustaja kankaanniemi ei kuitenkaan välttämättä ole ihan loppuun asti miettinyt sitä että kun kulutuksella mitataan niin itse asiassa suomalaiset ovat tällä hetkellä hyvin kaukana siitä että meidän ekologinen jalanjälkemme olisi lähelläkään sitä yhtä kulutuksella mitattuna suomi on edelleen huomattavasti kokoaan suurempi suomi on edelleen roistovaltio kun kankaanniemi täällä ehdotti kauppasaartoa kiinalle niin niin en nyt tiedä varsinaisesta kauppasaarrosta mutta merkittävä osa meidän kulutuksestamme tällä hetkellä tilastoituu jonkun toisen maan hiilipäästöksi ja ja se vääristää tilastoja juurikin kiina on yksi sellainen tekijä joka todennäköisesti päästelisi paljon vähemmän jos me ostaisimme vaatteita vähemmän ostaisimme paljon vähemmän kertakäyttökulutushyödykkeitä jotka valmistetaan kiinassa

kulutusperustainen laskenta on oikeudenmukainen laskentatapa ja tällä laskentatavalla on vielä pitkä matka siihen että meillä on varaa sanoa kiinalle tai intialle yhtään mitään hiilipäästöistä henkeä kohden

arvoisa puhemies täällä on käyty kovasti debattia tästä kokoomuksen muuttuneesta linjasta ja se täytyy varmasti kokoomuksen itsensäkin tunnistaa että kun kaksitoista vuotta istuu putkeen hallituksessa niin aika raju osa nykyisestä polttonesteiden hinnasta on sitä veronkorotusperintöä joka joka niiltä vuosilta kertyi tai jos pyydettäisiin eduskunnan tietopalvelua laskemaan piirakka tai pitsa viimeisen viidentoista vuoden

jakaen sen sitten miten iso siivu kullekin puolueelle tulee niin kyllä se siniväri olisi varmaan hallitseva siinä mielessä pitäisi jonkinlaista logiikkaa käyttää kun siirrytään hallituksesta oppositioon ettei täysin päinvastaiseen suuntaan vaihdeta tuota tuota ajamista me muistamme kyllä että kokoomuksella oli oli näyttävät ja kalliit valotaulut ympäri suomen siitä että autot kuuluvat tielle ja niin edelleen

mainostoimistotyötä kuin mitä autoliitto on harrastanut ja siinä on aika vähän ollut sitten sitä painotusta jota nyt joissakin puheenvuoroissaan kokoomus haluaa tuoda tehostetumpaa ilmastopolitiikkaa varsinaisesti haluaisin muistuttaa siitä että nämä massamaiset polttonesteverojen korotukset eivät ole kovin fiksuja

vaan nyt pitää paljon huolellisemmin arvioida eri vaihtoehdot miten liikenteen ja energian verotuksen kokonaisuus pitää uudistaa tuleville vuosille ja vuosikymmenille tämä hallitus on käynnistänyt nämä syvälliset työt nyt sitten molempien osalta erillisessä työryhmässä on liikenteen kokonaisverotus ja sitten toisessa energian verotus valtiovarainvaliokunta aikoo toimia tämmöisenä parlamentaarisena seurantaryhmänä ja pyytää välikatsauksia näiltä periaatteessa asiantuntija ja virkamiestyöryhminä toimivilta esityöntekijöiltä niin että niillä olisi kuitenkin selvästi suuntaa annettavissa jo pitkin tuota työtä vaikka se tulee poliittiseen puntarointiin ja vaihtoehtojen vertailuun sitten vasta myöhemmin ensi vuonna ja seuraavana vuonna mutta on tärkeää että eduskunta

arvoisa herra puhemies kun kuuntelee tätä salikeskustelua niin ei tietenkään voi välttyä siltä ajatukselta että tämmöinen yli vaalikausien ja yli vaalien menevä liikennepolitiikan ja energiapolitiikan suunnittelu olisi ihan tavoiteltava tila eikä niin että kun on tehty niitä omia syntejä ja vaalit tulevat niin annetaan ne synnit seuraavalle ja syytetään niistä heitä vaikka itse ollaan osallistuttu ihan saman saman verottamiseen vuosi vuodelta tai ainakin vaali vaalilta rankemmin sen kautta kannattaa vielä teidän

tähän valiokunnan perusteluissa mainitaan että tämän korotuksen perusteena on korottaa polttoaineiden verotusta kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti ja kun tässä viitataan nimenomaan tähän ennusteeseen niin haluaisin kiinnittää huomiota samaan kuin edustaja koskinen tässä edellä samassa mietinnön osassa viitataan tähän liikenteen ja energian verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän työhön ja kun näitä parlamentaarisia selvityksiä tehdään ja ja yhdessä myös yritetään löytää keinoja vaalikausien yli menevälle energiapolitiikan peruslinjalle toivon lämpimästi että uusi tulevaisuudessa toivottavasti perustettava hallitus ottaisi tämmöisen vielä pidemmän loikan näitten eri energiamuotojen verokohtelussa ja muun muassa ajoneuvoveron osalta pitäisin äärimmäisen tärkeänä että esimerkiksi biodieselin ja erilaisten uusiutuvien energialähteiden käyttäminen liikenteessä ja ja tietenkin sähköenergia latauspisteverkostot suomalaisille sähköautoille ja ja erilaiset innovaatiotuet eri järjestelmien kehittämiselle otettaisiin vakavasti työkaluna kestävän energiapolitiikan ja ilmastopolitiikan tekemiseen arvoisa

arvoisa puhemies edustaja kontula viittasi tuossa että tämä olisi yksi ainakin kivuttomimmista keinoista näin nyt ymmärsin mutta kyllä itse ajattelen että se ei suinkaan ole yksi kivuttomimmista esimerkkiperheellä jonka esitin joka asuu uudenmaan kehysalueella tosiaan tämä korotus tarkoittaa noin kolmeasataa euroa vuodessa tässä ei ole mitään kivutonta nämä ovat oikeata rahaa nämä ovat ihmisten rahaa ja käteen jäävää osuutta omasta työstä välillä mietin haluatteko oikeasti sanoa että ihmisten euro sinne toinen tänne että kyllä keskituloisella on varaa maksaa siltä tämä valitettavasti kuulostaa kolmesataa euroa edelleenkin on iso summa ja siinä ei ole mitään kivutonta no tämä polttoaineveron korotushan vähentää myöskin julkisen liikenteen kilpailuedellytyksiä monin paikoin tämä on oleellista huomata referoin nyt suoraan vasemmistoliiton edustaja yrttiahon puheenvuoroa täällä salissa jonka hän piti tässä tässä syksyllä hän totesi näin liikenteen lipasto laskentajärjestelmällä laskien tämä veronkorotus nostaisi linja autoliikenteen kustannuksia kaksitoista miljoonaa euroa vuodessa valtakunnallisesti sillä olisi saman järjestelmän mukaan laskien hintajousto huomioiden noin prosentin vähentävä vaikutus linja autoliikenteen matkamääriin se tarkoittaisi kahta viiva kolmea miljoonaa matkaa vuodessa valtakunnallisesti siis tämä vähentää julkisenkin liikenteen käyttöä

autoilu ei tosissaan ole ympäristörikos ja tästä ajattelusta pitää päästä eroon kun mietimme niitä mahdollisuuksia joita suomella on vähentää edelleen päästöjä täytyisi huomio kiinnittää nimenomaan niihin sektoreihin joilla päästöjen vähentäminen ei edellytä ihmisten elämäntavan merkittävää muutosta tai ylipäätään välttämättä tarkoita lainkaan kohonneita kustannuksia koska tällaisiakin mahdollisuuksia vähentää päästöjä todella on välillä tuntuu että päästövähennysten hyvyyttä mitataan sillä kuinka paljon ne tulevat maksamaan mitä kalliimmat toimet sen parempia ollaan tällainen sektori päästövähennyksiä on mahdollista saavuttaa ilman lisääntyviä kustannuksia on erityisesti lämmöntuotanto esimerkiksi kaukolämmön päästöt ovat suuremmat kuin liikennesektorin päästöt suomessa ja siellä ei todellakaan ole vielä löydetty sellaisia ratkaisuja joilla esimerkiksi kivihiiltä pystytään kustannustehokkaasti korvaamaan tähän tulisi nyt erityisesti kiinnittää huomiota ja pyrkiä esimerkiksi verokannustimilla

tai muutoin poistamalla lainsäädännön esteitä mahdollistamaan uusien teknologioiden käyttöönottoa nostan esille tässä nyt pienydinvoiman edistämisen josta olen jättänyt edustaja harjanteen kanssa toimenpidealoitteen nämä ovat sellaisia mahdollisuuksia joihin suomen tulisi tarttua meidän tulisi olla edelläkävijä muussakin kuin päästövähennystavoitteiden määrässä ja kurittamisen määrässä puhtaassa teknologiassa ja uusissa mahdollisuuksissa
arvoisa puhemies tässä keskustelussa näyttää unohtuvan se että pienituloisille palkka eläke ja etuustulojen saajille tämä liikennepolttoaineiden valmisteveron korotus korvataan tuloverotuksen pienituloisia suosivien vähennysten korotuksilla

korotuksilla vuositasolla kahdellasadalla

vastaa arvioitua kuluttajahintatason nousua koko tällä nelivuotisella vaalikaudella ja palkka ja muu ansiotulo nousee suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin polttoainevero jos tämä polttoaineveron korotus olisi yhtä mittava kuin tulee erittäin luotettavien valtiovarainministeriön arvioiden mukaan olemaan palkkojen ja muiden ansiotulojen nousu nelivuotiskaudella tämä korotus polttoaineiden valmisteveroon olisi neljäkymmentä prosenttia suurempi kuin

puheenvuoron oikeastaan kun kuuntelin tuota edustaja toimi kankaanniemen kannanottoa lähinnä siitä kuinka hallituksen ilmastotoimet ovat hysteerisiä kun nostetaan nytten kuudella sentillä litra tätä polttoaineveroa samaan aikaan kuitenkin toteatte että pitäisi laittaa sitten kiinaa ja intiaa kauppasaartoon ehkä tämä on kuitenkin suomen hallitukselle vähemmän hysteerinen keino osallistua näihin ilmastotalkoisiin tässä kohtaa tällä tavalla kuin se että hallitus alkaisi rakentaa kuviota kauppasaarrosta tietysti jokainen voi harkita itse sitä tilaako lähituottajalta taikka täältä suomesta tavaraa vai kiinasta

pitää kannustaa sitten muutenkin minua ihmetyttää se että suomi ei voisi olla varsinkin

ilmastotoiminnan kärjessä tai sanotaan niin kuin tässä johtajan asemassa koska vaikka me laittaisimme kiinni koko suomen niin sillä ei ole vaikutusta globaalisti mutta mutta toisaalta kyllä se niin on että on vaikea pyytää muita tekemään toimia jos ei itse ole sitoutunut tämmöiseen suomen hiilijalanjälki on kuitenkin moninkertainen verrattuna esimerkiksi vaikka intian tai kiinan hiilijalanjälkeen eli kyllä pitää olla ilman muuta mukana suomen siinä tulevaisuusvaliokunta oli jossain vaiheessa tässä syksyllä tuolla italiassa ja sielläkin on semmoisia poliittisia voimia italia voi näihin ryhtyä koska italia on vain pieni kansakunta siellä on kuitenkin kuusikymmentäviisi miljoonaa asukasta ja se on kolmanneksi suurin talous euroopassa kyllä tässä pitää kaikkien olla mukana siinä ja just niin kuin täällä edustaja vestman sanoi niin olla mukana myöskin sitten tämän puhtaan teknologian ja tämmöisen kehittämisessä mukana yhtä lailla mutta yhdessä eurooppa pystyy poliittisesti vaikuttamaan myöskin teollisuuteen ja tutkimukseen ja muuhun josta tulee sitten sitten puhtaampaa teknologiaa niin autoihin kuin lentokoneisiin ja laivoihin ja kaikkeen

arvoisa puhemies pyydetään edustaja kontulalta anteeksi jos sanamuoto tosiaan oli oli riittävästi eikä ei mitään mutta se ei edelleenkään poista sitä että suomi on edelläkävijä teknologiassa millä voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja vielä niin että me voimme silti elää täällä suhteellisen normaalisti edustaja asell nosti intian esiin siellä kuolee jatkuvasti ihmisiä ilmansaasteisiin ja silti me täällä suomessa syyllistämme meitä suomalaisia ihmisiä me teemme täällä valtavasti tämän asian eteen ja ja minä uskon että se kyllä riittää

arvoisa puhemies edustaja koponen me olemme ehkä monella lailla edelläkävijöitä teknologiassa mutta me olemme edelläkävijöitä myös pökryttelyssä ja tämä on asia joka meidän tulee muuttaa ennen kuin me lähdemme mestaroimaan muita tässä asiassa edustaja vestman teidän esittämänne paljon autoileva keskituloinen nelihenkinen esimerkkiperhe ympäristökunnista

menettää tämän tämän korotuksen myötä kuusi euroa kaksikymmentäviisi senttiä per henki per kuukausi keskituloisen perheen jäsenelle kuusi euroa kaksikymmentäviisi senttiä per henki per kuukausi tämä on yksi seitsemäsosa siitä mitä kokoomuksen hyväksymä aktiivimalli leikkasi oikeasti pienituloisilta ihmisiltä viime kaudella ja yksi neljästoistaosa yksi neljästoistaosa siitä mitä se leikkasi opintorahasta pienituloisilta ihmisiltä nyt kun edustaja vestman sanoi että eikö täällä ole kukaan muu huolissaan siitä että rahoja viedään ihmisiltä ihmisiltä vai mitenkä te sen nyt muotoilittekaan niin kyllä kyllä olen huolissani silloin kun rahoja viedään ihmisiltä mutta erityisesti minä olen huolissani silloin kun niitä viedään pienituloisilta ihmisiltä ja pienituloisten osaltahan tämä muutos kompensoidaan minä en ole lainkaan niin huolissani ihmisistä joilla on paljon rahaa jos he menettävät kuusi euroa kaksikymmentäviisi senttiä kuussa kuin niistä pienituloisista ihmisistä kun he menettävät yhdeksänkymmentä euroa kuussa koska silloin kun sitä rahaa on tosi vähän niin se raha yksittäinen euro on hirvittävän paljon arvokkaampi

ja siihen nähden tämä meteli joka tästä nousee on täysin

arvoisa puhemies minä olen huolissani siitä että suomessa säilyvät työnteon kannustimet että täällä kannattaa lähteä aamulla töihin tarpoa sen loskan läpi käynnistää se kylmä auto ja ajaa sinne työpaikalle että siihen riittää kannustimia ja että ihmisillä on on tätä kautta aidot kannustimet parantaa omaa tilannettaan ja fakta on että tämä polttoaineveron korotus kohdistuu nimenomaan tähän ihmisten omaan aktiivisuuteen ja työntekoon ja kun sanoitte edustaja kontula että te kompensoitte nämä korotukset pienituloisille me olemme juuri käsitelleet täällä tänään tuloveroasteikon muutosta ja kun valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tosiaan todetaan suoraan että kun työn verotus kiristyy esityksen mukaan kokonaisuutena katsottuna noin alle neljätoistatuhattakolmesataa euroa sekä yli kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ansaitsevilla

noin kaksituhatta euroa kuukaudessa

paitsi sitä että hänen palkastaan jää työn verotuksen kiristymisen myötä vähemmän käteen myös sitä että hän joutuu kantamaan vielä tämän polttoaineveron korotuksesta johtuvan taakan edelleen peräänkuulutan sitä sosiaalista oikeudenmukaisuutta johon te hallitusohjelmassakin olette sitoutuneet mikä on tämän kaksituhatta euroa tienaavan hoitajan kohdalla se sosiaalinen oikeudenmukaisuus jonka tämä teidän

arvoisa herra puhemies olen edustaja vestmanin kanssa täysin samaa mieltä siitä että autoilu ei ole ympäristörikos se on osa meidän tavallista arkista elämäämme väinö ja toini s marketin pihalla pitivät minulle aika vasta puhuttelun että kuules mikko kyllä meidän on pakko ajaa autoa kun asumme niin syrjässä mutta sitten ihmettelen kuitenkin että puhutaan historiallisesta korotuksesta koska kaikkihan me tiedämme että hallitukset ovat joutuneet nostamaan hintoja ja veroja polttoaineverojakin eikä olla ensimmäistä kertaa niitä nostamassa ja tämä muutos on kuitenkin maltillinen totta kai se tekee silti kipeää se on laitettu minimiin yhden laskelman mukaan on niin että jos ajat bensa autolla seitsemäntoistatuhatta kilometriä vuodessa tämä vaikutus on kuusikymmentäyhdeksän euroa ja niin kuin edustaja kiviranta muistutti tätä kompensoidaan pienituloisille ihmisille on hyvä että me teemme teknologiaa hyvää puhdasta teknologiaa kehitämme sitä viemme sitä se on vahvuutemme on myös vietävä tietämystä sinne missä sitä tarvitaan siitäkin voi tulla vientituote toki kannatan myös joukkoliikenteen kehittämistä mistä on ollut täällä puhetta siitä huolehtimista mutta siinäkin on otettava huomioon harvaan asutun seudun näkökulma

arvoisa herra puhemies suomi on asettanut tavoitteekseen puolittaa liikenteen päästöt vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä osaltaan tämä päästövähennystavoite liittyy tavoitteeseen tehdä suomesta hiilineutraali vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan lukuisia toimia joiden yhteisvaikutuksena tähän päästövähennystavoitteeseen päästään yli yhdeksänkymmentä prosenttia liikenteen päästöistä tulee tieliikenteestä ja yli kahdeksankymmentä prosenttia tieliikenteen päästöistä puolestaan henkilöautoilusta tämän takia merkittävimmät päästövähennystoimet tulee kohdistaa tieliikenteeseen ja

kaupunkiseuduilla fossiilisia polttoaineita käyttävät henkilöautot korvautuvat tulevaisuudessa valtaosin sähköautoilla ja harvaan asutummilla pitkien etäisyyksien etäisyyksien seuduilla bensiini ja diesel korvautuvat maakaasulla ja myöhemmin synteettisellä biokaasulla sdplle on tärkeää näissä liikenteen päästöjen vähentämisessä se että päästövähennykset toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti harvaan asutuilla seuduilla henkilöauton käytölle ei ole vaihtoehtoa ja siellä päästövähennykset on mahdollista toteuttaa käyttövoiman muutoksilla kaupunkiseuduilla puolestaan henkilöauton käyttöä voidaan vähentää ohjaamalla ihmisiä julkisen liikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn

arvoisa puhemies edustaja vestman tämä hallitus kompensoi omia päätöksiään ei kokoomuksen päätöksiä kysyitte mitenkä sille kaksi tonnia kuussa tienaavalle hoitajalle hallituksen ohjelma lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta no se lisää sitä esimerkiksi sillä lailla että hänen lapsensa pääsee maailman parhaaseen kouluun sellaiseen kouluun johonka muualla maailmassa eivät yleensä pääse muut kuin neljä tai kuusi tonnia tienaavien ihmisten lapset se lisää sosiaalista niin että hoitaja pääsee itse töihin pelkäämättä miten hänen hoivaa tarvitsevat omaisensa siinä työpäivän aikaan pärjäävät muualla maailmassa hänellä ei olisi tätä mahdollisuutta ennen kuin hän on riittävän varakas palkkaamaan sinne kotiin hoitajan huolta äidistään taikka hoitoa vaativista pienistä lapsistaan hän pääsee sinne töihin tietä pitkin maksamatta siitä erikseen tullimaksua eikä hänen tarvitse maksaa kotitalonsa alakertaan vartijaa pitääkseen pitääkseen rauhan talossa koska sosiaalinen luottamus yhteiskunnassa on rapautunut niin kuin monissa muissa yhteiskunnissa joissa työn kannustimet on asetettu niin pitkälle muiden asioiden edelle että sitä verotusta ei ole voitu sitten hoitaa eli työn kannustimet ja se että että työstä saa palkkaa ovat ilman muuta tärkeitä asioita mutta nyt tässä teidän omassa esimerkissänne puhutaan kuitenkin siitä kuudesta pilkku eurosta sellaisen henkilön kohdalla joka autoilee paljon

vaikea asemoitua noihin kokoomusedustajan puheisiin kun tämän hallituksen esityksen perusteella työn verotus ei kiristy ja sitten on tämä kokoomuksen hillitön itseruoskinta kun kilpailukykysopimuksen nojalla siirrettiin näitä eläke ja

työttömyysvakuutusmaksuja työnantajalta palkansaajalle ja vielä ensi vuonnakin se johtuu kilpailukykysopimuksesta joka tehtiin sipilän hallituksen aikana ja jossa kokoomus oli mukana oman käsitykseni mukaan se jo silloin kyllä ansiotuloverotuksen kevennyksillä ainakin kertaalleen korvattiin sitten on tämä määräaikainen sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun alennus joka nyt sitten lakkaa ensi vuonna ja joka on ehkä se merkittävin tekijä siitäkin voisi oikeastaan arvioida että voi olla että sekin korvattiin jo viime kaudella joka tapauksessa nämä kiky sopimuksesta johtuvat asiat eivät ole tämän hallituksen asioita vaan ne ovat sen hallituksen asioita jota johti pääministeri sipilä ja jossa kokoomus hyvässä yhteisymmärryksessä teki nämä kiky sopimuksen

arvoisa herra puhemies työn verotus ei tosiaan tällä nouse mutta työnteon verottaminen kiristyy matkojen ja liikenteen kustannusten nousun takia eli autoilijaa riistetään entistä raskaammin sitä me emme pidä oikeana

asell hän taisi poistua jo tulkitsi täysin väärin minun puheeni kiinaa ja intiaa ja muita suuria saastuttajia vastaan en minä esittänyt mitään kauppasaartoa vaan sanoin että jos te olisitte tosissanne huolissanne ilmastonmuutoksesta niin kuin me kaikki sinänsä olemme niin te tarttuisitte todella voimakkailla otteilla niihin jotka ilmakehää todella tuhoavat ja ne ovat niitä siellä ei suomalainen pihtiputaanmummo jonka liikkumiselle ja myös osin ehkä asumiselle panette lisää kustannuksia se on täysin kohtuutonta edustaja kontula tämä on se ja te pelottelitte että nyt parlamentarismi loppuu ja sivistys loppuu jos ei tehdä tätä polttoaineen hinnankorotusta ei tällaista pelottelua saa suomessa meillä on sananvapaus jonkinmoinen mutta ei tuollaisella mallilla pidä pidä esiintyä täällä tämä esitys on työllisyyden kannalta alueellisen kehityksen kannalta sosiaaliselta kannalta ja taloudelliselta kannalta esimerkiksi yritysten ja maatalouden kannalta vahingollinen se ei edistä teidän työllisyystavoitteitanne vihreät näyttävät vievän tätä hallitusta kuin pässiä narusta kuinka pitkälle te annatte näin tapahtua kun ei ole mitään sellaista tulosta tällä millä millä olisi vaikutusta ilmastopolitiikkaan vapaaehtoisia toimia jotka itse omalta kohdaltani luettelin kannattaa levittää ja tehdä monenlaista esimerkiksi helsingin olisi syytä jo lopettaa kivihiilen poltto no nyt määrättiin että se lailla loppuu vuoden kaksikymmentäyhdeksän huhtikuun loppuun mutta mutta onhan se nyt kohtuutonta että

puhemies puhemies on hieman ristiriitaista kuulla näitä kommentteja joissa toisaalta vaaditaan irtautumaan kansainvälisistä sopimuksista ja sitten vaaditaan niiltä muilta mailta tai maanosilta enemmän toimia kyllä tämä hallitus ja ja tämän eduskunnan enemmistö ajavat sellaisia keinoja joissa pysytään kansainvälisissä sopimuksissa jotta voidaan vaikuttaa asioihin en ymmärrä niitä kommentteja joissa vaaditaan toista ja ja sanotaan toista edustaja vestmanille toteaisin että olette tuonut aika usein esiin tämän yhdentyyppisen vääryyden niin kuin te te sitä kuvailette on hyvä huomioida huomioida että hyvin suuri osa myös nuorista ihmisistä iäkkäistä ihmisistä ja pieni tai keskituloista ihmisistä käyttää joukkoliikennettä jolloin yksi mahdollisuus lähestyä asiaa on esimerkiksi joukkoliikennetukien kautta ja tarkastella hieman tätä kokonaisuutta jotta teemme liikkumisen ihmisille kokonaisuudessaan mahdollisimman kestäväksi ja reiluksi tietenkään kaikkialla ei voi selvitä ilman autoa mutta ihan hyvin suuri osa ihmisistä kulkee muillakin keinoilla keinoilla on myös totta kuten edustaja kontula täällä aiemmin totesi että todella iso osa sellaisista lyhyistä matkoista jotka ovat alle viisi kilometriä kuljetaan autolla kun ne voitaisiin hyvin monessa tapauksessa taittaa kävellen tai pyörällä ja tämä on mahdollista muuallakin kuin kaupunkialueilla ei toki kaikille sen lisäksi uudenmaan kehyskunnissa joista te ilmeisesti kannatte huolta nuoret kantavat huolta siitä että siellä pääsisi liikkumaan joukkoliikenteellä koska nuoret eivät voi käyttää omaa autoa ehkä tähänkin voisi kiinnittää huomiota sen lisäksi toitte esiin että pitäisi keskittyä kaukolämpöön on tietysti totta että muillakin sektoreilla täytyy vähentää päästöjä mutta on kiistatonta jos te haluatte luottaa asiantuntijatietoon että myös liikenteen osalta täytyy tehdä toimenpiteitä

arvoisa puhemies edustaja kiviranta totesitte tuossa että työn verotuksen kiristäminen ei johdu hallituksen toimista muotoilitte jotenkin näin kuitenkin kun katson tätä valtiovarainvaliokunnan jonka jäsenenä olette mietintöä ja olette varmaankin sitä mietintöä ollut hyväksymässä niin niin siellä kyllä aika suoraan todetaan että työn verotus kiristyy esityksen mukaan kokonaisuutena katsottuna noin alle neljätoistatuhattakolmesataa euroa sekä yli kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ansaitsevilta

palkansaajan sivukulun nousua ei kompensoida täysimääräisesti näille palkansaajille näin ollen voi todeta että hallituksen budjettiesityksen mukaan muun muassa näiden yli kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ansaitsevien työn verotus tosiasiassa kiristyy edustaja kontulalle sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kokoomus on tosiaan esittänyt sosiaalisesti oikeudenmukaisen vaihtoehtobudjetin jos katsotaan sellaisen hoitajan tilannetta joka joka tienaa kaksituhatta euroa kuukaudessa

joka esimerkiksi autoilee keskimääräistä enemmän niin kokoomuksen vaihtoehtobudjetin laskelmien mukaan polttoaineveron korotukset tuovat sataviisikymmentä euroa vuodessa lisää ja sitten kun otetaan vielä huomioon että työn verotuskin kiristyy hallituksen budjettiesityksen johdosta koska sivukulujen nousua ei kompensoida niin tähän tilanteeseen nähden tämä meidän vaihtoehtomme antaa tälle hoitajalle käteen vuodessa kolmesataa euroa enemmän eli päättelen niin että tälle palkansaajalle tälle hoitajalle tälle varastomiehelle joka välttämättä joutuu turvautumaan siihen omaan autoonsa tämä meidän vaihtoehtomme on sosiaalisesti oikeudenmukaisempi hänelle jää enemmän siitä omasta palkastaan käteen kuin tämän teidän mukaan olenko päätellyt oikein edustaja ojala niemelä totesi tuossa että suomella on tavoite jossa liikenteen päästöt pitää puolittaa olette ihan oikeassa ja ja jos tähän tavoitteeseen aiotaan päästä niin se todella vaatii toimenpiteitä itse haluan kyllä problematisoida sitä onko tämä tavoite ylipäätään realistinen ja

arvoisa puhemies edustaja vestman ette ole päätellyt oikein luulen että ongelma tässä on se että ette nyt tarkalleen ottaen ole selvittänyt mitä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus katsokaa wikipediasta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei ei ole sama asia kuin ihmisen veroprosentti tai ihmisen käteen jäävä jäävä summa edustaja kankaanniemi väitätte minun pelotelleen ihmisiä sillä että parlamentarismi ja sivistys olisivat uhattuina jos tätä uudistusta ei tehdä

pihtiputaanmummon arkeen hän varmaankin on eläkeläinen ja koska hän on hän on mummo niin hän todennäköisesti saa verraten pientä eläkettä jolloin hänelle tämä bensaveron korotus korotus kompensoidaan mutta pihtiputaanmummon kannattaa olla kyllä huolissaan näistä poliitikoista jotka rakentavat maaseudun liikkumista pelkästään yksityisautoilun varaan koska pihtiputaanmummo ehkä tänään vielä ajaa autoa mutta huomenna hän voi olla jo siihen liian vanha ja siinä vaiheessa hän ei pääse enää kotoaan liikkumaan kun siellä ei ole sitä julkista liikennettä vaan siellä liikkuvat vain ne joilla on ajo oikeus ei ole viisas tapa rakentaa liikkumisen edellytyksiä sellaisen välineen varaan joka ei ole koko väestön käytettävissä sen takia että osa väestöstä on liian nuoria sen saadakseen osa väestöstä on liian vanhoja tai sairaita sen saadakseen ja osa väestöstä ei vain jostain muusta syystä sitä ole saanut tai heillä ei ole rahaa sitä hankkia mitä tulee yksilöllisiin vapaaehtoisiin ilmastotoimiin joita edustaja kankaanniemi tässä luetteli on tosi hienoa että ihmiset laajamittaisesti ovat tällä lailla muuttaa omaa käyttäytymistään minä en olekaan kovin huolissani ihmisten käyttäytymisestä minä olen huolissani poliitikkojen käyttäytymisestä ihmisen arkiset kulutustottumukset muuttuvat kovaa vauhtia ja ja siitä me voimme olla aika ylpeitä ja iloisia sen sijaan nyt minä perään että poliitikkojen pitäisi kantaa oma osansa näissä talkoissa

arvoisa herra puhemies edustaja vestman tuossa pohdiskeli päästöjen vähentämistä kotikutoisin toimin ja oikeastaan haluaisin jatkaa siitä myös itse muutamalla näkökohdalla eun ja sen jäsenvaltioiden sekä useiden eurooppalaisten suurkaupunkien päästövähennystavoitteet ovat ohjanneet autoteollisuutta kohti kohti vähäpäästöisempää autoteknologiaa suomen kaltaisessa maassa kohti fossiilitonta liikennettä kuljetaan useita eri korvaavia käyttövoimia käyttämällä sdpn liikenteen päästöjen vähentämisessä olennaista on pitää kiinni asetetusta päästövähennystavoitteesta sen sijaan poliittisesti vähemmän merkityksellistä on se millä teknologioilla tähän tavoitteeseen päästään teknologianeutraali lähestymistapa antaa elinkeinoelämälle mahdollisuuden kehittää useita vaihtoehtoisia tapoja vähäpäästöisyyteen ja kaupungissa asuvien ihmisten henkilöautoilu on mahdollista korvata jopa kokonaan julkista liikennettä ja erilaisia liikenteen palveluja kehittämällä kun liikenteen palveluista tulee erilaisia matkaketjuja yhdistelemällä kätevämpää ja mukavampaa kuin henkilöautoilu voidaan kaupunkiseuduilla saavuttaa merkittävä kulkutapaosuuden muutos vähäpäästöisempään

arvoisa puhemies edustaja kivirannalle me emme käsittele täällä tänään nyt kiky sopimusta mutta voin sen verran todeta että en ole sitä yhtään täällä häpeillyt ja voin jopa todeta että minä ymmärrän kaikkia niitä eduskuntapuolueita jotka olivat täällä kiky sopimuksen hyväksymässä viime kaudella ymmärrän teitä jotka olitte sen täällä siunaamassa sen sijaan teidän kysymyksenne kannattaisi ehkä kohdistaa teidän hallituskumppaniinne sosiaalidemokraatteihin jotka täällä toistuvasti ovat voimakkaasti kritisoineet kiky sopimusta sitten edustaja kontulalle täsmennän kysymystäni eikö voida todeta että verotuksen osalta tämä kokoomuksen vaihtoehto on sosiaalisesti oikeudenmukaisempi tälle hoitajalle koska hänelle jää se kolmesataa euroa vuodessa enemmän käteen mukaan kuin hallituksen budjettiesityksen mukaan sen sijaan mitä tulee sosiaalisesti oikeudenmukaiseen budjettiin niin tässä meidän vaihtoehdossammehan on otettu huomioon muutoinkin sosiaalinen oikeudenmukaisuus täällä panostetaan koulutukseen kolmesataakaksikymmentä miljoonaa euroa enemmän pysyvää rahaa kuin hallituksen budjettiesityksessä täällä parannetaan ihmisten hoitoon pääsyä rahoitetaan terapiatakuu joka ei sisälly hallituksen budjettiesitykseen täällä lisätään turvallisuutta lunastetaan se turvallisuuslupaus jonka monet puolueet ovat antaneet itse asiassa jopa yli sen yli tuhat uutta poliisia lisää tämän meidän mukaan täällä vahvistetaan oikeudenhoidon oikeusjärjestelmän resursseja ja sitäkin kautta vahvistetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta eli katsoisin että kokonaisuutena arvioiden ja erityisesti nyt verotuksen osalta voi todeta että ainakin tämän hoitajan tai varastomiehen osalta joka sillä omalla palkallaan elää ja joka sitä autoa välttämättä tarvitsee päästäkseen töihin ja pyörittääkseen arkeaan tämä meidän vaihtoehtomme on sosiaalisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

sivistysvaliokunnan puheenjohtajana tulen esittelemään tätä meidän mietintöämme mietintö kovin pitkä enkä aio sitä täällä nyt kokonansa esitellä mutta suosittelen tutustumaan siihen se on mielestäni erinomaisen hyvä hyvä mietintö valiokunta kannattaa hallituksen esitystä palauttaa lapsen subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen muutosehdotus koskee paitsi osallistumisoikeutta varhaiskasvatukseen myös sen vaihtoehtona olevaa yksityisen hoidon tukea ja edellyttää sekä varhaiskasvatuslain että kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamista edellä mainituilta osin vastaamaan ennen lasten lasten varhaiskasvatusoikeuden rajoittamista olleita säännöksiä

lasten oikeuksien täytäntöönpanoa edistävä toimi esityksen mukaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä valtionosuuksiin lisätään seitsemän pilkku yksi miljoonaa euroa sekä vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi alkaen seitsemäntoista miljoonaa euroa kustannukset katetaan täysimääräisellä valtionosuudella koska esityksellä laajennetaan kuntien lakisääteisiä tehtäviä

on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen kaksikymmentä tuntia viikossa sitä laajempaan varhaiskasvatukseen lapsella on oikeus hänen vanhempiensa työssäkäynnin yrittäjyyden tai opiskelun vuoksi taikka lapsen yksilöllisten tarpeiden tai hänen perheensä olosuhteiden takia kuntien mahdollisuus rajata varhaiskasvatusoikeus edellä kuvatulla tavalla tuli voimaan ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattakuusitoista muutosta perusteltiin sillä että varhaiskasvatusoikeuden turvaaminen turvaaminen kahdellakymmenellä tunnilla viikossa jokaiselle lapselle ja perheelle on riittävä ottaen huomioon taloudelliset realiteetit vuosittaisia vuosittaisia valtionosuusjärjestelmän mukaisia kokonaissäästöjä rajoituksesta arvioitiin syntyvän nimenomaan tästä että lapsen muutos johtaisi noin kuudenkymmenenkahden miljoonan euron euron säästöön vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista alkaen yksityisen hoidon tuen osalta säästöksi arvioitiin vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista alkaen noin miljoona euroa varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisella ei kuitenkaan saavutettu ennakkoon arvioituja vaikutuksia yksi keskeinen tähän vaikuttava tekijä oli että läheskään kaikki kunnat eivät rajanneet varhaiskasvatusoikeutta lain mahdollistamalla tavalla vaan säilyttivät oikeuden sellaisena kuin se oli ennen lakimuutostakin ollut varhaiskasvatusoikeuden rajoittaminen on varhaiskasvatuksen työntekijöiden antamien vastausten mukaan myös lisännyt hallinnollisen työn määrää työn kuormittavuutta ja lapsiryhmässä tehtävän työn haasteellisuutta tämä selviää muun muassa selvityksestä varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksista jonka on siis tehnyt valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta tai tai

kaksituhattaseitsemäntoista ja sen nimi on tällainen vakavai selvitys joka näitä vaikutuksia on selvittänyt arvoisa puhemies valiokunta katsoo että varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta ei ole osoitettu saavutetun ennakkoon arvioituja kustannussäästöjä mikä siinä se lähtökohta alun perin oli ja että rajaus on ollut vielä kaiken lisäksi ongelmallinen myös erityisesti lasten ja lapsiperheitten kannalta tässä vakavai selvityksessä todetaan selvityksen antavan myös viitteitä siitä että vuoden kaksituhattakuusitoista lainsäädännön muutoksilla olisi ollut negatiivisia lapsivaikutuksia erityisesti päiväkotien lapsiryhmien tilanne näyttää tutkimustulosten valossa haasteelliselta päiväkotiryhmien kokoonpanoihin on tullut lisää moninaisuutta osa aikaisten ja osapäiväisten lasten sekä laajennetun varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten lisääntymisen myötä lisäksi lasten määrä ryhmässä on kasvanut osassa kuntia lasten näkökulmasta sosiaalisten suhteiden määrä on noussut suurissa ja vaihtuvissa ryhmissä kohtuuttomaksi myös työntekijät arvioivat mahdollisuuksiensa lasten yksilölliseen kohtaamiseen kavenneen työntekijöiden keskuudessa on huolta erityisesti kaikkein pienimmistä lapsista erityistä tukea tarvitsevista lapsista sekä suomen kielen oppimiseen tukea tarvitsevista lapsista tämän tuottaa siis tämä vakavai selvitys sivulta sataneljäkymmentäkahdeksan löytyy tällainen tulos valiokunta pitää hallituksen esittämää varhaiskasvatusoikeuden palauttamista lapsen oikeuksien täytäntöönpanoa edistävänä toimenpiteenä ja asiantuntijakuulemisessa esille tulleeseen viitaten kiinnittää erityistä huomiota lasten yhdenvertaisen aseman turvaamiseen

nämä selvitykset ovat tuottaneet sellaista tulosta että tämä säännöstö ja ja myöskin käytännöt ovat aika epäselviä ja siitä syystä asiantuntijakuulemisessa tuli esille että näitä pitäisi hieman selkeyttää yhtenä esimerkkinä mainittiin turvapaikanhakijalasten

minkälaisia käytäntöjä siitä on eri kunnissa sitten siellä tuli myös lasten vuorohoito esille vuorohoitoasiat olivat myöskin asiantuntijoiden mukaan hieman sekavat sekavat ja siitä syystä valiokunta kiinnittää huomiota lasten vuorohoitoa koskevan sääntelyn tulkinnanvaraisuuteen voimassa olevaa varhaiskasvatuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan vuorohoitoa koskevalla tarkennuksella edesautetaan lain yhtäläistä noudattamista asuinpaikasta riippumatta ja näin edistetään lapsen pääsyä turvalliseen ja kehittävään varhaiskasvatukseen iltaisin öisin viikonloppuisin ja arkipyhinä silloin kun lapsi tarvitsee sitä huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi lisäksi edellä mainitussa hallituksen esityksessä todetaan kuten nykyisinkin varhaiskasvatusta voitaisiin erityisten olosuhteiden niin niin vaatiessa antaa myös oppivelvollisuusikäiselle lapselle tällainen erityinen syy voi olla pienten koululaisten hoidon tarve jos kunnassa ei esimerkiksi järjestetä perusopetuslaissa tarkoitettua aamu ja iltapäivätoimintaa taikka hoidon tarve johtuu lapsen huoltajan epäsäännöllisistä työajoista etenkin yksinhuoltajien kohdalla voi syntyä tällaisia tilanteita että lapsi tarvitsisikin tätä vuorohoitoa ja siitä syystä tämä nousi asiantuntijakuulemisessa sitten esiin tuli esille myös työrauhatoivomus varhaiskasvatukselle ja sen kehittämiselle ja se että sellaisista jatkuvista projekteista päästäisiin eroon

työrauha tässä vain ihan lopuksi sitten totean että valiokunta katsoo että suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen varhaiskasvatukseen on lapsen oikeus ja että laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus on hyvä alku jatkuvan oppimisen polulle ja yhteiskunnan jäsenyyteen kasvamiselle varhaiskasvatus on keskeinen osa suomen kasvatus ja koulutusjärjestelmää jolla luodaan osaamiseen perustuvan yhteiskuntamme tulevaisuutta sen merkityksellisyys ja positiivinen

kustannusvaikutus korostuvat erityisesti lapsilla joiden lähtökohdat oppimiselle ovat haasteellisia varhaiskasvatuksella on useiden sekä kansallisten että kansainvälisten tutkimusten perusteella merkittävä myönteinen vaikutus lapsen kehitykselle ja oppimiselle sillä varhaiskasvatukseen liittyvät ratkaisut vaikuttavat oppimisen edellytyksiin kauaskantoisesti valiokunta painottaa että varhaiskasvatuksen järjestämisessä tulee toteutua aina lapsen etu

sitten vielä lisäksi kaksi lausumaa jotka tässä lyhyesti vielä luen ensimmäinen lausuma eduskunta edellyttää että valtioneuvosto selvittää ja selkeyttää kuluvan vaalikauden aikana varhaiskasvatuslain kuudennen pykälän kolmannen momentin tarkoittamien lasten esimerkiksi turvapaikanhakijalasten varhaiskasvatusoikeuden yhdenvertaisen turvaamisen sekä ryhtyy selvityksen perusteella

arvoisa puhemies kun olin viisi vuotias niin osallistuin päivähoitoliikkeen mielenilmaukseen tässä talossa äitini ja pikkusisareni kanssa tuo lähinnä pienten lasten äideistä koostunut ryhmittymä kamppaili tasa arvotoimijoiden kanssa sen eteen että jokaisen lapsen päivähoito turvattaisiin suomessa minun kaulassani roikkui lappu jossa luki haluan turvallisen hoitopaikan tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla päivähoitopaikan saaminen oli miltei mahdotonta ja äitini on kertonut kuinka hän muiden äitien kanssa liimaili lyhtytolppiin semmoisia ilmoituksia että haetaan hoitajaa kotiin työnteko olisi mahdollista sanon usein että lasten subjektiivinen päivähoito oikeus oli vuosikymmenten kamppailun tulos ja hienoimpia tasa arvosaavutuksia suomessa siksi se hetki kun edellinen hallitus päätti kajota tuohon oikeuteen oli monelle niin järkyttävä varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus joka ei voi muuttua sen mukaan miten vanhempien työmarkkina asema muuttuu on hienoa että osa kunnista ei lähtenyt rajaamisen tielle mutta lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei voi myöskään riippua kotikunnasta suomelle ominaista on että kuntiin on syntynyt omia paikallisia tapoja tukea ja ohjata perheiden lastenhoitoon liittyviä valintoja tutkimustenkin mukaan kuntiin on syntynyt omia lastenhoito ja varhaiskasvatuskulttuureja tämä tämä on lasten yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista monet kunnat esimerkiksi säästösyistä ohjaavat lapsia kotihoidon tuelle vaikka usein juuri nämä lapset hyötyisivät varhaiskasvatuksesta ensi elokuusta lähtien perheet saavat itse valita ja määritellä varhaiskasvatuksen tarpeensa koko maassa me hallitusohjelman kirjoittajat olemme sitä mieltä että perheisiin pitää luottaa tulla ulkopuolelta määrittelemään minkälainen oikeus lapsella on varhaiskasvatukseen tällä on valtava merkitys yhteiskunnan lapsimyönteisyydelle me näemme että lapsen oikeuksista ei voi säästää vasemmistoliiton tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja myös tämän tavoitteen saavuttamisessa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on oleellisessa asemassa tutkimusten mukaan korkeatasoisesta pedagogisesta varhaiskasvatuksesta hyötyvät kaikki lapset erityisen suurta vaikuttavuus on lapsille joiden kasvuympäristössä on heidän kehittymistään haittaavia tekijöitä kuten vanhempien päihde tai terveysongelmia tai puutteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa laadukkaan varhaiskasvatuksen on todettu olevan tärkeä ellei jopa tärkein myöhempää syrjäytymistä ehkäisevä tekijä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on tärkeää myös työllisyyden parantamisen näkökulmasta sillä toimivat ja joustavat varhaiskasvatuspalvelut parantavat erityisesti naisten työllisyyttä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ei kuitenkaan yksinään riitä vaan meidän on mietittävä keinoja kuinka erityisesti vuorotyötä tekevien pienten koululaisten vanhempien perheen ja työn yhteensovittamista helpotetaan erityisesti yksinhuoltajien on vaikea ottaa vuorotyötä vastaan jos pieni koululainen on jätettävä yöksi yksin kotiin onkin hienoa että sivistysvaliokunta teki tästä lausuman mietintöön sivistysvaliokunnan mietinnössä nostetaan esiin että varhaiskasvatusoikeuden rajoittaminen on varhaiskasvatuksen työntekijöiden antamien vastausten mukaan lisännyt muun muassa hallinnollisen työn määrää työn kuormittavuutta ja lapsiryhmässä tehtävän työn haasteellisuutta vanhempien arviot oikeuden rajaamisesta ovat hyvin kriittisiä huolta esimerkiksi lasten yhdenvertaisuus sekä lasten vertaissuhteiden pysyvyyden ja lasten ja aikuisten suhteiden väheneminen nämä ovat aivan oleellisia kysymyksiä kun puhutaan varhaiskasvatuksen laadusta lasten yhdenvertaisuuden takia oli myös hienoa että sivistysvaliokunta teki mietintöönsä lausuman koskien haavoittuvassa asemassa olevien lasten varhaiskasvatuksen epäselvää tilannetta tämä oli huoli joka nousi erityisesti esille asiantuntijakuulemisissa valiokunta lisäsi mietintöön myös tästä lausuman missä edellytetään että valtioneuvosto selvittää ja selkeyttää esimerkiksi turvapaikanhakijalasten varhaiskasvatusoikeuden turvaamista arvoisa puhemies ensi elokuusta lähtien lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen turvataan jälleen lailla eikä yhtäkään lasta erotella toiseen ryhmään tai varhaiskasvatuksesta ulos vanhempien taustaolosuhteiden vuoksi
arvoisa

puhemies tämä päivä on monella tapaa historiallinen ja tämä päivä on historiallinen juuri siitä syystä että eduskunta käsittelee tänään kansalaisten kannalta erittäin epäoikeudenmukaista lainsäädäntöä ja samalla korjaa ne toinen on se missä eduskunta hautaa aktiivilain ja toinen tämä esillä oleva lakiesitys joka palauttaa jokaisen lapsen subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen siinä mielessä voi sanoa että tämä päivä on hyvä päivä olen valiokunnan puheenjohtajan kanssa samaa mieltä siitä että että sivistysvaliokunnan mietintö on hyvä ja olen myös samalla lailla tyytyväinen niistä lausumista jotka konkreettisesti tuovat esille muun muassa myös maahanmuuttajien turvapaikanhakijoitten lasten oikeudet saada varhaiskasvatusta sitä kautta vahvistamme myös lasten oikeuksia suomessa arvoisa puhemies ainoa konkreettinen side tulevaisuuteen ovat lapset ei niin että hoitaisimme sinun lastesi ja minun lasteni asioita kyse on meidän yhteisistä lapsistamme kaikista lapsista jokaisesta nappulasta siksi lapset laitettava etusijalle näin totesi aikanaan ruotsin entinen pääministeri olof palme on hienoa nähdä kuinka tämän vaatimuksen mukaisesti lapset ja lasten oikeudet laitetaan etusijalle käsittelyssä olevassa esityksessä varhaiskasvatuslain muuttamiseksi varhaiskasvatuksen merkitys lapsen tulevalle oppimiselle ja koulumenestykselle on todistettu laajasti kansainvälisissä ja myös kansallisissa tutkimuksissa varhaiset panostukset koulutukseen vaikuttavat merkittävästi myös myöhempään kouluttautumiseen suomen menestys on pitkälti riippuvaista siitä millainen on kansakuntamme koulutus ja osaamistaso tästä huolimatta suomessa lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on eurooppalaisittain tarkasteltuna alhaisella tasolla arvoisa puhemies lapsen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ei saa riippua hänen vanhempiensa tai muiden huoltajien työtilanteesta tuen tarpeesta tai lapsen asuinkunnasta lasten yhdenvertaisen kohtelun tulisi olla varhaiskasvatuksesta keskusteltaessa avainasemassa viime kaudella eduskunta kuitenkin rajoitti lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen päätöksen seurauksia tutkittaessa on selvinnyt että lapsivaikutukset ovat olleet negatiivisia varhaiskasvatuksen työntekijät arvioivat mahdollisuuksiensa lasten yksilölliseen kohtaamiseen vähentyneen lasten vanhemmat taas arvioivat lasten tasa arvoisuuden heikentyneen ja päätöksen vaikuttaneen negatiivisesti lasten kasvuun kehitykseen ja oppimiseen varhaiskasvatuksen tulee luoda lapselle turvallinen siirtymä kohti perusopetusta subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus mahdollistaa jokaiselle lapselle tasavertaiset mahdollisuudet ja edellytykset selviytyä perusopetuksesta vaikuttavuus on suurinta kun mahdollisimman suuri osa lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä erityisen tärkeää oikeus osallistua varhaiskasvatukseen on niille lapsille joiden lähtökohdat ovat heikommat kuin muilla arvoisa puhemies juuri julkaistun pisa tutkimuksen mukaan suomalaisten nuorten lukutaito on edelleen hyvä mutta heikkojen lukijoiden osuus on kasvanut huolestuttavasti tyttöjen ja poikien erot lukutaidossa ovat oecd maiden suurimmat koulujen väliset oppimiserot ovat suomessa pienet mutta sosioekonomisen sosioekonomisen taustan vaikutus on kuitenkin tulosten mukaan lisääntynyt tällainen kehityssuunta on pysäytettävä ja tämän pyrimme tekemään tähän liittyy oleellisesti varhaiskasvatus laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen kaikille lapsille lapsen oikeuksista ja tasa arvosta huolehtien on yksi askel suunnan muuttamiseksi suomalaisten koulutus ja osaamistason parantamiseksi tarvitaan lisäksi muita panostuksia varhaiskasvatukseen perusopetukseen toiselle asteelle sekä korkeakoulutukseen meidän on huolehdittava lasten ja nuorten koko ja oppimisen koulutuspolusta arvoisa puhemies lapsen oikeuksien turvaamiseksi on tärkeää myös vahvistaa vanhempien tietoisuutta varhaiskasvatuksen merkityksestä lapsen ja oppimisen kannalta kyseessä ei ole pelkkä sosiaalipalvelu tai tuki vanhemman työssäkäynnille vaan varhaiskasvatuksen merkitys on kasvatuksellinen ja koulutuksellinen se on kiinteä osa meidän lapsiemme kasvua ja kehitystä se on kiinteä osa meidän koulutusjärjestelmäämme lapset aloittavat koulunkäyntinsä yhä erilaisemmista taustoista varhaiskasvatus on osa sitä perustaa heidän hyvinvointinsa ja kehityksensä rakentuvat sen avulla tuemme koulutuksellista tasa arvoa ja elinikäistä oppimista laadukkaalla varhaiskasvatuksella pystymme tehokkaasti parantamaan lapsen oppimismahdollisuuksia hänen koulutiellään sen avulla ehkäisemme myös mahdollista syrjäytymistä arvoisa puhemies sosiaalidemokraattien pitkän aikavälin tavoite on lapsen oikeudet huomioiden saada suomalaisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste eurooppalaiselle tasolle päätös palauttaa subjektinen varhaiskasvatusoikeus on yksi askel kohti tätä tavoitetta se on investointi tulevaisuuteen
arvoisa

herra puhemies hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava olen ollut tyytyväinen siihen ettei subjektiivista päivähoito oikeutta alun perinkään rajattu omassa kotikaupungissani helsingissä mutta erityisen hienoa on se että oikeus palautuu nyt kaikkialle suomessa ensimmäiset perheen ulkopuoliset ystävyys ja ihmissuhteethan solmitaan usein päiväkodissa ja hoitopaikassa jotta voisimme mahdollistaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään ja taistella yhteistä suurta haastettamme eli syrjäytymistä vastaan on oleellista sijoittaa nimenomaan alkulähteille eli varhaiskasvatukseen ja kuten sivistysvaliokunnan mietinnössä viisaasti muistutetaan varhaiskasvatus ei tue pelkästään lapsia vaan perheiden hyvinvointia jokaisen perheen tilannehan on luonnollisesti erilainen ja jokainen lapsi on myös erilainen ja on tärkeää mahdollistaa tasa arvoinen valinnan mahdollisuus kaikille perheille perheiden kannaltahan oleellista on myös varhaiskasvatuksen saavutettavuus se että päiväkotipaikan saa läheltä kotia ja läheltä työpaikkaa tässä riittää monessa kaupungissa suomessa vielä valtavasti haasteita ja jonain päivänä toivottavasti saamme myös toteutettua kaikille lapsille maksuttoman varhaiskasvatuksen johon osallistuu koko ikäluokka

arvoisa puhemies subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus on yksi käsittämättömimmistä hankkeista viime vuosina sen ei alun perinkään odotettu tuovan merkittävää suoraa säästöä mutta alusta asti oli selvää että se vähäkin sulaa siihen että vanhemmat eivät voi ottaa sirpaletöitä vastaan hoitopaikan puutteessa ja kun me tiedämme että sirpaletyöt on keskeinen väylä avoimille työmarkkinoille niin sillä on merkittäviä kielteisiä työllisyysvaikutuksia tämän lisäksi uudistus kohdistui täsmällisesti harvinaisen täsmällisesti väestön haavoittuvimpaan osaan pienituloisiin ihmisiin ja ihmisistä vielä niihin pieniin pienituloisiin ihmisiin uudistus oli niin järjetön että merkittävä osa kunnista ei ottanut sitä käyttöön mikä onkin tässä katastrofissa ollut se positiivisin puoli siellä missä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus toteutettiin me olemme saaneet uudestaan ja uudestaan lukea käytännöistä joissa päiväkoteihin syntyy erottelujärjestelmiä lasten sosioekonomisen taustan mukaan olen erittäin iloinen että me olemme nyt tässä pisteessä että tästä hullutuksesta päästään eroon

arvoisa

tavoitteelliseen varhaiskasvatukseen osallistuminen on lapsen oikeus olen saanut joskus viedä lastenlapsia varhaiskasvatukseen ja ja he ovat menneet sinne erittäin mielellään laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus on hyvä alku jatkuvan oppimisen polulle ja yhteiskunnan jäsenyyteen kasvamiselle meidän tulee kehittää koko koulupolkua ja varhaiskasvatusta sen sen alkuna tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan jokaisella lapsella on nytkin oikeus osallistua varhaiskasvatukseen kaksikymmentä tuntia viikossa omat lapsenlapseni ovat välillä osallistuneet juuri näin sitä laajempaan varhaiskasvatukseen lapsella on ollut oikeus hänen vanhempiensa työssäkäynnin yrittäjyyden tai opiskelun vuoksi tai lapsen yksilöllisten tarpeiden tai hänen perheensä olosuhteiden takia kuntien mahdollisuus rajata tätä varhaiskasvatusoikeutta tuli voimaan elokuussa

muutosta perusteltiin sillä että se on lapselle ja perheelle riittävä ottaen huomioon talouden realiteetit osalle se on ollut riittävä osalle se ei ole ollut riittävä varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisella ei saavutettu ennakkoon arvioituja vaikutuksia kaikki kunnat eivät rajanneet oikeutta rajauksen toteutti manner suomen kahdestasadastaviidestäkymmenestä kunnasta satakolmekymmentäviisi kuntaa tämä rajaus koski noin viittä ja puoltatuhatta lasta varhaiskasvatusoikeuden rajoittaminen on työntekijöiden mukaan lisännyt hallinnollista työtä myös työn kuormittavuutta ja lasten kanssa tehtävän työn haasteellisuutta päiväkotiryhmien kokoonpanoihin on tullut moninaisuutta kun osa aikaisia ja osapäiväisiä lapsia on enemmän lasten määrä ryhmissä on kasvanut ja lasten sosiaalisten suhteiden määrä on myöskin noussut joskus jopa kohtuuttomaksi työntekijät arvioivat että heidän mahdollisuutensa lasten yksilölliseen kohtaamiseen kaventuivat huoli oli pienimmistä lapsista erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja suomen kielen oppimiseen tukea tarvitsevista lapsista lasten vanhemmat arvioivat että tasavertaisuus heikkeni suhteessa muihin lapsiin vertaissuhteet tai niiden pysyvyys väheni ja sillä kaikella oli negatiivisia vaikutuksia lasten kasvulle kehitykselle ja oppimiselle

tässä ehdotuksessa halutaan palauttaa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus mutta myös kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea muutetaan

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaa sääntelyä muutetaan vastaamaan tätä subjektiivista oikeutta yksityisen hoidon tukena maksettaisiin korkeampaa tukea kun lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen kokoaikaisesti on hyvä että varhaiskasvatusta järjestetään edelleen myös osa aikaisena tai alennettua yksityisen hoidon tukea maksettaisiin kun lapsi osallistuu esiopetuksen tai perusopetuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen täällä on puhuttu myös vuorohoidosta sivistysvaliokunta toivoo että sen tarvetta ja toteutumista selvitetään sivistysvaliokunta kannatti tätä esitystä ja on hyvä että lasten osallistumisoikeus tähän kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ei jatkossa riipu lapsen vanhempien tai muiden huoltajien työ elämäntilanteesta lapsen tai hänen perheensä tuen tarpeesta tai lapsen asuinkunnasta näin uudistus parantaa alle kouluikäisten lasten yhdenvertaista kohtelua ja on sen vuoksi tarpeellinen

valiokunnan asiantuntijakuulemisissa tuli esille että on hyvä ottaa huomioon että ehdotetun muutoksen vaikutukset eri kuntiin voivat olla erilaisia riippuen siitä onko kunnassa tähän mennessä rajoitettu varhaiskasvatusoikeutta vai ei valiokunta korostikin ja sen aikataulusta aiheutuvien kustannusvaikutusten seuraamista tulee tehdä tämä varhaiskasvatuksen toteutuminen on lapsen etu perheiden tulee toki edelleen saada itse päättää miten ne hoitavat lapsensa jos vanhempi hoitaa lapsia kotona osallistuminen osa aikaiseen varhaiskasvatukseen on hyvä asia kuten tähänkin saakka tämä on kaikkinensa lapsiystävällisen suomen rakentamista kannatan tätä esitystä se on ennaltaehkäisevää työtä ettei kukaan putoa se on investointi huomiseen lasten vuoksi kannattaa avata huomisen ovi

arvoisa puhemies tällä varhaiskasvatuslain muutoksella lapselle palautetaan subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen se on ollut muutaman vuoden pois se on sosiaalidemokraateille erittäin tärkeä asia ja siitä on puhuttu myöskin ennen vaaleja ja nyt se toteutetaan oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautetaan kaikille lapsille muutosehdotuksen tarkoituksena on että lapsen osallistumisoikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ei riipu lapsen vanhempien tai muiden huoltajien työ tai elämäntilanteesta lapsen tai hänen perheensä tuen taikka lapsen asuinkunnasta uudistus parantaa alle kouluikäisten lasten yhdenvertaista kohtelua ja on siten erittäin kannatettava ja tarpeellinen kunnille tulee kustannuksia tästä jonkun verran mutta hallitusohjelmassa on kirjattu että kun lakisääteisiä tehtäviä laajennetaan ne myöskin sitten täysimääräisesti korvataan näin ollen valtionosuuksiin lisätään esimerkiksi ensi vuodelle yksi miljoonaa euroa tätä varten kuitenkin on hyvä ottaa huomioon mitkä ovat vaikutukset eri kunnissa koska osissa kuntia ei ole tätä varhaiskasvatusoikeutta rajattu vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus vaan on nähty se niin että oikeus varhaiskasvatukseen pitää olla kaikilla

siitä on aiemmin arveltu tulevan siis vuonna kaksituhattakuusitoista kun kunnilla on ollut mahdollisuus tätä rajata

yli kuudenkymmenen miljoonan euron säästöt tämä ei ole kuitenkaan toteutunut ja

syynä on tosiaan se että monet kunnat ovat kuitenkin pitäneet sen palvelun niin kuin ennen vuotta kaksituhattakuusitoista on ollut tässä on myöskin vanhemmilta kyselytutkimuksesta tullut kriittistä näkemystä kun sitä oikeutta on rajattu vaikutuksissa tuli esille lasten tasavertaisuuden heikkeneminen suhteessa muihin lapsiin jos ei ole päässyt varhaiskasvatukseen esimerkiksi sen takia että äiti tai työttömänä lasten vertaissuhteiden pysyvyyden vähentyminen negatiiviset vaikutukset lasten kasvulle kehitykselle ja oppimiselle aikuisten ja lasten välisten suhteiden pysyvyyden vähentyminen ja lasten hyvinvoinnin heikkeneminen

tämä on erittäin hyvä muutos itse kolmen lapsen isänä voin sanoa ja kaikki ovat myöskin varhaiskasvatuksessa olleet päivähoidossa että olen ollut tyytyväinen ja en ymmärrä sitä pelkoa mikä joissain tietyissä tahoissa liittyy tähän varhaiskasvatukseen niin että ajatellaan että ainoa oikea paikka olisi ainoastaan kotona kotona on varmasti hyvä olla perheen parissa se on totta mutta silloin kun on esimerkiksi äiti työttömänä tai isä työttömänä niin se rajaa sen että lapset eivät pääse vaikka tämmöiseen kehittävään varhaiskasvatukseen missä opetellaan erilaisia asioita saadaan uusia kavereita ja voidaan myöskin oppia sosiaalisia suhteita se on ilman muuta tärkeätä siellä myöskin sitten pystytään tukemaan perhettä ja lasta jos huomataan että on ongelmia jos tulee erityistä tuen tarvetta tai muuta niin on semmoinen matala kynnys sitten muihin palveluihin

varhaiskasvatuslaissa korostetaan lapsen edun ensisijaisuutta ja tämä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja yli kolme vuotiaiden ryhmäkokojen kasvattaminen sipilän hallituksen toimesta sotii räikeästi tätä periaatetta vastaan subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen johti siihen että lapset eivät enää olleet yhdenvertaisessa asemassa vaan kuntakohtaiset ratkaisut erosivat toisistaan kaikilla lapsilla ei enää ollut yhtäläistä oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen taustasta vanhempien työmarkkina asemasta asuinpaikasta riippumatta onkin lapsiperheiden arkeen myönteisesti vaikuttava päätös että että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus rajaus poistetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään varhaiskasvatuksen hankkeen puitteissa kaksivuotisen esiopetuksen pilotointia jatketaan ja viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua laajennetaan nämä ovat semmoisia hyviä askelia meidän pikkuisten kannalta

arvoisa puhemies edellisellä hallituskaudella subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ja ryhmäkokojen heikentäminen kertoivat karua kieltä ehkä ymmärtämättömyydestä se kosketti sellaisia perheitä jotka erityisesti tarvitsevat varhaiskasvatuksen tukea sellaisia lapsia jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi kielten oppimisessa on hienoa että tästä keskustelusta on päästy eteenpäin ja varhaiskasvatus tunnistetaan niin valtuustosaleissa kuin täällä eduskunnassakin lasten oikeudeksi yhä paremmin sekä todella keskeiseksi osaksi oppimista helsingissä tyrmistyimme tästä esityksestä kaupunginvaltuustossa ryhdyimme niin sanotusti kapinaan emme hyväksyneet sitä että subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta heikennettäisiin tai että ryhmäkokoja kasvatettaisiin ja näin toimi ehkä tämän ja muidenkin kaupunkien esimerkin jälkeen moni muukin kaupunki ja kunta on hienoa että tällä hallituskaudella perhevapaauudistus tullaan vihdoin uudistamaan vanhemmat voivat valita sekä uran että lapset ja siihen tulee kannustaa viime viikonloppuna leikkipuistossa keskustelin erään minulle tuntemattoman perheen kanssa joka joka oli muuttanut helsinkiin kuukausi sitten toinen vanhemmista oli tullut tänne töihin toinen vanhemmista pohti saako hän päiväkotipaikan lapselleen ja löytääkö hän kun ei puhu suomea on todella tärkeää työllistymisen kannalta että on helppoa ja nopeaa saada läheltä kotia varhaiskasvatuspaikka tämä on myös yksi tärkeä näkökulma jos perheitä kohtaa epävarmuus siitä saako sen varhaiskasvatusoikeuden kohtuullisen välimatkan kohtuullisen välimatkan päästä niin työllistyminen ei ainakaan sitä kautta helpotu ja jos me puhumme siitä että haluaisimme vahvistaa myös tänne muuttavien mahdollisuuksia työllistyä niin emme voi välttää keskustelua varhaiskasvatusoikeudesta helsingissä olemme keskustelleet myös siitä että tarvitsisimme tällaisia lähipäiväkotialueita ja tehneetkin siitä linjauksen ihan samalla tavalla kuin kaikilla lapsilla on oikeus lähikouluun tulisi oikeus olla myös lähipäiväkotipaikkaan monessa kaupungissa on menty palvelusetelimalliin mikä ei ole tuonut pelkästään hyviä lopputuloksia ja ja hyviä kokemuksia tiedämme että yksityisissä päiväkodeissa keskimäärin maksetaan aika merkittävästikin pienempiä palkkoja varhaiskasvatuksen ammattilaisille joilla on jo tätä nykyä koulutukseen ja työn vaativuuteen nähden aivan liian pieni palkka markkinallistuminen on niin sanotuissa peruspalveluissa vai voisiko sanoa koulutuksessa varsin haasteellista mielestäni tulisi pohtia malleja joissa menemme kohti säätiömallia esimerkiksi kaupungin omien päiväkotipaikkojen ohella

sen lisäksi tarvitsemme huomattavasti enemmän aloituspaikkoja varhaiskasvatuksen työntekijäpulan täyttämiseksi toki tämäkään ei riitä vaan tarvitsemme myös työn arvostuksen lisäämistä ja sen rinnastamista yhä enemmän koulutukseen ja opetukseen eikä missään nimessä sellaiseen säilytyspaikkaan josta vielä puhutaan ja jonka kaltaista puhetta ehkä vielä joskus tässäkin salissa

kuulee ainakin pohdintaa siitä olisiko koti kuitenkin se paikka jossa lasten ainoastaan olisi hyvä olla on tärkeää saada valmiuksia koulupolulle ja tässä meillä on vielä suomessa tekemistä mutta toki tämä tavoite ei vaadi pelkästään sitä että varhaiskasvatukseen on oikeus vaan se vaatii myös riittävän pieniä ryhmäkokoja ja se vaatii resursseja ja se vaatii sitä että tämä aika hälyttäväkin tilanne varhaiskasvatuksen ammattilaisten varhaiskasvatuksen opettajien pulasta saadaan ratkaistua tässä mielestäni emme voi sivuuttaa sitä että työstä on saatava myöskin kunnon palkka kaikkien näiden muiden keinojen lisäksi joita tässä jo

arvoisa puhemies haluaisin vielä kiinnittää huomiota näihin erinomaisiin lausumiin jotka valiokunta teki ja sitten siihen vastalauseeseen jonka perussuomalaisten ryhmä teki harmi vain että täällä ei nyt ole yhtään perussuomalaisten edustajaa paikalla mutta me tosiaan lisäsimme sinne lausuman koskien sitä että

varhaiskasvatusoikeuden on toteuduttava yhdenvertaisesti ja että myös edellytetään että tätä selvitetään ja tehdään ne toimenpiteet jotta tämä oikeus toteutuu erityisesti esimerkiksi turvapaikanhakijalasten kohdalla me tiedämme että tässä on kunnissa hyvin erilaisia

tässä kohtaa haluaisin muistuttaa että perustuslaissa turvatut perusoikeudet koskevat lähtökohtaisesti jokaista ihmistä eivät jokaista suomalaista eivät jokaista oleskeluluvan haltijaa vaan ihan jokaista ihmistä ja samoin on kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen ihmisoikeuksien osalta lisäksi varhaiskasvatusoikeus on nimenomaan lapsen oikeus ja lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämä lapsen edun etusija tarkoittaa että lasta koskevissa päätöksissä lapsen etu on laitettava keskiöön ja muiden intressien edelle sitten tähän toiseen lausumaan koskien vuorohoidon järjestämistä tässähän me että myös päiväkoti ikäisten vuorohoidon järjestäminen on on monissa kunnissa hankalaa se ei toteudu niin kuin sen pitäisi mutta valiokunnassa erityisesti keskusteltiin siitä mikä on tilanne näillä pienillä alakoululaisilla joiden vanhemmat käyvät vuorotyössä tai jotka elävät yhden vanhemman perheessä jossa useimmiten äiti vuorotyössä meillä tosiaan on tilanne se että että vanhemmat voivat joutua tilanteeseen jossa ei pysty ottamaan työtä vastaan sen takia että ei halua jättää sitä lasta yksin illaksi kotiin tai tai yöksi kotiin tämä on iso yhteiskuntapoliittinen kysymys myös silloin kun me mietimme näitä työllistymistoimenpiteitä ja tosiaan on myös niin kuin valiokunnassa kuultiin että tällä hetkellä myöskään lastensuojelulaissa ei määritellä sitä minkä ikäisen lapsen voi jättää yksin kotiin ja jokainen meistä voi kuvitella että semmoisen eka tokaluokkalaisen ei kuulu viettää pitkiä aikoja yksin illalla saatikka sitten yötä kotona eli tämä oli erittäin hyvä että saatiin tätä asiaa edistettyä kiitos

kun tässä aika nopsasti esittelin tätä meidän mietintöä niin ja sen kehittämiselle niin haluan myöskin sitä tuoda tässä esille että täällä todetaan että nyt kun meillä on maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu suunnitelmissa niin todella olisi tärkeää että me saisimme keskittyä niihin ja että niihin tulisi riittävästi rahoitusta ja kyllä minä itse näen että aika tärkeää olisi että maksuton varhaiskasvatus sitten jossain vaiheessa meillä olisi olisi mahdollista se olisi tulevaisuusteko se olisi oikea tulevaisuusteko kun

lapsia ja otan nyt vain esimerkin siitä miksi minä kannatan sitä että selvitetään sitä koska on hyvin erilaisia käytäntöjä meidän perustuslakihan sanoo että välttämätön hoito ja huolenpito pitää varmistaa kaikille ja lapset ovat tietysti hyvin haavoittuvassa asemassa otetaan esimerkiksi turvapaikanhakijoitten tilanteesta se että siellä saatetaan olla vastaanottokeskuksessa on aivan eri asia olla jossain isossa vastaanottokeskuksessa jossa on satoja helsingissä kaksiossa joka voi olla myöskin vastaanottokeskuksen tila se prosessi saattaa kestää vuosia kun eri oikeusasteet käydään siitä syystä minä sanon että että tämä on sellainen asia että jos ajatellaan että me integroimme sitten heidät ja lapset erityisesti ja ja aikuiset niin kyllä se tarkoittaa sitä että saa kieliopetusta ja saa sitten mahdollisuuksia myöskin myöskin tähän varhaiskasvatukseen mutta sitä tarvetta pitää tietysti aina yksilöllisesti katsoa nyt on hyvin erilaisia käytäntöjä erilaisia käytäntöjä on myös siihen miten suhtaudutaan paperittomien auttamiseen siinä minä olen aika lailla eri mieltä siitä mitä jotkut ovat siitä mitä pitäisi silloin tarjota mutta onneksi me emme nyt tässä keskustelleet niistä vaan nyt me puhumme esimerkiksi turvapaikanhakijoista mutta tämä on hyvä selvittää ja tämä ei koske vain turvapaikanhakijoita vaan kaikkia muitakin lapsia jotka liikkuvat kaupungista ja kunnasta toiseen kaiken kaikkiaan muuten silloin aikoinaan kun olin peruspalveluministeri ja varhaiskasvatus oli itselläni vastuulla laajennettiin sitä että voi mennä toiseen kuntaan hakea ja päivähoitopaikkaa koska se oli järkevää että jos äiti lähti sinne toiseen suuntaan niin isä jätti sen lapsen sinne sitten mutta näillä kiitos

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia tasavallan presidentti on kolmas kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista myöntänyt eron pääministeri antti rinteen hallitukselle ja pyytänyt sitä jatkamaan toimitusministeristönä tämän vuoksi pääministeri rinne on ilmoittanut että hän ei voi enää vastata eduskunnassa vireillä olevaan välikysymykseen

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tämähän on itse asiassa hallintovaliokunnan mietintö mutta koska sivistysvaliokunta antoi siihen lausuntonsa niin haluan kertoa mitä me sanoimme siinä lausunnossa ja miten se miten se on vaikuttanut elikkä määräaikaisten vähennysten muuttaminen pysyviksi on se ongelma eli valiokunta kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota hallituksen esityksessä käsiteltäviin kunnan valtionosuuksiin kohdistuviin vähennyksiin joita on tehty tiettyjen hankkeiden rahoittamiseksi mietinnössä on sitten minkälaisia hankkeita on rahoitettu näillä valtionosuuksilla ja ne ovat olleet väliaikaisia vähennyksiä valtionosuuksista no sitten täällä kerrotaan siitä että hallituksen esityksessä ehdotetaan että pykälästä kumotaan edellä todetut määräaikaisia vähennyksiä koskevat momentit siellä kerrotaan sitten mitkä

näistä määräaikaisista vähennyksistä tulisivatkin pysyviksi vähennyksiksi siellä oli ihan näyttöä meille siitä että sellaiset hankkeet jotka periaatteessa ovat jo loppuneet jäivätkin yhtäkkiä sitten pysyviksi vähennyksiksi valtionosuuksista niinpä sivistysvaliokunta katsoo että vaikka tässä esityksessä edellä mainitut pysyviksi vähennyksiksi ehdotetut euromääräiset erät eivät ole suuria ja rahankäytön tarkoitukset ovat perusteltuja tulee valtionosuuden vähennyksillä resursoitavien toimintojen rahoituksen perusteet ja tarpeet tarkistaa vuosittain

vastaavaa toimintojen rahoittamisen mallia voidaan käyttää jatkossa muihinkin kohteisiin valiokunta pitää tarpeellisena että hallintovaliokunta tarkastelee mietinnössään perusteita vähentää kuntien valtionosuuksia valtionhallinnon tasolla toteutettavien hankkeiden rahoittamiseksi

kyllä se on täällä noteerattu tietenkin minä olisin toivonut että olisi hallintovaliokunta voinut tehdä

ihan lausuman tästä koska koska kyllä tämä minun mielestäni sen verran iso asia on että ainakin tätä kannattaisi selvittää kuinka suuri nämä ovat pieniä rahaeriä mutta ne saattavat kunnissa vaikuttaa tämä on vähän sellainen periaatekysymys minä olisin itse ollut sitä mieltä että tämä olisi ollut hallintovaliokunnassa kyllä lausuman paikka vaikka hyvin neutraali selvittämisen tai tai arvioinnin paikka edes mutta sitä täällä nyt ei ole

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä käsitellään

muutoksia

tässä on hyviä muutoksia siihen suuntaan että esimerkiksi seurojen ja yhdistysten työtaakkaa ja semmoista ylimääräistä byrokratiaa nyt sitten hieman puretaan siihen verraten mitä se olisi aiempien päätöksien mukaan ollut elikkä esimerkiksi seuroista on tullut palautetta että jos järjestää kilpailut ja vaikka muutaman kympin annetaan jollekin kilpailijalle niin tästä tulee hirveä lappujen täyttö ja selvityksen teko verottajalle koskenut sitten tätä palkinnon saajaa nyt tässä sitten on on tehty semmoinen linjaus että enintään sadan euron arvoisia kilpailupalkintoja ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin se helpottaa hyvin paljon seurojen toimintaa ja auttaa siinä asiassa tämä on hyvä muutos ja myöskin se tähän on tehty että myöskään sitten niitten palkintojen saajan silloin kun on kysymys tämmöisistä pienistä palkinnoista ei tarvitse veroilmoituksiin tehdä kovin isoja selvityksiä tai ei oikeastaan ollenkaan jos on alle satasen se on hyvä muutos kannatettava

arvoisa rouva puhemies tässä lakialoitteessa esitämme että keliakiakorvaus palautetaan siten että oikeus keliakiakorvaukseen olisi kuusitoista vuotta täyttäneellä henkilöllä jolla tai ihokeliakia on asianmukaisesti todettu ja sen takia on ehdottoman välttämätöntä käyttää jatkuvasti ainoastaan gluteenittomia tuotteita keliakiakorvaus olisi kolmekymmentäyksi euroa kuukaudessa ja sitä voitaisiin maksaa samanaikaisesti vammaistuen tai hoitotuen kanssa korvauksen hakemisesta säädettäisiin erikseen tässä ihan alkuvaiheessa haluaisin lausua suuret kiitokset kaikille niille kansanedustajille jotka allekirjoittivat aloitteen yhteensähän tässä on kuusikymmentäseitsemän allekirjoitusta iso kiitos siitä keliakia on vakava perinnöllinen autoimmuunisairaus jonka ainoana hoitona on elinikäinen ehdottoman tarkka gluteeniton erityisruokavalio hyvin pienet määrät gluteenia ruokavaliossa riittävät käynnistämään ohutsuolta vaurioittavan reaktion ja vaarantamaan keliakiapotilaan terveyden hoitamaton tai huonosti hoidettu keliakia lisää riskiä sairastua moniin muihin vakaviin sairauksiin kuten esimerkiksi osteoporoosiin anemiaan masennukseen tai suoliston syöpään hoitamaton keliakia aiheuttaa monenlaisten vatsavaivojen lisäksi myös esimerkiksi lapsettomuutta hermosto oireita nivelsairauksia ja lapsilla kasvohäiriöitä tai murrosiän viivästymistä hallitus poisti vuoden kaksituhattakuusitoista alusta keliakiakorvauksen jota keliakiaa sairastavat olivat voineet hakea vuodesta kaksituhattakaksi lähtien gluteenittomasta ruokavaliosta aiheutuvien merkittävien lisäkustannusten kattamiseksi vuoden kaksituhattaviisitoista lopussa ruokavaliokorvauksen saajia oli kelan tilaston mukaan

arvion mukaan tänä vuonna eli vuonna kaksituhattayhdeksäntoista olisi kolmekymmentäkahdeksantuhattaviisisataa keliakiaa sairastavaa henkilöä joilla sairaus on asianmukaisesti diagnosoitu keliakiahan voidaan todeta mittaamalla verestä keliakian vasta aineet tutkimalla koepala ohutsuolesta tai vastaavasti ihokeliakiassa tutkimalla koepala iholta vuoden kaksituhattaseitsemäntoista hintaselvityksen mukaan keliakian hoidon kustannukset ovat noin kuusikymmentäkaksi euroa kuukaudessa eli euroa vuodessa keliakia on siis autoimmuunisairaus useisiin autoimmuunisairauksiin on käytössä lääkehoito ja yhteiskunta tukee niiden hoitoa lääkkeiden erityiskorvauksella kuusikymmentäviisi tai sata prosenttisesti keliaakikon lääkkeenä toimii gluteeniton ruokavalio minkä vuoksi se tulee rinnastaa lääkärin määräämään lääkehoitoon ja keliaakikoiden ruokavaliosta tulevat lisäkustannukset tulee rinnastaa muiden vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien lääkekorvauksiin keliakia on myös perinnöllinen tauti mistä johtuen keliakiakorvauksen merkitys sairauden hoitamisen kannalta korostuu erityisesti lapsiperheissä lapsiperheiden ohella keliakiakorvauksen erittäin tärkeä merkitys korostuu erityisesti pienituloisten opiskelijoiden työttömien ja eläkeläisten kohdalla huomioitavaa on myös että hoitamattomasta tai huonosti hoidetusta keliakiasta aiheutuneet lisäsairaudet aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä lisäkustannuksia lääkärikäynteinä tutkimuskuluina lääkekorvauksina ja sairauspoissaoloina

sillä nyt hallituksessa olevista puolueista ennen eduskuntavaaleja sosiaalidemokraatit rkp vasemmistoliitto ja vihreät vihreät puolsivat selkeästi keliakiakorvauksen palauttamista ja se olikin tietojemme mukaan aivan viimeiseen iltaan asti hallitusohjelmassa mutta jotakin tapahtui ja viimeisenä iltana se keliakiakorvauksen palautus muuttui keliakiakorvauksen tarpeellisuus tulee selvittää ja tällainen merkintä siellä hallitusohjelmassa on tietojemme mukaan jollakin tapaa tämä selvitys on aloitettu mutta missä vaiheessa se on tai missä vaiheessa se valmistuu siitä ei ole tietoa sanoisinkin nyt ja vetoaisin siihen että kuusikymmentäseitsemän kansanedustajaa on allekirjoittanut tämän lakialoitteen ja todellakin monet puolueet sitä kannattivat ennen eduskuntavaaleja sen lisäksi meillä kristillisdemokraateilla kokoomuksella ja perussuomalaisilla on keliakiakorvaus myös vaihtoehtobudjetissamme ja niin kuin sanottu monet monet keliaakikot ympäri suomenmaata odottavat tämän keliakiakorvauksen palauttamista jos ajattelemme että ylimääräisiä kustannuksia tulee yli seitsemänsataa euroa vuodessa summa on todella suuri varsinkin pienituloisille ja jokaisen keliakiaa sairastavan tulisi voida huolehtia terveydestään ja hoitaa sairauttaan sen vaatimalla tarkkuudella eivätkä perheen tulot saa siihen vaikuttaa näin ollen vetoankin näin joulun alla rahat ovat monissa perheissä tiukoilla ja tietysti meillä yhteiskunnassakin mutta tämä satsaus on varmasti sellainen mikä lievittää sitä inhimillistä ahdistusta ja kärsimystä edesauttaa tämän sairauden hoidossa ja meillä yhteiskunnassa se on varsin pieni satsaus eli vetoan että tämä keliakiakorvaus saataisiin mahdollisimman pian palautettua

arvoisa rouva puhemies

kun talvisota syttyi kansanedustaja väinö havas päätti lähteä vapaaehtoisena rintamalle hän oli osallistunut aikaisemmin opiskelijana kansalaissotaan ja osallistunut myös viron ja aunuksen sotaretkille ei ollut twitteriä mutta muutoin talvisotaan lähtöä ihmeteltiin ja kummasteltiin väinö havas vastasi heille kaikki eivät näitä minun edesottamuksiani ymmärrä ei ole tarviskaan pääasia on se että tunnen omassatunnossani että juuri näin on tehtävä eduskunnassa kirjoitettu joululaulu viitoitti hänen tietään ja sinne missä pientä sortaa suuri väkivalta oikeutta on missä kolkon vankiholvin muuri kätkee marttyyrien kohtalon sinne saata viesti seimen ristin tieltä siellä voitto missä uhrimieltä aseveljiä ja ystäviä kuoli kapteeni havaksen viereltä hän lausui ystävänsä haudalla me talutamme poikamme ja tyttäremme taistelussa nukkuneiden kummuille ja kerromme heille kerromme heille isistä ja veljistä jotka antoivat kaikkensa seistessään vapautemme suojamuurina näytämme heille pellot joita taatot ovat kylväneet välkkyvät lahdet joista he ovat vedenviljaa pyytäneet metsät missä heidän kirveensä ovat kalskuneet kun poikamme varttuvat nuorukaisiksi sanomme heille hoida perintösi poika edustaja havas vei sodan keskelle rauhaa hän lähti myös jatkosotaan jossa hän kaatui suvilahden taistelussa vihollisen luoti osui suoraan sydämeen sotilaat pitivät häntä hetken sylissä ennen kuin kantoivat pois olemme kunnioittaneet tänään veteraanien perintöä heidän rivinsä harvenevat aina on tilaa hyville päätöksille on viimeinen mahdollisuus tukea maamme rakentajia iloitsen siitä että eduskunta nostaa rintamalisää ja toivotan kaikille hyvää itsenäisyyspäivää talvisodan syttyessä syntyneen joululaulun sanoin oi rauhan juhla enkelsiivet nosta ylle tuskan alla vaikertavan maan päästä mielet vallan hurmiosta köyhät heikot auta kunniaan saavu rohkeutta tuoden paimenille kalleintansa yössä kaitseville

arvoisa puhemies historiaa ei saa unohtaa ja siksi siitä on tärkeää puhua talvisodan alkamisesta on kahdeksankymmentä vuotta meillä monilla on kosketus siihen omien sukulaistemme ja tuttaviemme kautta lapsillamme ja heidän lapsillaan henkilökohtaista kosketusta on yhä vähemmän koska tätä sukupolvea on keskuudessamme yhä vähemmän mutta heidän työnsä ei saa painua unholaan

on tärkeää muistaa vielä keskuudessamme olevia sodan kokeneita henkilöitä ja korottaa rintamasotilaseläkettä ja sen lisäksi haluaisin korostaa sitä kuinka tärkeää on taltioida sitä tietoa jota vielä keskuudessamme olevilla henkilöillä sota on hyvä on myös todeta että eu on rauhan projekti kaikessa se ei ole onnistunut mutta yhteistyö eu maiden välillä on taannut meille pitkäaikaisen rauhan sota oli osa minunkin lapsuuttani mummojeni kokemusten ja kertomusten kautta molemmat toimivat lottina ja toinen mummoni kertoi että pahin muisto sodasta oli kun nuori mies tuotiin ilman päätä sotasairaalaan toinen kertoi että joulun aikaan rintamalle tuotiin kuljetus ja lahjojakin hevoskyydillä hevosta ammuttiin mutta ihmisiä ei siinä kohtaa ilmeisesti menetetty

tälle sukupolvelle aiheutui suurta surua sukulaisten tuttavien veljien sisarusten menetyksistä ja se tuntui käsin kosketeltavalta sukupolvikokemukselta joka veti vakavaksi kun siitä puhuttiin

mutta päällimmäisenä oli suuri kiitollisuus siitä miten hyvin asiat myöhemmin olivat nyt nämä mummot eivät kerro enää näitä tarinoita ainakaan useat heistä on tärkeää digitoida ja tallentaa näitä kertomuksia oman mummoni kertomuksia pystyin kuuntelemaan seinäjoen nurmon kirjastossa vhs nauhalta joka oli onneksi tallessa koska ilmeisesti seitsemänkymmentä luvulla oli tehty ryhmähaastatteluja sodan kokeneilta ihmisiltä mutta valitettavasti tätäkään aineistoa ei ole digitoitu joten en tiedä miten kauan se vielä tulee olemaan siellä nyt on viimeisiä hetkiä muistaa viimeisiä sodan kokeneita ihmisiä sotaveteraaneja ja taltioida heidän kokemuksiaan jotta tiedämme mitä tapahtui jotta voisimme välttää vastaavaa arkisten kokemusten ymmärtäminen on historiantutkimuksessa yhä tärkeämpää joskus sodat ovat onnettomien sattumusten summa mutta usein myös huonoa politiikkaa sen kärsijöinä ovat tavalliset ihmiset toivon että emme unohda sitä mitä on jouduttu kokemaan ja pystymme vielä näitä hyvinkin liikuttavia ja kiinnostavia arkisia tarinoita kertomaan tulevillekin sukupolville joiden ei tosiaankaan ole enää mahdollista ihan samanlaista henkilökohtaista kosketuspintaa näihin tapahtumiin saavuttaa

arvoisa rouva puhemies en tiedä onko meillä vielä monta mahdollisuutta puhua veteraanien asiasta tämän illan jälkeen tässä salissa mutta kuitenkin kuulleet tänään ja aivan aiheesta koskettavia hyviä puheita tärkeästä aiheesta uskon että me kaikki ymmärrämme mitä isänmaallisuus itsenäisyys ja itsenäinen suomi merkitsevät oma isäni lähti sinne jonnekin kaksikymmentä vuotiaana kahdeksankymmentä vuotta sitten talvisodan alkaessa hän palveli kotimaataan yli viisi vuotta rintamalla kovissa koettelemuksissa hän myös haavoittui sodassa mutta elämä sai jatkua hänen kohdallaan myös sodan jälkeen hän ei meille lapsille paljon halunnut kertoa sodan kauhuista vielä elossa oleva äitini oli kotirintamalla ilmavalvontalottana hän näki kuusitoista vuotiaana kun haapamäen ratapihaa pommitettiin talvisodan pakkasissa

hän muistaa hyvin vielä tänäänkin nämä tapahtumat hoitaessani tehtäviä viikonloppuisin kotiseudulla olen saanut olla saattamassa montaa sodassa

ja maamme rakentajaa viimeiselle matkalle joka kerta on ollut hyvin koskettavaa huomata mitenkä kirjaimellisesti veljeä ja siskoa ei tässä maassa jätetä eikä ole jätetty pienillä paikkakunnilla olen pannut merkille mitenkä vielä viimeinenkin paikkakunnalla elossa oleva veteraani on käynyt saattamassa veljen tai sisaren viimeiselle matkalle heidän edustamansa sukupolvi teki monta sellaista ihmettä mihinkä ei tämän päivän ihminen kykene tänään esillä oleva lakialoite on tärkeä ja tarpeellinen joskin parannukset voimaan tullessaan ensimmäinen neljättä vuonna kaksituhattakaksikymmentä tulevat valitettavasti monelle sodan käyneelle aivan liian myöhään valitettavasti sotiemme veteraanilesket ovat tässä aloitteessa kuten aikaisemminkin jääneet vallan huomioimatta olemme tänään puhuneet täällä salissa värikkäästikin monista tärkeistä asioista mutta uskon että veteraanien asia on se mikä meitä täällä salissa eniten yhdistää ja

veteraanien asia yhdistää eniten myös tuolla salin ulkopuolella meitä suomalaisia elämme epävarmoja ja nopeastikin muuttuvia aikoja mutta voisimmeko me tässäkin salissa ottaa esimerkkiä sodan käyneeltä sukupolvelta muissakin asioissa kuin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa he tiesivät silloin vain yhdessä toimimalla tämä maa aikanaan pelastettiin ja myöhemmin rakennettiin tämän päivän kansainväliseksi hyvinvointivaltioksi arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva lakialoite laiksi rintamasotilaseläkelain yhdeksännen pykälän ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain kolmannen pykälän muuttamisesta on erittäin tarpeellinen ja kannatettava kiitoksia arvoisa rouva puhemies että sain olla pitämässä tämän puheen tähän aikaan illasta vähän ennen yhtätoista